päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja mäkisalo ropponen
arvoisa puhemies tällä viikolla vietetään omaishoitajien viikkoa omaishoitajat tekevät pyyteetöntä ja he ansaitsevat kaikkien meidän kiitoksen omaishoidon tuki on pieni korvaus siitä arvokkaasta työstä mitä omaishoitajat tekevät toisinaan jopa jaksamisen äärirajoilla viime viikolla eräs kahdeksankymmentäviisi vuotias omaishoitaja kertoi minulle ettei millään jaksaisi mutta kuusikymmentä vuotta sitten tuli alttarilla luvattua ja lupaukset on pidettävä hän kuitenkin toivoi että saisi huilata edes välillä monella paikkakunnalla on kuulunut huolestuttavia viestejä siitä että omaishoitoon käytettävät rahat ovat kunnissa loppuneet kesken vuoden arvoisa ministeri saarikko miten tässä on näin päässyt käymään

arvoisa puhemies kuten edustaja mäkisalo ropponen totesi tällä viikolla on mahdollisuus erityisellä tavalla kiinnittää yhteiskunnallinen huomio niihin kymmeniintuhansiin ihmisiin jotka kantavat hoivan ja hoidon vastuuta omasta läheisestään oma arvionne myös tuosta joukosta joka läheistään hoitaa pitää paikkansa kun suomi ikääntyy elämme yhä vanhemmiksi se tarkoittaa että myös läheistään hoitavien henkilöiden ikä on nousussa on aivan tavallista että yli kahdeksankymmentäviisi vuotias mies tai vaimo hoitaa puolisoaan toinen puoli omaishoitoa tietenkin sitten ne perheet joissa arki on enemmänkin lapsiperheen arkea ja vaikkapa sairastuneen tai vammaisen lapsen hoitoa on tärkeää että muistamme omaishoitajien joukon kokonaisuutena ja ne hyvin erilaiset syyt ja elämäntilanteet missä omaishoitoa toteutetaan
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa puhemies omaishoitajia jotka jäävät ilman tukea ei ministerin vastaus taida nyt kyllä lohduttaa rahat ovat loppu mutta omaishoitajat eivät voi työtään lopettaa kesken eduskunnassa ryhdytään käsittelemään ensi viikolla vuoden kaksituhattakahdeksantoista budjettia ja silloin on mahdollista vielä tehdä lisäyksiä harkinnanvaraisiin menoihin kysynkin ministeri saarikko eikö nyt olisi oikea paikka ja oikea aika hoitaa tämä omaishoitajien rahoitusasia kuntoon ja varmistaa näille ihmisille riittävä apu ja tuki jonka he varmasti ovat ansainneet

arvoisa puhemies tähän kysymykseen on ilo vastata että kyllä tämä asia hoidetaan kuntoon sipilän hallitus lisää omaishoitajien tueksi yhteisiä varojamme vuosittain seitsemänkymmentäviisi miljoonaa enemmän kuin edellinen hallitus tämä itse asiassa oli tämän hallituksen sosiaalipolitiikan keskeisimpiä painopisteitä juuri siksi että omaishoitajat ovat niitä ihmisiä jotka harvemmin pääsevät juuri elämäntilanteestaan johtuen pitämään meteliä asiastaan vaan ovat maan hiljaisia lähimmäisenrakkauden nimissä tekemistään toteuttavia suomalaisia me olemme satsanneet siis lisää rahaa siihen että esimerkiksi kunnilla olisi parempi mahdollisuus toteuttaa vapaapäiväjärjestelyjä antaa vertaistukea valmennusta ja koulutusta tuohon tärkeään tehtävään jossa harva selviää yksin oma huomioni on tällä vaalikaudella kiinnittynyt erityisesti siihen mitä ratkaisuja löytäisimme omaishoitajan oikeutetun vapaapäivän ajaksi sille omaishoidettavalle ja sijaishoidon ratkaisuihin jotka eivät monestikaan tyydytä siellä käytännön tasolla

herra puhemies on hienoa että hallitus on panostanut omaishoitoon tämä ei ole kuitenkaan poistanut sitä perimmäistä ongelmaa että omaishoitajilla ei ole riittävää oikeusturvaa eikä lainsäädäntöä takanaan ongelmaksi onkin muodostunut omaishoitoon liittyvä määrärahasidonnaisuus johon edustaja mäkisalo ropponenkin äsken puuttui ja meiltä puuttuu valtakunnalliset yhtenäiset kriteerit tämä on käytännössä tarkoittanut sitä että eri puolilla suomea omaishoitosopimuksia ei enää tehdä koska määrärahat kunnissa ovat loppu toinen ongelma joka on syntynyt on että kriteerien tasoa on nostettu niin korkealle ettei sopimuksia tehdä kuin vasta erittäin vaativissa hoitotilanteissa arvoisa puhemies tiedän että olette tiedostaneet tämän tilanteen kysynkin teiltä ministeri saarikko kuinka aiotte tähän puuttua
arvoisa puhemies edustaja kiljunen te olette toiminut aktiivisessa kansalaisjärjestötyössä omaishoitajien parhaaksi ja ja tunnette monia käytännön kysymyksiä samanlaisia yhteydenottoja olen tässä tehtävässä saanut ja on tunnistettava ja tunnustettava että kunnissa on isoja eroja tämän kysymyksen hoidossa me voimme lailla säädellä tiettyjä minimireunaehtoja mutta käytännön määrittelytyö näissä kysymyksissä jää kuntien harteille tässäkin kysymyksessä joudun viittaamaan ja saan viitata tulevaan sote maakuntauudistukseen meillä on ollut pitkä yhteiskunnallinen keskustelu siitä pitäisikö omaishoitajien tuen palkkioiden maksatus siirtää vaikkapa kelalle ja sitä kautta kansallisesti yhdenvertaiseksi tähän ei kuitenkaan vielä ole päästy valitsimme tällä hallituskaudella painopisteeksi satsaamisen enemmänkin tähän laadulliseen tukeen mutta tulevat maakunnat yhtenäistävät tukikäytännöt nykyisistä sadoista eri ratkaisuista kahdeksantoista maakunnan yhteiseksi ratkaisuksi ja nyt on huolehdittava siitä että parhaat käytännöt ja omaishoitajien oikeutukset ovat jatkossa koko maakunnan käytäntöjä

arvoisa herra puhemies omaishoitaja voi olla nuori tai vanha perussuomalaiset ovat esittäneet vaihtoehtobudjetissaan lisää resursseja omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen me perussuomalaiset teimme espoossa valtuustoaloitteen jolla kaikki omaishoitajat joilla on voimassa oleva omaishoitosopimus pääsevät liikkumaan ja uimaan maksutta olemme nostaneet tämän esille myös meidän ja kysymmekin voisiko tällaisen espoon mallin jalkauttaa ympäri suomea toinen kysymykseni koskee juurikin tuen määrää ja sitä tulisiko sen olla veroton omaishoitajan tuki on liian pieni kun ajattelee sen työn määrää mitä omaishoitaja tekee ja kysyn myös tästä minkä ministeri mainitsitte olisiko mahdollista että kela maksaisi tätä tukea kolmantena vai lieneekö jo neljäs tärkeä asia nostan esiin sijaishoidon sijaishoitopaikka ei saa olla pelkkä säilöönottopaikka vaan pitää saada hyvä hoito

arvoisa puhemies edustaja juvonen te käytitte ansiokkaan esimerkin kotikaupungistanne ja toivottavasti tämänkin keskustelun perusteella kuntavaltuutetut eri puolilla suomea tarttuvat tuohon mahdollisuuteen mitään estettä sille ei ole ja kuten todettua kuntia on nimenomaan valtionosuuksin lisärahoitettu omaishoidon järjestelyihin myös siitä kestämättömästä syystä että on ollut kuntia jotka ovat vaikkapa kesken vuoden muuttaneet kriteerejä tai rahat ovat omaishoidossa loppuneet onneksi on nyt myös alueita ymmärtääkseni esimerkiksi edellisen kysyjän kotimaakunta etelä karjala missä on pystytty jo maakunnan kokoisesti yhtenäistämään kriteerejä jaan huolenne siitä hyvä edustaja juvonen että nimenomaan nämä sijaishoidon ratkaisut ovat asia johon meidän yhteiskunnallisesti pitää kiinnittää nyt eniten huomiota jotta vapaapäiväoikeus aidosti toteutuu ei ole oikeudenmukaista jos vapaapäivää viettävä omaishoitaja joutuu palaamaan kotiin pelon kanssa siitä että oma läheinen palaa huonommassa kunnossa

puhemies omaishoitajat eivät ole yhtenäinen joukko vaan he elävät hyvin erilaisissa elämäntilanteissa osa hoitaa kotona vammaista lasta ja osa hoitaa vanhenevia vanhempiaan tai puolisoa tai muuta läheistä niin kuin ministerikin tuossa äsken totesi

myös omaishoitajien arkea silloin kun itse työskentelin vielä lähihoitajana terveyskeskuksen vuodeosastolla törmäsin usein ongelmaan jossa intervallijaksolle hoidettavaksi tullut

oli suurin piirtein yhtä väsynyt kuin hoitajana sinne osastolle tullut omainen kysynkin miten hallitus aikoo huolehtia omaishoitajien jaksamisesta sekä riittävistä ja laadukkaista kotihoidon palveluista
arvoisa puhemies omaishoito on yksi osa hallituksen ikäihmisten muutosohjelmaa kärkihanketta jonka toinen osa alue on kotihoidon kriteerien ja organisoinnin parantaminen mutta sitten minusta tähän liittyy keskeisenä parina tälle omaishoidolle ikäihmisten perhehoidon kehittäminen se on aiheena vielä verrattain uusi suomessa on tällä hetkellä viimeisten lukujen mukaan muistaakseni vain joitain satoja ikäihmisiä jotka ovat perhehoidossa se on välimuoto omaishoidosta ja raskaammasta tehostetusta palveluasumisesta minusta tuo perhehoito joka on siis lakisääteinen muoto ja palkkiot on määritelty lakisääteisesti yhteiskunnallinen toimintamuoto ikäihmisille ikään kuin lastensuojelun tavoin voisi olla hyvä pari omaishoidolle niihin tilanteisiin kun omaishoitaja pitää vapaapäiväänsä hoidettava voisi olla tämäntyyppisissä perhehoidon ratkaisuissa niiden päivien ajan kun hoidettava on on oikeutettu ratkaisuun omaishoitajan ollessa vapaalla joitain kuntia suomessa näin

arvoisa puhemies me edellytämme lainsäädännöltä sitä että kohtelemme kansalaisiamme yhdenvertaisesti ja samalla me elämme täällä suomen sata vuotisjuhlavuotta siitä huolimatta riippuen siitä asuuko ihminen utsjoella vai hangossa tampereella vai kuopiossa häntä kohdellaan omaishoidossa eri kriteerein ja myös rahoitus riippuu asuinpaikkakunnasta kuten entinen kollegani hyvin sanoi tuntuu välillä siltä että tässä salissa etenevät sellaiset asiat joita kukaan ei kannata kun taas sellaiset asiat joita me kaikki kannatamme eivät etene mitenkään siksi kysyn ministeri saarikko voisiko nyt kun sote uudistus on tulossa siinä samassa yhteydessä yhdenmukaistaa myös omaishoidon kriteerit ja rahoituksen niin että kaikki suomalaiset olisivat samassa asemassa lain edessä

arvoisa puhemies kysymyksessänne oli monta tärkeää osuutta kyllä uskon niin että pitkäjänteisenä yhteiskunnallisena tavoitteena tuen tuen kriteerien yhtenäistäminen ja palkkion maksatuksen yhtenäinen taso on varmasti mahdollista viime vaalikaudellahan omaishoidosta tehtiin laaja kansallinen kehittämisohjelma jossa tätäkin aihetta pohdiskeltiin

suomessa sata vuotiaassa isänmaassa on kuitenkin ilo todeta että eurooppalaisessa vertailussa suomalainen omaishoidon lainsäädäntö ja omaishoitajan aseman tunnustautuminen ovat poikkeuksellisen korkealla tasolla

omaishoitajat läheisestään omaisestaan huolehtivat ihmiset tekevät äärimmäisen arvokasta työtä mutta työ on usein myös raskasta ja siksi kun me neuvottelimme pääministeri sipilän hallitusta me sovimme että yksi keskeinen painopiste tällä hallituskaudella on se että omaishoitajien tilannetta helpotetaan joku kysyi kuinka omaishoitaja jaksaa ja ja pyrimme panostamaan lisää voimavaroja ja kehittämään lainsäädäntöä että omaishoitajat jaksavat arvokkaassa työssään

vielä kerran kerrotte kuinka paljon lisärahaa on tulossa omaishoidon kehittämiseen on hyvä myöskin todeta että kehitämme kaikenikäisten omaishoitoa niin iäkästä muistisairasta puolisoaan hoitavan omaishoitajan kuin vammaista pientä lasta hoitavan omaishoitajan asemaa toivon että kerrotte vielä miten tämä kärkihanke on edennyt ja ja millä tavalla erityisesti lastaan hoitavien omaishoitajien asemaa tällä eduskuntakaudella helpotetaan

arvoisa puhemies kuten edustaja sarkomaa totesi sosiaalipolitiikan painopisteeksi valittiin omaishoitajien aseman parantaminen ja sitä kautta tietysti myös kotona hoidettavien omaishoidettavien asema puhumme isosta yhteiskunnallisesta joukosta jos pelkästään omaishoitajia on useita kymmeniätuhansia

vastaamaan juuri käytännön toimenpiteisiin jotta hoitopolut ja yhteiskunnan tuki kotihoitoon perhehoitoon ikäihmisille ja ennen kaikkea tähän omaishoitoon voisivat olla nykyistä sujuvampia ja on ollut hienoa nähdä että eri puolilla suomea paljon hyvää tapahtuu aiheen parissa

puhemies omaishoitajien hoitopalkkio on veronalaista tuloa josta siis suoritetaan ennakonpidätys omaishoitajat usein ihmettelevät miksi he siitä pienestä palkkiostaan joutuvat vielä maksamaan veroa kun tiedämme sen miten suuren yhteiskunnallisen kustannussäästön omaishoitajat tuovat arvokkaan työnsä mukana niin kysyn teiltä valtiovarainministeri orpo oletteko valmis siihen että omaishoitajien hoitopalkkiosta poistettaisiin verotus että se tulisi verosta vapaaksi tuloksi

arvoisa puhemies ensinnäkin täytyy sanoa että omaishoitajat tekevät aivan äärettömän tärkeää työtä läheistensä eteen raskasta työtä mutta myöskin tiedän sen arvon mikä sillä on yhteiskunnalle että ihmiset pyyteettömästi tekevät sitä työtä joka jos yhteiskunta sen kaiken joutuisi hoitamaan olisi valtava potti ja siitä täytyy olla kiitollinen tämä verokysymys on on ollut moneen kertaan esillä se ei ole nyt aktiivisesti ollut selvityksessä siinä lienee yksi ongelma se että silloin se ei kerryttäisi eläkettä mutta tämä on ehdottomasti asia jota mielestäni kun omaishoitoa pidemmällä aikavälillä tarkastellaan on myös syytä pohtia mutta nyt se ei ole missään aktiivisesti ollut selvityksessä

tärkein teko omaishoitajien tasapuolisen kohtelun eteen on se että mahdollisimman moni omaishoitaja pääsee virallisen omaishoidon tuen piiriin sen takia tämä panostus omais ja perhehoitoon yhdeksänkymmentäviisi miljoonaa euroa vuodessa on valtavan tärkeä teko tältä hallitukselta

omaishoitajan jaksamista auttava tekijä on se että hän voi turvallisesti ajatella että vapaapäivien aikana omainen voi hyvin ja tulee hyvillä mielin tasapainoisella mielellä kotiin perhehoito on mahdottoman hyvä sijaishoidon muoto mutta on kurjaa että monin paikoin tästä ei tiedetä oikeastaan mitään joku on sanonut minulle tämmöinen huutolaisuus mitenkä te tällaista asiaa ajatte eli he eivät tiedä edes mistä perhehoidossa on kyse siksi kysynkin vielä ministeriltä mitä voimme tehdä jotta tietoisuus perhehoidosta lisääntyy

arvoisa puhemies perhehoito on toimintamuotona tutumpi lastensuojelun parista se on itse asiassa lainsäädännössä lastensuojelussa valtavirtapyrkimys ikäihmisten puolella asia on uudempi ja se perustuu eri tavoin kuin vaikkapa tehostettu palveluasuminen aidosti moniammatilliseen taustaan esimerkiksi ihminen joka miettii elämänsä uran jatkosuuntaa voi päätyä uudeksi ammatikseen perustamaan perhehoitokodin perhehoitokodin

kotimaakunnassani kaarina joka on julkisin varoin perustanut perhehoitokylän ja sittemmin sopinut hoitajasopimussuhteen yksittäisten perhehoitajien kanssa voi olla myös oma koti johon ikäihmisiä ottaa hoitoonsa ja tietenkin tämän kaiken on täytettävä laatu standardit kriteerit myös lääkityksen ja hoivan ja hoidon osalta aihe on perin uusi ja toivoisin että nyt kun maakunnallista valmistelua sotessa eri puolilla tehdään tätäkin tutkittaisiin ikäihmisten hoidon vaihtoehtona

arvoisa puhemies omaishoitajamme tekevät valtavan tärkeätä työtä niin kuin tässä on yhteisesti todettu ja he kuuluvat siihen ryhmään ihmisiä jotka eivät yleensä valita jaksamisestaan siksi meillä on entistä isompi vastuu siitä että meillä on järjestelmä joka antaa todelliset mahdollisuudet heille hengähtää tänä päivänä kokemukset vaihtelevat suuresti eri kunnissa sekä järjestelyt että rahalliset korvaukset ovat erilaiset ja tiedämme todella vähän siitä miltä omaishoitajien tukeminen näyttää käytännössä ja kyse ei ole vain rahasta kysynkin siksi ministeriltä miten omaishoitajien vapaapäiviä tullaan käytännössä järjestämään sote uudistuksen jälkeen ja mistä näitä sijaishoitajia löytyy

arvoisa puhemies nimenomaan tämän hallituksen muutoksena omaishoitajien vapaapäiväasemaa parannettiin niin että kaikki sopimuksen tehneet omaishoitajat pääsivät vapaapäiväoikeuden piiriin ja nyt kuntien on huolehdittava siitä että tämä lakisääteinen oikeus voi käytännössä toteutua eli sijaishoitoratkaisut järjestyä siksi kerroin yhden vaihtoehdon tuon perhehoidon kehittämisen ja käytännössä vaikkapa tehostetun palveluasumisen ratkaisut ovat niitä toisia käytännön vaihtoehtoja

omaishoitoon liittyy kysymyksiä joista ei käydä tarpeeksi julkisuudessa keskustelua otan esimerkin vaikkapa siitä että kuntaliitostilanteissa uudessa kunnassa onkin erilainen omaishoidon korvauskäytäntö tämä on monelle tullut yllätyksenä sitten on paljon naisia viisikymmentäviisi vuotta ylittäneitä jotka ovat toisella paikkakunnalla työssä eivät ole omaishoitajien piirissä mutta saattavat käydä useamman kerran viikossa hoitamassa iäkkäitä vanhempiaan käytännössä omalla kustannuksellaan ajavat satoja kilometrejä viikossa tai käyttävät julkisia kulkuneuvoja he eivät ole minkäänlaisten korvausten piirissä onko luvassa ministeri että tätä kriteeristöä tarkistettaisiin

arvoisa puhemies tulkitsen että kysymyksenne viittaa siihen tunnistamattomaan omaishoitoon jota yhteiskunnassa tehdään ei niinkään sopimuksen puitteissa vaan jota voi kai tulkita omaishoidon ja lähimmäisvastuun oman läheisen auttamisen rajamaastossa olevaksi asiaksi joka joskus kuormittaa enemmän ja joskus vähemmän tämä on suurimman osan suomalaisista arkipäivää sukupolvien välillä jatkossa se tulee olemaan sitä yhä enemmän ja tässä kohti katsoisin rohkeasti suomalaisten työnantajien suuntaan me olemme käymässä keskustelua pienten lasten hoitoon liittyvistä joustoista työelämässä ja perheystävällisestä työelämästä on myös oma ikääntyvä läheinen vaikkapa oma vanhempi jonka hoidosta haluaa kantaa vastuuta olisi arvokasta ja upeaa jos työnantaja tunnistaisi tämän myös oman työntekijänsä elämässä ja arjessa ja saisi sitä kautta varmasti myös tuottavuutta omalle työlleen työyrityksessä tai julkisella puolella kun tietäisi että työntekijällä on mahdollisuus järjestää koko elämänsä arjen asiat hyvin
lisäkysymys edustaja kymäläinen
arvoisa herra puhemies olisi epä älyllistä olla kiittämättä hallitusta siitä että on lisäpanostuksia omaishoitajien tukemiseen tällä hallituskaudella tehty mutta valitettavaa on että se ei ole riittävää tiedätte ministeri saarikko varmasti hyvin että meillä on neljäsataatuhatta omaishoitajaa jotka eivät ole tuon sopimusoikeuden

hoidetaan äitiään tai isäänsä suurella rakkaudella ja menetetään ja silloin kysymys kuuluu miten tuo kuntoisuus tulevassa tulee huolehdittua puhumattakaan jos tuo huollettava on oma lapsi jolloin voi olla vuosikymmenten työ edessä
arvoisa puhemies rohkenen kyllä todeta että minusta hallituksen panostus seitsemänkymmentäviisi miljoonaa vuodessa lisärahaa omaishoitoon ei nyt erityisen pieni satsaus näinä talousaikoina ole ollut totean enemmänkin että ongelmia omaishoidossa on tietysti edelleen tuen tasossa mutta vielä enemmänkin siinä että juuri käytännön oikeutus vapaapäiviin voitaisiin toteuttaa minusta on hätkähdyttävä tieto että käsitykseni mukaan vain noin puolet omaishoitajista pitää heille oikeutetut vapaapäivät eli sitä ei ole riittävänä järkevästi järjestetty samalla katson kiitoksella suomalaisen kolmannen sektorin suuntaan järjestöt tekevät hienoa työtä julkisen kunnan työn tukena omaishoitajien jaksamisessa liikunnan ja virkistyspalveluiden avulla ilman sitä omaishoitajien asema olisi paljon paljon heikompi viimemmäksi haluan nostaa esiin vielä yhden mielenterveysongelmaisten ihmisten omaiset heilläkin on oikeus omaishoitoon

seuraavaan kysymykseen edustaja huhtasaari
arvoisa puhemies paavo lipponen ja sauli niinistö tekivät raskaan virheen kun he runnoivat suomen yhteisvaluutta euroon kansaa kuulematta euroopan keskuspankin roskapaperiostojen kautta suomelle on tullut noin seitsemänkymmenen miljardin miljardin euron vastuut lisäksi meillä on noin kahdenkymmenen miljardin euron kreikka vastuut kokoomukselle tiedoksi me emme tienaa tällä tämä ole fantastista euroopan keskuspankin holtiton roskalainojen osto ohjelma osaltaan pitää korkoa keinotekoisesti alhaalla mikä mahdollistaa ongelmamaiden velkaantumisen korot ovat historioitsijoiden mukaan laskeneet alimmalle tasolle viiteentuhanteen vuoteen tämä ei voi jatkua mitä hallitus aikoo tehdä ja millä tavalla hallitus on varautunut siihen kun valtiomme korot nousevat viiteen prosenttiin takaukset lankeavat maksettaviksi ja meillä ei ole edes omaa rahapolitiikkaa

puhemies oli mieluisa aihe vaikka kysymys oli ehkä hieman haastava eri mieltä sen lähtöoletuksista se että me olemme liittyneet aikoinaan yhteisvaluutta euroon on ollut hyvä ratkaisu se sitoo meidät eurooppalaiseen yhteismarkkina alueeseen sisämarkkinoihin niille suuntautuu neljäkymmentä prosenttia meidän viennistämme se on ollut hyvä ratkaisu euro on käynyt läpi todella vaikeita vaiheita mutta tällä hetkellä euroalueen tilanne on kohtuullisen vakaa me olemme luoneet mekanismit euroalueen valtioiden mahdollisia velkakriisejä ratkomaan mutta me olemme myös jolla pankkien kriisejä pystytään ratkomaan tällä hetkellä euroalueen talous kasvaa on totta on totta että euroopan keskuspankin tase on paisunut tässä mutta he tekevät itsenäistä rahapolitiikkaa euroopan keskuspankilla on iso ja merkittävä rooli ja he ovat nyt lähteneet kiristämään tätä ehkä se tuo tullessaan sitä teidän kaipaamaanne korkojen nousua mutta toivottavasti vakaan talouden

oletteko te ministeri orpo todella sitä mieltä että muut pohjoismaat tekivät virheen kun eivät tulleet mukaan me olemme ainoana pohjoismaana eurossa ja miksi muut pohjoismaat eivät halua tulla euroon jos tämä olisi menestystarina koska siihen siihen heitä on kyllä kehotettu tulemaan joulukuussa emulle eli rahaliitolle haetaan uutta suuntaa ja me perussuomalaiset vastustamme integraation lisäämistä yhteisvastuun lisäämistä kun seuraava taantuma tulee ja se tulee varmasti euro ajautuu ylitsepääsemättömiin ongelmiin perussuomalaiset varoittavat tästä nyt kuten myös monet muut asiantuntijat tässä on kaksi suuntaa keskitetty liittovaltio mikä perussuomalaisille ei käy tai sitten ankara markkinakuri mihin ongelmamaat eivät pysty

arvoisa puhemies sanon edelleenkin että euroon liittyminen on ollut erinomainen ratkaisu suomelta oli mukava huomata esimerkiksi kun nordea mietti sijoittumistaan että he halusivat tulla euroalueen sisälle pankkiunionin sisälle tiedän että myöskin naapurimaissa

puhemies meidän sosiaalidemokraattien mielestä euroon liittyminen oli järkevää ja hyvä järkevä tapa hoitaa suomalaisia eurooppaan euroopan yhteisöön ja länsimaihin kiinni kysyn nyt kun emun kehittämisestä tietysti rahaliiton kehittämisestä on miten näette sen pitäisikö tuolla emun kehittämisessä ottaa huomioon sosiaalisia kriteereitä elikkä koulutustasoa työttömyysastetta nuorisotyöttömyyttä tämmöisiä tekijöitä jotka vaikuttaisivat siihen että se emu koettaisiin kansalaisten mielestä vielä hyväksyttävämmäksi kokonaisuudeksi toivoisin että suomi voisi olla aktiivinen tässä politiikassa mitä mieltä olette näistä kysymyksistä
arvoisa puhemies minä näen tämän oikeastaan niin päin että ei niinkään emun eli sen rahan valuutan kun luodaan puitteita taloudelliselle vakaudelle ja kasvulle vaan nimenomaan euroopan unionin tehtävä on luoda perustaa kasvulle luoda perustaa sille että euroopan unionin eri alueet ovat tasa arvoisia ja sen puitteissa myöskin euroopan unionin sosiaalista ulottuvuutta pitää kehittää ei yhteisen sosiaaliturvan suuntaan ei yhteisvastuullisuutta sitä kautta mutta mielestäni meidän pitäisi olla valmiit harkitsemaan kuitenkin jonkinnäköistä perusstandardistoa sosiaaliturvassa että euroopan unionin alueella olisi mahdollisimman yhtenäinen yhtenäinen perusta mutta kuitenkin se paras paras mahdollinen asia on se että myöskin euroopan unionin alueella meillä on talouskasvua tulevaisuudennäkymiä investointeja työpaikkoja ja ja sitä kautta hyvinvointia paras tapa on tämä euroopassakin kuten suomessa turvata ihmisten hyvinvointi ja tasa arvo

arvoisa puhemies rohkenen kyllä olla valtiovarainministerin kanssa eri mieltä niin että kyllä rahapolitiikka vaikuttaa ihan suoraan siihen minkälaisia edellytyksiä on edistää kasvua ja taloudellista vakautta euroopan kaltaisella alueella valuuttaunioni ei ole lainkaan ollut ongelmaton projekti yksi keskeinen epäkohta on se että yhteisen valuutan ja yhteisen rahapolitiikan kautta on sidottu yhteen maita jotka kilpailukyvyltään palkkarakenteeltaan ja yhteiskuntarakenteeltaan ovat varsin erilaisia rahapolitiikkaa maat eivät voi kansallisesti tehdä vaan finanssipolitiikka ja ja rahapolitiikka on tällä tavalla erotettu toisistaan

kun emu yhteistyötä nyt aiotaan kehittää haluaisin kysyä valtiovarainministerin näkemystä siitä miten suomi suhtautuu sellaisiin esityksiin joilla halutaan lisätä joustomahdollisuuksia

puhemies jos me lisäämme joustoja meidän meidän emu järjestelmäämme niin mielestäni se on väärä suunta tärkeämpää olisi se että meillä olisi yhteiset säännöt yhteiset pelisäännöt jokaisella maalla on vastuu omasta

pidämme kiinni no bail out säännöstä korostamme markkinakuria sitä kautta me pystymme mielestäni paremmin luomaan sellaista ympäristöä joka on vakaa investoinneille ja kasvulle kasvulle otollinen mielestäni totta kai on oma merkityksensä tässä kaikessa mutta koheesiopolitiikka on ollut se työväline millä euroopan unioni on oman budjettinsa kautta pyrkinyt ja pyrkii vaikuttamaan siihen että euroopan unionin eri alueilla pystytään tasaamaan talouskasvua tukemaan siellä missä kasvu ei ole niin voimakasta se on ensisijainen väline siinä rahapolitiikalla eurolla eurolla yhteisellä valuutalla sisämarkkinoilla pyritään luomaan pohjaa talouden kasvulle ja hyvinvoinnille

arvoisa herra puhemies tästä edustaja huhtasaaren alkuperäisestä kysymyksestä voisi vetää sen johtopäätöksen että hän haluaisi meidän palaamistamme markka aikaan minkähänlainen tämä markka oikein oli suomen talouspolitiikka markka aikana oli sitä että me devalvoimme kerran kymmenessä vuodessa ja silloin kaksinumeroisella luvulla useimmiten eli käsitys siitä että se oli jonkunlaista hienoa aikaa noin rahapolitiikan osalta on täysin virheellinen tämä euro on sentään tuonut meidän talouteemme jonkunlaista vakautta ja pakottaa meidät tiukempaan talouspolitiikkaan kuin tällainen oman valuutan politiikan käyttäminen minua muutenkin huolestuttaa se miksi te otatte aina esille näitä euroopan unionin asioita jotka on sovittu jotka vahvistavat suomen asemaa te puhutte myöskin kansanäänestyksestä euroopan euroopan unionin jäsenyyden osalta se on täysin virheellinen linja ja se heikentää meidän kansainvälistä asemaamme kaikki tämä mitä te esitätte on väärin

ei sisältänyt kysymystä mutta lisäkysymys edustaja niinistö
arvoisa puhemies tästä on hyvä jatkaa edustaja salolaisen jälkeen kysymys alkoi rahapolitiikasta ja siinä voi sanoa että euroopan keskuspankilla ehkä ehkä kesti jonkun vuoden yhdysvaltain fediä pidempään elvyttävän rahapolitiikan käynnistäminen mutta nyt nyt se on vauhdittanut euroopan ja hyvä niin nyt huomion pitäisi siirtyä siihen mitä euroopan unioni omassa budjetissaan tekee ja olen itse huolestunut kahdesta eri kysymyksestä toinen on se että jotta euroopan unioni voi saada kansalaisten luottamuksen niin suomessa kuin muualla euroopassa meidän pitää saada työttömyyttä alas ja sosiaaliturva heikompiosaisten turva kaikkialla euroopassa kohtuulliselle tasolle jolloin unioni on kaikkien eurooppalaisten yhteisellä asialla

tulevaa seitsemän vuoden rahoituskehyskautta eli eun budjettikautta niin on juuri se aika milloin me käymme keskustelua suomen ja hallituksen näkökulmasta juuri näihin asioihin meidän pitää kiinnittää huomiota ja saada niille resursseja eu budjettiin turvallisuuteen työllisyyteen ja kasvuun koulutukseen innovaatioihin niiden ympäristön kehittämiseen ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun pakolaisuuden juurisyihin vaikuttamiseen yhteiseen maahanmuuttopolitiikkaan ja kun meillä vielä olisi euroopan unionin budjetissa liikkumavaraa ettemme olisi joka euroa sitoneet kiinni seitsemäksi vuodeksi niin sehän olisi upeaa jotta pystytään reagoimaan myöskin nopeasti muuttuvaan maailmaan nämä ovat juuri niitä linjauksia joita me olemme hallituksen pöydässä tehneet joita suuressa valiokunnassa on käsitelty ja näitä me eri neuvottelupöydissä pyrimme parhaamme mukaan edistämään

tulevaisuus on eu kriittinen puolue mikä tuli selväksi meidän ryhmäpuheenvuorossamme eun tulevaisuuskeskustelussa mutta me kunnioitamme myös kansanvaltaa suomi on kansanvaltaisesti liittynyt eun jäseneksi liittynyt yhteisvaluutan jäseneksi siinä unionissa me olemme ja sitä rahaa nyt sitten käytämme mutta oleellista on se mihin suuntaan mennään eihän eurokriisi ollut kunniaksi yhteisvaluutalle siinä tehtiin paljon virheitä kauan ennen sitä aikaa kun minä olen ollut mihinkään täällä vaikuttamassa yhteisvastuu on yksi asia josta haluan ministeriltä kysyä miten suomen hallitus siihen suhtautuu sen lisääntymiseen

arvoisa ministeri miten kommentoitte

ensinnäkin eu kriittinen puolue voi olla mutta yhdessä olemme sitoutuneet eun kehittämiseen ja se on tärkeä asia että meidän pitää mennä eteenpäin mitä tulee yhteisvastuukysymykseen niin täytyy tässäkin erotella taloudellinen yhteisvastuu ja muu yhteisvastuu eun yhteisen lainsäädännön kautta tai vaikkapa panostamalla turvallisuuteen kaksi erilaista asiaa me löydämme sitä yhteisvastuullisuutta koko ajan kehittämällä sisämarkkinoita tai rajavalvontaa meillä on yhteisvastuullisuutta eli yhteisvastuullisuus itsessään sanana ei ole aina suomen kantojen vastaista päinvastoin suurimmassa mutta jos mennään taloudelliseen yhteisvastuuseen meillä on kaksi vaihtoehtoa me jaamme taloudellista vastuuta ja annamme lisää valtaa brysseliin sitä suomessa ei ole haluttu eikä halua tämäkään hallitus me haluamme pitää taloudellisen päätäntävallan ja vastuun kansallisvaltioissa jäsenmaissa ja brysselin tehtävä on koordinoida toivottavasti tämä oli riittävä vastaus
ja vielä lisäkysymys edustaja vähämäki
siis eihän tuosta anteeksi vain käynyt selväksi kannattaako vai vastustaako hallitus yhteisvastuuta se on se kysymys minkä me haluamme tietää ja minkä tavallinen kansalainen tavallinen työmies haluaa tietää joutuuko hän vielä kaiken muun lisäksi maksamaan etelän velkamaiden piikin joutuuko hän kuittaamaan laskun ja ennen kaikkea me haluamme tietää myöskin sen mikä on suomen neuvottelutavoite joulukuun neuvotteluissa on esitetty vain kahta huonoa vaihtoehtoa meillä on kuusisivuinen vastalause jossa esitämme kolmannen vaihtoehdon kolmannen tien haluaisimme tietää nyt mikä on se suomen neuvottelulinja ja aiotteko tuoda eduskunnalle tiedonannon siitä mitä aiheutuu suomelle kun ekp lähtee tätä osto ohjelmaansa pikkuhiljaa laskemaan alas mitkä ovat ne vastuut jotka ovat suomelle tulleet ja kaiken kaikkiaan mitä aiotte tehdä mikä on neuvotteluasema

puhemies tarvittaisiin puoli tuntia että ehtisi kaikkiin näihin kysymyksiin vastaamaan siis kuten sanoin yhteisvastuuta on monenlaista mutta se mistä varmasti jos ymmärsin oikein kysyttiin on taloudellinen yhteisvastuu emme ole sitä lisäämässä paitsi jos jos pankkiunionin sisällä riskitasot saadaan tasattua eri jäsenmaiden ja pankkisektorin sisällä silloin me olemme valmiit etenemään yhteisen talletussuojan kanssa mutta emme ennen kuin riskit on saatu huomattavasti nykyistä alemmas se on asia pidemmällä aikavälillä kannatamme yhteisvastuun lisäämistä joulukuun seitsemäs päivä tai kuudes päivä komission puheenjohtaja juncker on esittämässä taas uusia asioita euroopan unionin kehittämiseksi meillä on sitä ennen pöydällä useita esityksiä sekä meidän yhteisen valuuttamme kehittämiseksi että euroopan unionin kehittämiseksi meillä ei ole mitään erityistä neuvottelua joulukuussa vaan koko ajan jatkuva neuvotteluprosessi jossa me olemme aktiivisesti mukana me voisimme palata niihin yksityiskohtiin ja eri eri asioihin tarkemmin kun olisi enemmän kuin minuutti aikaa

kysymykset otamme nopeammassa järjestyksessä edustaja haavisto
arvoisa puhemies koulujen ja työpaikkojen on oltava turvallisia kaikille viime viikkoina on käyty paljon keskustelua me too kampanjan pohjalta seksuaalisesta häirinnästä lehdet ovat julkaisseet myöskin suomalaisista kouluista järkyttäviä kuvauksia mitä niissä on tapahtunut kun joku henkilökuntaan kuuluva syyllistyy tällaiseen häirintään niin nuoren on hyvin vaikea puolustautua siitä saattaa jäädä nuorelle elinikäiset traumat ja myöskin moni sellainen joka ehkä nyt on herännyt siihen että on ollut tällaisen tapahtuman silminnäkijä kantaa siitä syyllisyyttä ettei ole puuttunut häirintään aikaisemmin niin kuin tietysti pitäisi puuttua ja näyttää siltä että useissa tapauksissa olivatpa kysymyksessä koulut tai työpaikat tällainen seksuaalinen häirintä on jatkunut vuosikausia ja sen on annettu jatkua näinhän ei pitäisi olla meillä on tullut nyt häirintäkulttuurista tällainen jäävuoren huippu esiin uskon että myöskin hallitus on herännyt tähän kysymykseen mitä te tasa arvoministeri saarikko olette tälle asialle tehnyt miten hallitus aikoo puuttua siihen että koulut ja työpaikat olisivat taas turvallisia

arvoisa puhemies äärimmäisen hyvä että tämä aihe nousee esiin myös eduskunnan kyselytunnilla nyt toistamiseen olemme hallituksenkin piirissä asiasta keskustelleet ja minusta tietysti vaikka se vastauksena lattealta voi kuulostaakin on ollut hieno nähdä mikä voima julkisella keskustelulla on voinut kansainvälisesti olla tämän kysymyksen äärellä olen paljon myös pohtinut sitä voisiko lainsäädännöllä tehdä jotakin vai onko kysymys enemmänkin asian ilmi tulemisesta suomalaisten käyttäytymistapojen muuttamisesta ja sydämen sivistyksen esiin nousemisesta siitä miten vastakkaista sukupuolta tai ylipäätään ottaen kanssaihmistä haluamme kohdella on aivan selvää että tämäntyyppiset esimerkit joita nostatte esiin edustaja haavisto ovat jo lain puitteissa kiellettyjä mutta silti kyllä on hätkähdyttävää että viimeisin tasa arvobarometri vuodelta kaksituhattakaksitoista toteaa että vastaajista noin joka kolmas on kokenut seksuaalista häirintää kahden viime vuoden aikana me olemme siis tienneet tämän jo hyvin pitkään

arvoisa puhemies eilen suomenruotsalaiset naiset nousivat seksuaalista ahdistelua vastaan kampanja dammen brister pato murtuu keräsi viikossa yli kaksikymmentätuhatta naista facebook ryhmään ryhmään kuusituhatta heistä allekirjoitti vetoomuksen ja yli kahdeksansataa heistä on kertonut järkyttävistä kokemuksistaan toivon että me kaikki tässä salissa otamme tämän asian vakavasti naisten ja tyttöjen kokemaa seksuaalista häirintää ja ahdistelua on vähätelty aivan liian pitkään ja nyt riittää

miten arvoisa hallitus aiotte vaikuttaa nyt siihen että me saamme aikaiseksi muutoksen asenteisiin että kouluissa työpaikoilla harrastuksissa kaikkialla otetaan tämä kysymys niin vakavasti kuin se on otettava

arvoisa herra puhemies tämä on todella ajankohtainen kysymys ja tärkeä teema niinpä hallituksessa tänään kun meillä oli tuo istunto tämän asian esille ja me olemme keskustelleet ministeri saarikon kanssa ministeri mattilan kanssa joka vastaa työsuojelusta että me ja varmaan okmn ministerit tämä on itse asiassa aika lailla poikkileikkaava aihe kutsuisimme toimijoita työmarkkinajärjestöjä ynnä muita tällaiseen pyöreän pöydän keskusteluun tästä teemasta että kuultaisiin heiltä ratkaisuvaihtoehtoja siitä mitä vielä tarvitsee tehdä tähän asiaan puuttumiseksi koska nämä käyttäytymistavat ja asenteet ovat ongelma olen maanantaina avaamassa tällaista kaupan liiton ollaan ihmisiksi kampanjaa eli siis myös työpaikoille on tullut tämä häiritsevä käyttäytyminen ja tämä täytyy yksiselitteisesti tuomita ja tähän täytyy puuttua mutta ei niin että osoitetaan jotakin sukupuolta totta kai tämä on niin että naiset ja nuoret naiset varsinkin ovat tässä se pääkohderyhmä mutta kyllä tämä kohdistuu myös miehiin eli ei ole syytä kohdistaa tätä tiettyyn sukupuoleen vaan tulee ottaa tämä koko ongelma täysivaltaisesti

arvoisa puhemies seksuaalinen ahdistelu ja häirintä ovat vakavia ilmiöitä suomessa tämä keskustelun laajuus joka tämän me too kampanjan myötä on noussut esiin tämä tapausten moninaisuus tämä tämä laajuus mikä tässä on osoittaa sen että kyse ei ole yksittäisistä tapauksista kyse on kulttuurisesta ilmiötä kyse on vallankäytöstä kyse on rakenteista kyse on siitä että liian kauan on jatkunut tällainen hiljainen hyväksyntä tämän asian osalta häirintä on erityisen vakavaa kun se kohdistuu haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin nuoriin henkilöihin jotka ovat esimerkiksi erilaisten auktoriteettien kuten vaikka esimerkiksi opettajien häirinnän kohteiksi joutuneet tämä on vakava kysymys sen takia sosiaalidemokraatit ovat tehneet keskustelualoitteen siitä että eduskunta kävisi laajan ajankohtaiskeskustelun jo ennen joulua ja tämän ensimmäinen allekirjoittaja on kansanedustaja tuula haatainen haluan nyt kysyä hallitukselta miten te aiotte puuttua tähän ilmiöön ei riitä että me tässä salissa vain yleisesti paheksumme vaan meidän pitää käydä kunnon keskustelu siitä miten ihan oikeasti tämä ilmiö kitketään

ei mihinkään sukupuoleen ei nuoreen ei vanhaan kohdistuvaa seksuaalista häirintää tai ahdistelua ei minkäänlaista meillä pitää olla nollatoleranssi näissä itse asiassa se on se on pysähdyttävää kun tämä keskustelu on lähtenyt liikkeelle ja kun mikä on ihan oikein ihmiset kertovat näitä kokemuksiaan se on hätkähdyttävää pysähdyttävää huomata kuinka laajasta ja vakavasta ilmiöstä sitä kautta on kyse mielestäni tämä keskustelualoite ja hallituksen mielestä on aiheellinen ja mielestäni ja mielestämme tämä asia on sellainen jonka ääreen koko eduskunnan ja hallituksen ilman oppositio ja hallitusrajojakin kannattaa kannattaa hetkeksi pysähtyä ja ja käydä tämä keskustelu

kysymys edustaja sarkkinen arvoisa
puhemies lehtitietojen mukaan siikalatvan kunta on ryhtymässä terveysjätti mehiläisen bulvaaniksi mehiläinen hoitaa jo siikalatvan terveyspalvelut mutta nyt mehiläinen perustaa siikalatvan kunnan nimissä terveyskeskuksen oulun kaupungin keskustaan mehiläinen houkuttelee oululaiset asiakkaiksi ja laskun maksaa oululainen veronmaksaja palkinnoksi siikalatva saa varmaankin alennusta mehiläiseltä mehiläinen taas varmistaa markkina asemiaan sote uudistusta odotellessa lyhyen tikun vetää oulun kaupunki mutta eiköhän tämä toimintatapa laajene myös muualle nyt kun se on keksitty tämä uskomaton kuvio ja aiemmin tapahtunut meri lapin laaja ulkoistus on osittain seurausta hallituksen sote sekoilun aiheuttamasta epävarmuudesta ymmärtääkö hallitus vastuunsa tästä tilanteesta ja mitä te aiotte tehdä tilanteen rauhoittamiseksi

arvoisa puhemies samat uutiset on luettu ja ministeriössä tiedot on erikoista hommaa sanoisin totean myös niin että käytännössä voidaan arvioida tuota siikalatvan toimintaa ensinnäkin siten että se tapahtuu kunnallisen itsehallinnon puitteissa ja toisaalta nykyään terveydenhuoltolaissa olevien valinnanvapautta koskevien säännösten puitteissa tämän käänteen tapahtumiseksi ei ole tarvittu mitään hallituksen uudistukseen liittyviä toimia vaan käytännössä tämä kaikki viittaa aikaan joka on lähtenyt liikkeelle ulkoistusten muodossa kuntatasolla jo kaksituhattakymmenen luvun alkupuolella me olemme hallituksen piirissä keskustelleet tästä asiasta ja pohtineet mitä keinoja meillä on nykylain puitteissa toimia vai olisiko mietittävä tehtävälain muutosta jossa tämänkaltainen toiminta ei enää olisi mahdollista koska on vaikea määritellä ja arvioida että tämä olisi kunnan perustehtäviin kuuluva asia

sote uudistuksessa olivat keskeisinä kulmakivinä saumattomat hoitoketjut terveyserojen kaventaminen näitten ylikansallisten yhtiöitten suitsiminen sekä se että kustannusten nousu saataisiin taitettua nämä kaikki edellytykset on hukattu tässä uudistuksessa ja valitettavasti tämä johtaa siihen mikä tuolla meri lapissa meillä oli ratkaisu ihmiset pelkäsivät niitten kahdeksansadan työpaikan johdosta ja pelkäsivät säilyvätkö palvelut säilyykö kemissä sairaanhoitajakoulutus mitkä tämän keskittämisasetuksen seuraukset tulevat olemaan sillä on heijastusvaikutuksia myös poliklinikoille ja vuodeosastoille kysynkin nyt teiltä ministeri saarikko jatkuvatko synnytykset länsi pohjan keskussairaalassa ja miten muun lapin palvelut tullaan turvaamaan nyt mehiläisen ratkaisun jälkeen

tämän viikon kuulumiset länsirintamalta ovat siltä osin myönteisiä että olen ollut hyvin hyvilläni että länsi pohjan ja itse asiassa koko lapin maakunnan alueella on nyt maakuntaliiton ja sen johdon toimesta haluttu lähteä liikkeelle tässä asiassa niin että se yhteinen pöytä yhteinen näkemys ja yhteinen tulevaisuus koko maakunnan kokoisesti on yhä täysi mahdollisuus mitä tulee kysymyksiin synnytyksistä viittaatte siihen että olemme suomessa säätäneet lainsäädännön jossa

arvoisa puhemies kysyisin teiltä valtiovarainministeri orpo voisiko tässä taustalla olla se seikka että mitä enemmän kunnat nyt säästävät kahtena viimeisenä vuotena ennen soten maakuntauudistusta sitä enemmän kunnat saavat sitten omaan valtionosuutensa rahoitusta tämän uudistuksen jälkeen toisin sanoen tähdätäänkö tällä lyhytaikaisiin säästöihin ja onko sitten niillä alueilla jotka ovat aiemmin säästäneet eläneet kituliaasti yhtä lailla säästömahdollisuuksia tässä kahtena viimeisenä vuotena eivätkö nämä alueet tule kärsimään ja köyhtymään lisää
ministeri vehviläinen

mikä se kuntatalouden tila tulevina vuosina on ja tehdä nyt säästöohjelmia tai sitten pyrkiä vaikuttamaan siihen että se maakunnille siirtyvä osuus olisi mahdollisimman suuri tai pieni eli minä ajattelen niin että jokainen kuntapäättäjä joka tietää että suurin osa tämän uudistuksen lainsäädännöstä on jo eduskunnan käsittelyssä puuttuu valinnanvapauslaki joka tänne talvella tulee tietää sen että kun tämä kokonaisuus saadaan hyväksyttyä ensi toukokuun loppuun mennessä tai siinä kesän korvalla se tuo selkeän selvyyden tähän näin siitä miten mennään eteenpäin viestini on että nyt ei pidä tehdä osaoptimointiratkaisuja vaan pitää katsoa kokonaisuutta ja muistaa myös sote uudistuksen ihan keskeisimmät tavoitteet juuri yhdenvertaiset palvelut koko suomessa ja siihen leveämmät hartiat maakuntien voimin

otamme vielä yhden kysymyksen edustaja outi mäkelä arvoisa puhemies
kasvuyritystapahtuma slush alkoi tänään messukeskuksessa tämä opiskelijoiden perustama ja ja johtama tapahtuma on kasvanut valtavaksi kasvuyritysten ja pääomasijoittajien kohtauspaikaksi mittaluokasta jotain kertoo se että kaksikymmentä prosenttia varhaisen vaiheen pääomasijoituksista vuosina kaksituhattakolmetoista viiva viisitoista on saanut alkunsa tuolta slushista

arvoisa herra puhemies meillä on muun muassa talent boost ohjelma jolla pyritään houkuttelemaan näitä ulkomaisia osaajia suomeen meillä oli tämmöinen pyöreän pöydän keskustelu tästä teemasta tarveharkinta siinä keskustelussa paljastui tiettyjä ongelmakohtia ja niihin aiotaan puuttua yksi on tämä työlupaprosessien hitaus työlupaprosessien hitaus sillä saadaan nyt ainakin varmaan toivottavasti näitä suurimpia ongelmia kitkettyä se tarveharkinta ei ole sinällään se ongelma että sieltä muka saataisiin sitten sitä osaajaa jos siitä tarveharkinnasta aletaan keskustella olen ennenkin sanonut että silloin pitää puhua myös siitä valvonnasta koska jos me aukaisemme

kolmas asia

liikenne ja viestintävaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto keskustelua tästä asiakohdasta käydään kello yhdeksäntoista asti ja keskustelua jatketaan tarvittaessa päiväjärjestyksen muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi mikäli keskustelu päättyy ennen kello yhdeksäntoista siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan neljänteen kohtaan

arvoisa puhemies käsillämme on hallituksen esitys uudeksi tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi tämä on kolmas kerta kun tieliikennelainsäädännön kokonaisuutta uudistetaan sata vuotiaassa itsenäisessä suomessa uudella tieliikennelailla pantaisiin osin täytäntöön valtioneuvoston viidestoista joulukuuta kaksituhattakuusitoista tekemä periaatepäätös liikenneturvallisuuden parantamisesta
tieliikennelaki on koko kansan laki se koskee tavalla tai toisella meitä kaikkia se on myös yksi luetuimpia lakeja sitä käytetään liikennekasvatuksessa ja liikenneopetuksessa autokouluissa peruskouluissa ja päiväkodeissa liikenne ja viestintäministeriöön saapuvien kansalaisviestien perusteella lakia luetaan runsaasti kodeissa ja työpaikoilla turvallisuudentunne syntyy arjessamme siitä millä tavalla aistimme ja koemme lähiympäristöämme turvallisuus on henkilökohtainen asia jokaiselle jotakin hieman erilaista selvää on että liikkumisen turvallisuus on tämän tunteen kannalta hyvin tärkeällä paikalla erityisen tärkeää se on heikommassa asemassa oleville lapsille vammaisille ja ikääntyneille liikenteen sääntöjärjestelmä on muodostettu heikoimpien ehdoilla tästä periaatteesta on pidetty tiukasti kiinni myös uutta tieliikennelainsäädäntöä valmisteltaessa uusi tieliikennelaki on valmisteltu laajasti eri tienkäyttäjäryhmien tarpeita huomioon ottaen valmistelussa on ollut mukana eri ministeriöiden ja viranomaisten lisäksi liikennealan kansalaisjärjestöjä yhteensä yli seitsemänkymmenen alan asiantuntijaa lapsilla ja nuorilla on ollut valmistelussa erityinen rooli nuorten ääni liikenneturvallisuudelle hankkeen myötä hankkeeseen osallistui kolmetoista kummikoulua ympäri suomen hallituksen esitysluonnos oli viime keväänä laajalla lausuntokierroksella jonka päätteeksi saatiin lausunto sadaltaseitsemältäkymmeneltä taholta

liikennesäännöistä liikenteen ohjauksesta mukaan lukien liikennevalot ja ajoneuvojen käytöstä sekä liikennevirhemaksusta ja sen järjestelmästä lainsäädännöstä poistettaisiin tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia ja se saatettaisiin johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi perustuslakimme eu lainsäädäntö ja kansainväliset tieliikenteen velvoitteet huomioon ottaen uudessa tieliikennelaissa erottuu perussääntelyn joukosta kaksi trendiä yhtäältä esityksellä halutaan lisätä jokaisen tienkäyttäjän omaa vastuuta liikenneturvallisuudesta liikenteen sujuvuudesta ja ympäristöstä toisaalta esityksessä varaudutaan liikenteen teknologiseen kehitykseen kuten automaatioon ja tiedon hyödyntämisen tarpeisiin tieliikennelainsäädäntöä onkin uudistettu luvun hengessä tulevaisuuden tarpeet huomion ottaen tehtävä ei ole lainsäädäntötasolla yksinkertainen koska tulevaisuutta on hankala ennustaa laki voi kuitenkin mahdollistaa tärkeää on se että kehitystä jarruttavaa lainsäädäntöä puretaan eikä uutta kehitystä jarruttavaa lainsäädäntöä luoda tilalle esitys sisältää merkittävän kriminaalipoliittisen ehdotuksen joka on valmisteltu perusteellisesti yhteistoiminnassa oikeusministeriön ja sisäministeriön kanssa tieliikenteen vähäisten rikkomusten kontrollissa luovuttaisiin rikosoikeuden käyttämisestä se tarkoittaisi käytännössä että suomessa tehtäisiin vuosittain satojatuhansia rikoksia vähemmän kuin rikkomukset siirtyisivät käsiteltäväksi hallinnollisen sanktiojärjestelmän piirissä hallituksen näkemys on että rikosoikeus tulee jättää vakavampia oikeudenloukkauksia varten esityksen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta säätämällä tienkäyttäjille selkeät liikennesäännöt joiden noudattamista varmistaa lain tehokas valvonta ja siihen pohjautuva kiinnijäämisriski tämä laki ei tuo nollatoleranssia ylinopeuksiin koska kaikki ylinopeudet ovat jo tänä päivänä rangaistavia rikoslain tai rikesakkorikkomuksista annetun lain mukaan laki ei ota kantaa siihen miten poliisi lakia valvoo ja millaisia teknisiä toleransseja nopeusvalvonnassaan käyttää ne ratkaistaan poliisin sisäisissä ohjeissa tällä lailla ei ylinopeusvalvonnasta tehdä rahastusautomaattia hallitus päinvastoin esittää kaikkein virhemaksua pienennettäväksi pienin ylinopeussakko putoaisi nykyisestä sadastaneljästäkymmenestä eurosta viiteenkymmeneen euroon hallitus myös pyrkii kohtuullistamaan kohtuullistamaan kaikkia pienimmistä ylinopeuksista ja vähäisimmistä rikkeistä koituvia seuraamuksia siten ettei kolmesta tai neljästä lievästä ylinopeudesta enää seuraisi ajokieltoa ajokieltoon kuitenkin määrättäisiin kuten ennenkin jos liikennerikkeellä on vaarannettu liikenneturvallisuutta esitetyllä lailla varmistetaan myös riittävät oikeusturvakeinot tienkäyttäjän oikeusturva ei heikkene päinvastoin uudessa menettelyssä muutoksenhaku yksinkertaistuu ja vaatia oikaisemaan väärin määrätyn virhemaksun ja poliisin kielteisestä päätöksestä voi valittaa hallinto oikeuteen jos ajoneuvon omistaja tai haltija kiistää ajaneensa ajoneuvolla rikkomuksentekohetkellä vastaava menettely on käytössä esimerkiksi pysäköintivirhemaksuissa asiat voi jatkossa hoitaa kirjeellä tai sähköpostilla eikä kenenkään tarvitsisi enää lähteä hoitamaan asiaansa kymmenien kilometrien päähän käräjille siksi ehdotettava muutos tienkäyttäjän todistustaakkaan ei ole käytännössä merkittävä koska tänä päivänä rikesakkomääräyksen saaneen tulee kiistää asiansa käräjäoikeuteen virhemaksumenettely ja siihen liittyvät oikeussuojakeinot on varmistettu hyvässä yhteistyössä oikeusministeriön ja sisäministeriön sekä eri ministeriöiden virkamiesten kanssa myös oikeudellisten asiantuntijoiden esille ottamat seikat esimerkiksi esityksen on tarkasti otettu huomioon esityksen valmistelun aikana esitettävä uusi tieliikennelaki sisältää hyvin paljon muutakin tärkeää kuin sääntöjen valvonnan ja rikkomuksista määrättäviä sanktioita uuden lainsäädännön tavoitteena on saada tienkäyttäjät toimimaan mahdollisimman yhdenmukaisesti ja ennakoitavasti turvallinen sujuva ja sen myötä ekologinen liikenne edellyttävät että tienkäyttäjät tuntevat riittävässä määrin tieliikenteen pelisäännöt ja ymmärtävät niiden tarkoituksen

ymmärtää ja mieltää säännöt oikein on helpompi niitä noudattaa esitys uudeksi tieliikennelaiksi sisältää uudet tieliikenteen periaatteet kaikkia tienkäyttäjiä koskeva ennakointi ja varovaisuusvelvollisuus nostettaisiin lain tasolle kyse on tällöin muun muassa siitä että heikompaa tienkäyttäjää lähestyttäessä on ennakoitava ja noudatettava varovaisuutta erityinen huomio on kiinnitettävä lapseen vanhukseen vammaiseen tai muuhun henkilöön jolla on ilmeisiä vaikeuksia selviytyä turvallisesti liikenteessä

jalan kulkemista koskevista uusista säännöksistä voi mainita tässä esimerkiksi sen että jalankulkijan olisi tulevaisuudessa käytettävä tien ylitykseen ali tai ylikulkua jos sellainen olisi lähellä jalankulkijan heijastimenkäyttösuositus sisällytettäisiin esityksessä on monia toimia joilla polkupyöräilyn turvallisuutta ja sujuvuutta voidaan kunnissa edistää esimerkiksi liikennemerkeillä olisi mahdollista jatkossa osoittaa erityinen pyöräkatu jolla autoilijan tulisi antaa esteetön kulku pyöräilijälle ja sovittaa nopeutensa pyöräilyliikenteen mukaiseksi uusilla liikennemerkeillä ja tiemerkinnöillä voitaisiin jatkossa esimerkiksi väistämisvelvollisuutta pyörätien ylityspaikassa ja mahdollistaa pyöräilijälle turvallisempi etuajo oikeutettu tien ylittäminen uutta liikennemerkkiä käyttämällä voitaisiin sallia myös kaksisuuntainen pyöräily joillakin yksittäisillä yksisuuntaisilla kaduilla pyöräilijöitä

suojeltaisiin tarkennetulla säännöllä jonka mukaan jalkakäytävän tai pyörätien ylittävän ajoneuvon olisi väistettävä pyöräilijää sekä jalkakäytävän tai pyörätien takana olevan ajoradan liikennettä laissa lievennettäisiin pyöräilijän velvoitetta käyttää tien vasemmalla puolella olevaa pyörätietä mikä joustavoittaisi reittisuunnittelua ja mahdollistaisi

erittäin hyvät mahdollisuudet sovittaa kaduilleen sallitut ajonopeudet siten että alueelliset liikenneolosuhteet voidaan huomioida liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta järkevästi ajoneuvolla ajamisen uusista säännöistä mainitsen esimerkkinä mahdollisuuden poistua risteyksestä sopivinta ajokaistaa käyttäen muuta liikennettä vaarantamatta ja haittaamatta jos risteävällä ajoradalla on kaksi tai useampia kaistoja kaupunkien keskustassa pysäköintiä helpotettaisiin siten että ajoneuvon saisi pysäköidä taajamassa kulkusuunnassa myös vasemmalle puolelle tietä jos se tapahtuisi muita tienkäyttäjiä vaarantamatta ja haittaamatta liikenteen ohjauslaitteiden asettamiseen liittyvää päätöksentekoa täsmennettäisiin tämä tarkoittaa muun muassa sitä että kaikki liikennevaloja liikennemerkkejä ja koskevat säännöt nostettaisiin lain tasolle uusia liikennemerkkejä olisi reilu kahdennenkymmenennen keltainen sulkuviiva muuttuisi meillä viimeisenä eu valtiona valkoiseksi valkoisen värin heijastavuus ja näkyvyys on parempi etenkin märkänä keltaista väriä on myös vaikea tunnistaa keltaiseksi pimeällä automaation edistymisen kannalta tärkeä uudistus on se että liikennemerkkien ja muiden liikenteen ohjauslaitteiden asettamista koskeva päätös velvoitettaisiin toimittamaan liikennevirastolle tämä varmistaa sen että ohjauslaitteita koskevaa paikkatietoa on mahdollista hyödyntää automaattisessa ajamisessa ja liikenteen turvallisuuden varmistamisessa myös ajoneuvon käyttöä koskevat säännöt nostettaisiin asetuksista lain tasolle tämä tarkoittaisi muun muassa että taksinkuljettajalle säädettäisiin turvavyön käyttövelvollisuus myös traktorinkuljettajalle säädettäisiin velvoite käyttää turvavyötä jos sellainen olisi traktoriin asennettu eikä vyön käyttö haittaisi traktorilla tapahtuvaa työskentelyä viestintävälineiden käyttöä ajon aikana tarkennettaisiin marraskuusta maaliskuuhun olisi käytettävä talvirenkaita silloin kun sää tai keli sitä edellyttäisi tällaisella säällä tai kelillä tarkoitettaisiin tieolosuhteita joissa alueen tieverkolla olisi tarve käyttää talvirenkaita olemassa olevan tai mahdollisen liukkauden vuoksi liikenteenvalvoja määrittelisi yksittäistapauksessa olisiko olosuhde sellainen että talvirengasta olisi käytettävä uuden sääntelyn tarkoituksena olisi kohdentaa talvirengasvaatimus olosuhteisiin jossa talvirenkaiden käytöstä on hyötyä uudella sääntelymallilla vältettäisiin tilanteet joissa esimerkiksi etelä suomessa joulukuussa voisi olosuhteiden perusteella käyttää kesärenkaita mutta voimassa oleva säännös kieltäisi niiden käytön muutos voisi parantaa liikenneturvallisuutta tilanteissa joissa maalis tai marraskuussa keli edellyttäisi talvirenkaiden käyttöä mutta joissa nykysäännösten mukaan voisi käyttää kesärenkaita esitettävän muutoksen ei arvioida johtavan merkittäviin muutoksiin suomalaisten autoilijoiden talvirenkaiden käytössä ja tällainen sääntely on käytössä useassa eurooppalaisessa maassa jossa koetaan talvikelejä pakettiauton ja matkailuauton ajoneuvokohtaisista nopeusrajoituksista luovuttaisiin nykyisin rajoitus on ajoneuvotyypistä riippuen kahdeksankymmentä viiva sata kilometriä tunnissa alle seitsemänsadanviidenkymmenen kilon keskiakseliperävaunun vetonopeus nostettaisiin sataan kilometriin tunnissa lakiin sisältyy useita siirtymäsäännöksiä joilla varmistettaisiin se että uudet liikennemerkit ja tiemerkit olisi mahdollista asentaa ilman kohtuuttomia kustannuksia tienpitäjille siirtymäajat vaihtelisivat kahdesta kymmenen vuoteen arvoisa puhemies edellä kuvatut ovat esimerkkejä erittäin suuresta ja tärkeästä lakiuudistuksesta nyt on mahdollisuus keskustella liikenneturvallisuudesta liikennesäännöistä liikenteen sujuvuudesta ajoneuvoliikenteen automaatiosta ja liikenteen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen sekä joukkoliikenteen ja pyöräilyn houkuttelevuuden ja turvallisuuden lisäämisestä hallituksen lähtökohtana tieliikennelain uudistuksessa on liikenneturvallisuuden liikenteen sujuvuuden ja ympäristön kannalta paras mahdollinen kestävä liikenne tulevaisuutta varten arvoisa puhemies toivon että hallituksen esitys saa myönteisen vastaanoton täällä eduskunnassa kiitos
ja nyt on mahdollisuus pyytää vastauspuheenvuoroja

puhemies totta kai liikenteen sääntöjä on hyvä noudattaa ja liikenneturvallisuutta edistää mutta on erittäin hyvä että pienimpiä ylinopeussakkoja joustetaan alaspäin se on hyvä asia ja myös se että välttämättä ajokieltoa ei seuraa kolmesta neljästä pienestä rikkeestä tämä on erityisesti ammattikuljettajille ollut ikävä asia on voinut menettää jopa elinkeinonsa tämän takia monestihan saattaa olla hyvinkin tässä on minusta ihan hyvä asia se että on annettu joustoa mutta toki ammatti ihmistenkin täytyy sääntöjä noudattaa poliisihallitus vahvisti tänään ettei poliisi jatkossakaan puutu hyvä että tämä eräiden lehtien uutisankka ammuttiin alas ja näin ei vain tuijoteta mittariin vaan keskitytään siihen ajamiseen ja liikenteeseen ja nimenomaan silloin ei tule pelko monista alinopeuksista koska liikenteen sujuvuus olisi tärkeää se on myös hyvä että nämä eräät autoryhmät pääsevät nyt sitten tähän että voivat myös ajaa nopeusrajoitusten mukaan jolloin ei tule ohituspakkoa koska ne ovat vaaratilanteita

herra puhemies tätä esitystä on valmisteltu pitkään ja on myös pitkään odotettu tänne eduskuntaan ja on hyvä että se vihdoin on tänne annettu lain tarkoitus on nykyaikaistaa ja sujuvoittaa tätä säädöskokoelmaa ja ja varautua myös liikenteen kehitykseen automaatioon ja digitalisaatioon täällä on paljon puhetta ollut siirtymisestä rikesakkojärjestelmästä liikennevirhemaksuun ja pidän esitystä tältä osin erittäin hyvänä pienistä rikkeistä rangaistus olisi pienempi ihminen ei menettäisi ajokorttia niin helposti ja niin edelleen kuten edustaja alatalokin toi esiin tässä on on ehdottomasti pidettävä huoli siitä että poliisin harkinta siellä liikenteessä säilyy ettei muutaman kilometrin ylinopeuksista sakkoa anneta vaan silloin mennään joko huomautuksella tai muulla menettelyllä ja sitten rahalliset sanktiot tulevat rankemmista ylinopeuksista tältä osin tätä esitystä voi kyllä hyvin kannattaa se täytyy tietysti täällä läpikotaisin perata valiokuntakäsittelyssä ja sitten viedä eteenpäin

arvoisa herra puhemies itseäni hiukan huolestuttaa tässä lakiesityksessä se että siirrytään niin vahvasti tähän

ja sitä kautta ehkä unohdetaan poliisityövoima ja valvonta jota joka tapauksessa tuolla liikenteessä täytyy myös näkyä koska sillä on merkittävä merkittävä vaikutus meidän ja toisaalta edelleenkään nämä automaattiset kamerat eivät näe sitä mitä tapahtuu ajoneuvon kunnon kohdalla tai tai onko ajoneuvon kuljettaja päihteiden vaikutuksen alaisena tai tai millainen on kuljettajan ajoterveys muun muassa elikkä sinänsä liikenteenvalvonnan lisääntyminen automaattinen sellainen on tervetullutta siinä kohtaa jos se tapahtuu sellaisissa paikoissa joissa on tämmöisiä erityispiirteitä on kouluja päiväkoteja taajama alueita mutta jos siitä on syntymässä sellainen että sitä käytetään tarkoituksenhakuisina sakkorysinä paikoissa joissa

herra puhemies tämä on todellakin kaivattu uudistus mitä hallitus tähän tekee ja jo pelkästään tämä paksu nippu osoittaa että tehdään erittäin merkittävää uudistusta haluaisin itsekin kiinnittää huomiota tässä alkukeskustelussa tähän ajokieltojärjestelmään mikä on viime päivinä noussut uutisissa siinähän ministeri ansiokkaasti kertoi meille mitä on tapahtumassa ja toivonkin että poliisi ei muuta tätä nykykäytäntöä vaan jatketaan tällä hyvällä poliisin käytännöllä ajokorttiuudistus on toinen asia mikä tässä nousee myös keskusteluun ja siinä tämä opetuslupien helppous ja niiden saatavuus on on tietenkin tärkeä asia on syytä kuitenkin kiinnittää huomiota siihen että saataisiin hyvätasoisia kuljettajia liikenteeseen jotta liikenteen turvallisuus ja ja tämmöiset asiat nousevat

lähtökohtaisesti olla kaikkein tärkein asia tämän uudistuksen taustalla

hallituksen esityksessä on hyviäkin elementtejä mutta huolta esityksessä kuitenkin herättää julkisuudessakin paljon puhuttu liikennevirhemaksu erityisesti ylinopeustilanteissa kansalaisten keskuudessa keskustellaan vilkkaasti siitä että jo yhden viiva viiden kilometrin ylinopeus voisi johtaa viidenkymmenen

no saanko minä jatkaa ministeri berner olette useaan kertaan ottanut kantaa tähän asiaan ja laki kieltää ylinopeuden jo nyt mutta puuttumiskynnyksestä päättää poliisihallitus sisäisellä ohjeistuksellaan ollaan varsin eriskummallisessa tilanteessa jos me lainsäätäjät eduskunnassa säädämme lakeja ja samaan hengenvetoon toivomme ettei poliisi puuttuisi niiden rikkomiseen erikoista on myös se että lain toimenpideviranomaisella lähinnä siis

edelliseen puheenvuoroon liittyen on erittäin hyvä todeta se että poliisihallitus on tänään kirjelmöinyt että poliisi ei puutu jatkossakaan yhden kilometrin ylinopeuksiin pannaan merkille tämä asia mutta kaiken kaikkiaan tämä tieliikennelain uudistus lakiuudistus on on erittäin iso asia ja sen osoittaa jo tuo iso paksu kirja mikä meillä on esissä sen tavoitteena on sujuvoittaa säädöksiä ja purkaa vanhentuneita normeja turvata liikenteen sujuvuus ja turvallisuus

vuodelta tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäyksi olevaa lakia on aikanaan paikattu monella tavoin ja nyt saadaan kokonaisuus selkeäksi itsestäni on hyvä että polkupyöräilyssä kypäräsuositus säilyy ja samoin myöskin heijastimien käyttö säilyy itseäni hieman askarruttaa vielä täytyy todeta tuo keltaisten sulkuviivojen muuttuminen valkoisiksi sitä täytyy myös valiokunnassa kysellä

arvoisa puhemies hyvää tässä on juuri se että nyt poliisilla on harkinta

toivottavasti tämä on kädenojennus ammattiautoilijoille ja myös ammatikseen autoa ajaville kuljettajille sillä tällä hetkellä olemme siinä kohtuuttomassa tilanteessa että ammatikseen autoa kuljettava henkilö joka tuomitaan ajokieltoon menettää työnsä joksikin aikaa eli sen ajokiellon ajaksi ja tällä hetkellä häntä rankaistaan vielä toisella konstilla eli kun hän kun hän ei ole töissä hän ei ole myöskään oikeutettu ansiopäivärahaan eli tässä lainvalmistelun yhteydessä tulisi erityisesti kiinnittää siihen huomiota että

ammattilaisten autolla ajamisen ja yrittäjille ansion säilyttämisen

arvoisa puhemies lakia kun säädetään niin oikeuden ja kohtuuden pitäisi aina olla se perimmäinen syy minkä takia laki säädetään kyllä minä olen itse kuusi ja puoli vuotta nyt odottanut ja tämä on kyllä arvoisa ministeri ilon päivä että vihdoin tämä oikeus ja kohtuus voittaa sillä onhan tämä ollut suuri vääryys että ihmiset jotka ovat olemattomista pienistä rikkeistä saaneet kolme tai neljä huomautusta rikesakkoa vuoden tai kahden aikana ovat menettäneet korttinsa ja kuten edustaja myllykoski sanoi ihmiset jotka ovat sitten vielä työssään kärsineet monella eri tavalla tämä on erinomainen asia ja itse haluan myös korostaa sitä että koska autolla ajetaan ja liikenteessä pitää aina olla pienet joustot ja tilannenopeus niin on todella epäoikeudenmukaista jos joku edes esittää että yhden viiva ylityksistä annetaan rahallinen sanktio minun mielestäni eduskunnan pitää pitää huoli siitä että tämä vääryys ei toteudu koska nimenomaan ajamista ei voi panna niin että on just sama kilometri on ylä ja alamäkiä erilaisia liukkauksia ja muita toivon että tästä pidetään lainsäädännöllä huoli vaikka se poliisin toimivaltaan kuuluukin

puhemies tähän jatkoksi nythän tuossa lakiesityksessä on nimenomaan kirjattu nämä yhden viiva kuuden kilometriäkin ehkä valiokuntatyöskentelyssä sitten jatkovalmistelussa pystymme tämän epäkohdan poistamaan paljon hyvää tässä esityksessä on varmasti kiittämisen kiittämisen aihetta mutta erityisesti kiinnittäisin itse huomiota tähän kriminaalipoliittiseen muutokseen meillä suomessa lainsäädäntö lähtee ajatuksesta että olet syytön kunnes toisin todistetaan nyt tämä käänteinen todistustaakka osoittaa että olet syyllinen ennen kuin toisin näytät tämä on asia mikä varmasti täytyy erittäin tarkoin perätä tuossa valmistelussa liikenne ja viestintävaliokunnassa mutta varmasti tämä tulee myös lakivaliokuntaan lausunnolle

liikennevirhemaksujen osalta ajatukset nousevat myöskin tähän ehkäisyarviointiin tai ehkäisyvaatimukseen ovatko nämä liikennevirhemaksut riittävän ehkäiseviä ihmisten tuloeroihin liittyen isotuloisille voi kysymys olla yhden päivän palkasta

arvoisa herra puhemies tämä on hieno päivä kun on anteron päivä ja sitten tulee vielä tämä hieno esitys niin eihän tämä paremmin voi mennä kaikesta huolimatta hieman olisin toivonut rohkeutta erityisesti yleisnopeusrajoitusten osalta että olisimme rohjenneet nostaa nopeusrajoitukset kahdeksastakymmenestä yhdeksäänkymmeneen ja sadasta sataankymmeneen nyt kun tietkin ovat paremmassa kunnossa kun hallitus on antanut niihin lisärahaa mikään ei ole niin rasittavaa kuin se että hyvällä tiellä lähes yksin ajaa useita satoja kilometrejä vain peltipoliisit seuranaan kahdeksaakymppiä autolla ei pysty edes ylintä vaihdetta käyttämään ettei moottori hajoa toinen asia on sitten että tämä poliisin fyysinen läsnäolo vähenee todella paljon pohdin sitä onko tämä hyvä suunta kovasti tykkäämme näistä peltipoliiseista kun olemme luonteeltamme yksin viihtyviä mutta kyllä se poliisikin siellä paikalla välillä olisi hyvä

puhemies tieliikennelaki koskettaa lähes jokaista suomalaista joka päivä tätä onkin nyt valmisteltu monta vuotta ja olen todella tyytyväinen että tämä nyt saatiin sillä tuli todella tarpeeseen tämä laki olemme myöskin tämän alan kansanedustajina varsinkin keskustan ryhmässä hioneet tätä aika monta kertaa ja kyllä me olemme tänne kätemme jäljet saaneet elikkä niitä viestejä joita on on kyllä saatu tähän lakiin hyvin matkaan kiitoksia kaikille jotka ovat osallistuneet tähän valmisteluun yksi asia mikä ei vielä ole tullut vahvasti esille on tuo talvirengaspakkoasia se keskustelutti todella paljon ja ainakin minulla nousi niskavillat pystyyn eikö se olisi muka pakko mutta nyt sitten on ehdottomasti parempi että siihen tuli se että se on olosuhteiden mukaisesti sillä nykyään se on ainoastaan joulu helmikuu nyt lapissa on loka ja marraskuussa tapahtunut todella paljon ulkomaisten rekkojen ulosajoja syynä se että niiden ei ole tarvinnut vielä käyttää talvirenkaita jatkossa niiden pitää käyttää talvirenkaita koska on pysyvä talvi

minäkin haluan nostaa esiin tämän liikennevirhemaksun joka on on herättänyt laajalti huolta kansalaisissa huolen ymmärtää siinä mielessä että autoilija on valtion lypsylehmä kahdeksan miljardia otetaan ja teihin laitetaan kaksi miljardia takaisin nyt hallitus ja ministeriöt väittävät ettei sakotuskynnys muutu pienten ylinopeuksien osalta kuinka te voitte taata että näin todella on todellako vaikkapa peltipoliisin keräämät pienet ylinopeudet eivät muutu virhemaksuiksi huomautuksen sijaan tämä on tärkeää koska nämä pienet ylitykset voivat johtua mittarivirheistä vahingoista tai ajotilanteista eikä näiden kyttääminen suinkaan paranna liikenneturvallisuutta vaan lähinnä

arvoisa herra puhemies tämä tieliikennelain uudistus lähtee ensi ensi lehdiltään siitä että lisätään liikenneturvallisuutta ja joustavuutta ja vähennetään liikenteen ympäristölle tuottamaa taakkaa hienoja tavoitteita mutta voi kysyä toteutuvatko ne tavoitteet liikenteen joustavuuden lisäämisen kautta ja uskaltaisin sanoa että eivät kaikilta osin myös liikenneturva omassa lausunnossaan toteaa saman paljon hallituksen esityksessä jää nyt valiokunnan vastuulle ja toivottavasti valiokunta esitystä viisaammaksi tekee haluan nostaa esiin yhden asian se on automaattinen liikenteen valvonta hallintovaliokunnan jäsenenä olen jo seitsemän vuoden ajan seurannut tätä huolestuttavaa kehitystä että maamme tiet täytetään näillä kameravalvonnoilla tolpilla kylmillä peltipoliiseilla ajatus on varmasti hieno jos yritetään nopeuksia laskea mutta yksikään tolppa ei seuraa sitä liikennevirtaa ei puhalluta ei katso ajokuntoa ei tarkasta ajoneuvojen kuntoa eikä myöskään kuljettajan kuntoa pitäisikö ministeri vihdoin ja viimein tehdä näistä tolpista näkyvät kunnollisilla väreillä että ihmiset tietäisivät missä ne vaaran paikat tieliikenteessä

arvoisa puhemies näistä pienistä ylinopeuksista hieman haluan kommentoida on selvää että ylinopeutta ei saa ajaa mutta meillä on kolmiportainen oikeuslaitos näkisin hyvänä että jos esimerkiksi pienestä esimerkiksi kuuden kilometrin ylinopeudesta henkilö valittaisi oikeuteen niin sieltä sitten saisi aikanaan lainvoimaisen tuomion ja oikeushan sen lopulta katsoo mikä teko tulee tuomita sakolla ja mikä menee huomautuksella

arvoisa herra puhemies lakiesityksessä on paljon hyvää mutta on myöskin sellaisia asioita joita me vihreät jäämme kaipaamaan ja yksi tällainen asia on se että me olisimme mielellämme kyllä nähneet taajamien yleisrajoituksen laskemisen nykyisestä esimerkiksi kävelevien ja pyöräilevien lasten onnettomuusriski on neljänkympin ja viidenkympin rajoitusalueella kolme viiva viisi kertainen verrattuna kolmenkympin rajoitusalueisiin muutos jossa vähentäisimme nopeuksia taajamissa vaikuttaisi siis liikennekäyttäytymiseen ja ajatukseen sopivasta nopeudesta kotikadulla esimerkiksi helsingin kaupungin mukaan tällainen muutos vähentäisi myös päästöjä neljänneksen verran tasaisemman ajotavan vuoksi on myös hyvä muistaa että jos taajamien yleisrajoitusta laskettaisiin niin voisi suunnittelija edelleen tehdä yli kolmekymmentä kilometriä tunnissa olevia nopeusrajoituksia

puhemies tämä tieliikennelakiuudistus on pitkään odotettu iso kokonaisuus olin tietysti harmissani alkuviikosta kun tiedotusvälineet uutisoivat tästä vain ja ainoastaan sen että heti yhden kilometrin jälkeen tulee liikennevirhemaksu tämähän ei sinänsä poista poista nykyistäkään käytäntöä nykyisenkin lain mukaan yli yhden kilometrin

näitten sulkuviivojen väriin elikkä nyt kun on lähdetty siitä että ne muuttuisivat valkoisiksi niin kyllä tämä talvikausi on semmoinen aika jolloinka keltainen keltainen viiva sieltä paljon paremmin erottuu hyvin myönteistä on myös se että kevyitä perävaunuja voidaan sitten kesäaikana vetää sadan kilometrin tuntinopeudella koska se sujuvoittaa entisestään liikennettä ja koska kesäaikana usein kevyitä peräkärryjä on liikenteessä paljon enemmän

arvoisa puhemies ensimmäisenä tuohon voi sanoa että sakko se nimittäin tulee aika herkästi liikenteessä olemattomista rikkeistä niin kuin eestilä ja ja myllykoski

käytännön esimerkkejä talvella meillä on metri routaa tien päällä silloin tulee poliisi ja lyö nappulat puuauton alle ja varma sakko yksi tukki etuvaunussa ylikuormaa niin lappu käteen ja vielä kaksoisrangaistus siitä tulee auton omistajallekin tämä on eu lainsäädännön vastaista sitten vielä ohituskaistoilla ainakin keski suomessa on semmoinen tapa että kun tulee ohituskaista niin siinä on se nopeudenvalvonta missä pitäisi päästä ohitse ja liikenteen sujua siellä ollaan rahaa keräämässä eikö sen sakon voisi laittaa niin että se joka satatuhatta ajaa vuodessa laittaa postiin sen sakon suoraan

herra puhemies tämä tieliikennelaki on todella iso kokonaisuus ja tätä on odotettu pitkään tässä on äärimmäisen paljon hyviä joustavuutta ja ennen kaikkea liikenteen turvallisuutta lisääviä asioita muutama kysymys ja ajatus kuitenkin on herännyt siitä kun ministerikin otti äsken ansiokkaasti esille niitä yksityiskohtia ja puhuttiin myös ajoneuvokohtaisten nopeuksien poistamisesta kysynkin ministeriltä nyt kun koulukyytejä ajetaan paljon myöskin niin sanotuilla erikoisajoneuvoilla ja niillä on ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus koskeeko tämä ajoneuvokohtaisen nopeusrajoituksen poistaminen myöskin koulukyydissä olevia ajoneuvoja lisäksi askarruttaa hieman tuo kahdensuuntaisen ajoradan vasemmalle puolelle pysäköinti kaupungissa ajattelen vain sen sillä tavalla että miten huolehditaan siitä pysäköintiliikennemerkkien näkyvyydestä sitten ovatko ne liikennemerkit molemmin puolin katua kahdenpuoleisia jotta voidaan varmuudella sitten myöskin säästää siinä että on oikealla tavalla pysäköity tuo sulkuviivan väri kyllä myöskin askarruttaa varsinkin talviolosuhteissa kun meillä vielä talvellakin täällä

tuen sitä mitä edustaja parviainen sanoi tästä taajamanopeusrajoituksesta meillähän on niissä kaupungeissa joissa on alennettu nopeusrajoituksia saatu erittäin merkittäviä parannuksia liikenneturvallisuudessa liikennekuolemat ja myös liikenteessä vammautumiset ovat dramaattisesti alentuneet mutta haluaisin kommentoida edustaja laukkasen puheenvuoroa siitä että yleinen nopeusrajoitus pitäisi nostaa kahdeksastakympistä yhdeksäänkymppiin tämmöinen insinöörin näkökulma siihen kovin monilta ihmisiltä puuttuu ymmärrys siitä että ajoneuvon liike energia ja samalla jarrutusmatka kasvaa suhteessa nopeuden toiseen potenssiin jos esimerkiksi auton nopeus kasvaa kahdeksastakympistä yhdeksäänkymppiin sen liike energia ja samalla jarrutusmatka kasvaa kaksikymmentäkuusi prosenttia eli vähän yli neljänneksen tämän takia nopeuksien nostaminen on

puheenvuorot edustajille pylväs ja elomaa ja sen jälkeen ministerin

arvoisa puhemies kun laki on vuodelta tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäyksi niin on on sitä aikakin jo uudistaa paljon johdonmukaisemmaksi ja vähennetään samalla tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia näin saadaan lainsäädäntö johdonmukaisemmaksi kokonaisuudeksi puuttuisin itsekin

ylinopeuksiin joista tässä on jo useammassa puheenvuorossa ollut puhetta tänä päivänä poliisihallitus on tosiaan tiedotteen pukannut julkisuuteen jossa on linjattu tästä sillä lailla että aivan vähäisimpiin ei puututa lainkaan hieman suuremmista tulee huomautus tätä suuremmista ylinopeuksista rikesakko ja vielä korkeammista määrätään päiväsakko

pömpeli elikkä peltipoliisi vilahtaa hyvin pienistä ylityksistä monta kertaa ja sitten kortti lähtee kuivumaan kohtuutta pitäisi olla tässä tapauksessa sitten minä sanon vielä toisenkin asian nimittäin asun pienellä tienpätkällä lähistöllä siellä maskussa ja meidän pikkutiellä kävi nyt niin että vajaa viikko sitten linja auto ajoi kaksi kertaa peräkkäin ojaan ja lapsia joutui sairaalaankin elikkä ne pienet tienpätkät siellä maaseudulla ovat todella huonossa kunnossa se on valitettavaa

ja nyt ministeri berner viisi minuuttia
arvoisa puhemies kiitoksia näistä näkemyksistä kommenteista ja huomioista kuten monessa puheenvuorossa on tullut esille poliisi on toimeenpaneva viranomainen ja poliisi vastaa tältä osin myöskin tämän lain valvonnasta ja siihen liittyvästä toimeenpanosta siitä näkökulmasta että monessa puheenvuorossa on myöskin automaattisen valvonnan määrä tässä toki kysymys on poliisin ratkaisuista resursoinnista ja myöskin siitä miltä osin automaattivalvontaa käytetään se lisää kiinnijäämisriskiä ja sitä kautta nostaa liikenneturvallisuuden voidaan käyttää siellä missä se on mahdollista ja vapauttaa myöskin poliisin resursseja valvontaan enemmänkin kuin sitten seuraamusjärjestelmästä huolehtimiseen mutta tämä on myöskin sisäministeriön ja sitä kautta poliisin kokonaisosuutta edustaja kasvi nosti täällä esille väistämisvelvollisuuksia ja niiden kokonaisuutta niitä on pyritty täällä kokoamaan yhteen ja myöskin katsomaan että niiltä osin syntyisi paljon enemmän selkeyttä pyörätien jatketta määritetään vain jos autolla on väistämisvelvollisuus ja tämän pitäisi myöskin selkiinnyttää pyöräilijöille kokonaisuutta edustaja ronkaiselle haluaisin todeta että rankaisemiseen liittyy aina harkinta lainsäädännössä on kyse sitten varkaudesta tai ylinopeudesta niin poliisilla on aina mahdollisuus katsoa ja tuomioistuin sitten viime kädessä ottaa asiaan kantaa lainsäätäjinä tämä ei ole sitä meidän tehtäväämme me määrittelemme lain ja sitten valvova viranomainen sitä toimeenpanee ja tuomioistuin sitten on käytännössä se osapuoli joka tätä arvioi tähän keltaiseen sulkuviivaan jota edustaja torniainen nosti esille me olemme arvioineet tätä nyt moneen kertaan ja todenneet että valkoinen maali näkyy märällä paremmin ja se näkyy myöskin pimeällä paremmin naapurimaamme ruotsi muun muassa on jo pidempään käyttänyt pelkästään valkoista maalia lumen alta kumpikaan ei merkittävästi näy mutta suurin osa maastamme kuitenkin on usein märän kelin alla tässä on ihan selkeästi se kokonaisuus minkä vuoksi olemme tähän myöskin päätyneet

rankaisua vaan pyritään tässä lainsäädännössä oikeudenmukaisuuteen ja siihen että siirrämme painopistettä kohti liikenneturvallisuutta ja että ajo oikeutta ei voida menettää silloin jos on pieniä rikesakkoja useampia hct rekat ovat oma kokonaisuutensa jonka edustaja löfström nosti esille kokeilusta on hyviä tuloksia ja siitä tulee oma lainsäädäntönsä sitten keväällä kriminaalipoliittiseen kokonaisuuteen jota edustaja kymäläinen kymäläinen nosti esille meillä on suomessa tällä hetkelläkin useita hallinnollisia sanktioita ja ne ovat olleet käytössäkin useita vuosia niissä on äärimmäisen tärkeää että ne ovat pieniä ja tässäkin on katsottu että yli kahdensadan euron

ja viiteenkymmeneen mutta tienpitäjällä on oikeus mahdollistaa esimerkiksi yhdeksänkymmenen kilometrin nopeus jos hän niin katsoo sen parhaaksi ja tässä edustaja parviainen nosti esille sen olemmeko arvioineet sitä että taajamissa olisi enemmänkin määritelty yleiseksi nopeudeksi neljäkymmentä tai kolmekymmentä olemme itse asiassa tehneet siitä hyvin laajankin selvityksen ja suomessa tällä hetkellä on jo vähemmän niitä alueita joissa on viisikymmentä mutta toisaalta ne ovat sitten haja asutusalueita olemme lähteneet siitä että kunnilla on nyt erittäin hyvät mahdollisuudet tässä laissa itse määritellä tätä

mitenkään pakota muttei myöskään estä voidaan nyt jo näin toimia mikä liittyy edustaja kulmalan esille nostamaan niin liikennevalvoja ratkaisee lainkonkurrenssin elikkä sen tilanteen missä rikkomusten ja rikosten yhdentämistilanne syntyy elikkä se ei tule määritellyksi tässä lain kokonaisuudessa koulukyydeissä ajoneuvot ajavat samaa nopeutta kuin muutkin mutta ovat tietysti edelleenkin hyvin tärkeässä roolissa ja edustaja pylväs kyllä poliisi on tulkinnut aivan oikein

puhemies omasta mielestäni on erittäin hyvää tässä lakiuudistuksessa se että nyt liikennesäännöt kootaan järkeviksi kokonaisuuksiksi ja siellä on nytten muun muassa jalankulkijoille ajoneuvoille ja pyöräilijöille selkeät säännöt miten käyttäytyä myöskin se on hyvä että hajallaan olevat väistämissäännöt kootaan nyt yhteen ja selkeytetään niitä myöskin kaistanvaihtoa koskevat säännöt täsmennetään niissä on ollut semmoista häilyväisyyttä tietotasossa varmasti aika monellakin sitten ajoneuvoilla asiaan tosiasia on että lait eivät nyt eivätkä myöskään jatkossa salli ylinopeuksia tämä uusi tieliikennelaki ei tuo tähän muutosta hieman ihmettelen kun sdpn puolelta halutaan sallia ylinopeudet en itse ymmärrä sitä sakotuksista sakotuksista täytyy todeta että poliisin sakotuskäytäntö on

herra puhemies palaisin vielä näihin kameroihin ja automaattivalvontaan jotka edustaja karikin otti esille hän kiinnitti mielestäni huomiota kyllä tärkeään asiaan täytyy muistaa että se kamera ei kuitenkaan oikeasti valvo ja se ei korvaa siellä tiellä poliisia siihen kehityskulkuun sille tielle että ikään kuin korvattaisiin kameroilla poliiseja ei mielestäni pidä mennä edelleen se että kameroiden määrää kasvatetaan antaa ymmärtää tai antaa sen signaalin että kaahaaminen olisi ikään kuin se meidän suurin ongelmamme tuolla tiellä mutta ei se näin ole kun tilastoja katsoo suurin yksittäinen ongelma maanteillä on kuljettajan ajokunto alkoholi huumeet asenne mielenterveys ja niin edelleen ja niihin meidän tulisi kasvattaa resurssejamme ja puuttua niihin voimakkaammin edelleen ilolla totean että tässä esityksessä säilyy

tai pakko ja edelleen myöskin se että pakotetaan tai suositellaan heijastimen käyttöä jatkossa ne ovat hyviä turvavarusteita ja on hyvä että lainsäätäjä antaa indikaation että näitä jatkossakin tulee käyttää vaikkei sitä sanktioidakaan
arvoisa herra puhemies oli ilahduttavaa kuulla että ministeri sanoi että voidaan maalata kameratolpat ajatuksenihan on ollut se ja myös lakialoitteeni jonka viime keväänä tein että tuodaan nämä tolpat kunnolla näkyviksi kansalaisille että kansalaiset tietäisivät missä ne vaaran paikat nythän tolpat on piilotettu mitä tiheimpään pusikkoon tai tavalla tai toisella heikosti näkyviksi jos tehtäisiin niin kuin esimerkiksi ruotsissa tehdään että maalataan kunnolla näkyviksi niin silloin näillä tolpilla olisi myös ennalta ehkäisevä vaikutus ilahduttavaa kuulla olen kyllä ministerin kanssa siltä osin hieman eri mieltä että minun mielestäni

puhemies nopeusrajoitushan tarkoittaa sitä että se on arvioitu turvalliseksi nopeudeksi silloin kun terve ihminen ajaa tietysti jos ihminen on huonossa kunnossa edes tämä nopeus ei ole turvallinen mutta se mitä äsken totesin liikennefysiikasta on ihan alkeisfysiikkaa jonka peruskoulussa tai viimeistään lukiossa fysiikkaa opiskellessaan oppii ihmettelen tätä näkemystä että kameratolpat olisivat se vaara liikenteessä vaarathan ovat ihan muita asioita itselläni ei koskaan autoa ajaessani ole ollut mitään vaikeuksia nähdä kameratolppaa ihmettelen millainen näkökyky ylipäätänsä sellaisella ihmisellä on joka ei nykyisiä tolppia näe vaikka en sinänsä mitenkään vastusta niiden maalaamista erivärisiksi voiko semmoinen ihminen ylipäätänsä turvallisesti ajaa autoa joka ei erota kameratolppaa

talvinopeusrajoitusta köröttelet menemään ja kuitenkin pitäisi työkin tehdä mutta se ei ole tämän lain piirissä se on tienpitäjä joka nämä nopeusrajoitukset määrittelee itse olisin toivonut saksalaistyyppistä virhepistejärjestelmää ja tässähän mennään nyt vähän siihen suuntaan elikkä rikos ja ja rangaistus vastaavat toisiansa nimenomaan ammattikuskien osalta kohtuullisuus tässä nyt toteutuu erittäin hyvin jo tähän saakka poliisi

kohtuullisuutta mikäli rikos on vähäinen silloinhan esimerkiksi puhutaan vain varoituksesta jos se on suurempi rikesakko ja silloin jos todella oikein vaarannetaan liikennettä silloinhan tulee päiväsakkoja olen tyytyväinen siihen että nämä ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset nyt muuttuvat ja liikenne muuttuu joustavammaksi mutta yksi asia epäilyttää kun maksusta voi oman asiansa selvittää vapautua niin kuinka paljon tämä tulee aiheuttamaan sitä riskiä että ihmiset eivät lähde valittamaan itse

arvoisa herra puhemies naapurimaamme ruotsi on hyvin esimerkillinen mitä tulee tähän liikenteessä olemiseen ja ja käytäntöihin täällä on jo moneen kertaan mainittu ruotsi esimerkkinä ja ministerikin mainitsi ruotsin hyvän esimerkin näissä tiemerkinnöissä tässä sain uutta oppia sen että tienpitäjä määrittelee näitä nopeusrajoituksia se on hyvä mutta sitten tulenkin vielä innokkaammaksi ja ajattelen että eikö tässä laissa olisi voinut sitten antaa myös jonkinlaista osviittaa ja ja suositusta siihen suuntaan kun kypäräkin on hyvä että olisi ehkä hyvä nostaa näitä nopeusrajoituksia niin kuin ruotsissa

automaattinen liikennetolppa pitäisi maalata ensinnäkin olen vähän surullinen siitä että suomen liikenneturvallisuuskeskustelu on synonyymi ylinopeudelle eihän se todella niin ole itse asiassa vain viisi prosenttia johtuu semmoisesta ylinopeudesta jota ajaa normaalikuntoinen autoilija joka on tottunut ajamaan autolla sitten ovat rattijuopot ja muut mömmöissä ajavat ja väsyneenä ajavat ja sairaat ja lääkehouruissa ajavat ja he ovat todellinen riski ja sitähän ei tietenkään kamera pysty näkemään mutta tämä automaattinen liikennevalvonta on pikkuisen överiksi mennyt minä en malta olla tuomatta tätä budjettikirjaa esille täällä on budjettitavoitteet ja siinä saa hirveän hyvän tuoton pääomalle kun rakentaa liikennetolpan ja automaattisen liikennevalvonnan valtionkassa kilisee mutta olen sitä mieltä ja vien vähän pitemmälle että ottakaa valiokunnassa tosissaan se että kun ihmiset eivät tiedä kameratolpasta mikä on nopeus niin kameratolppaan pitää lain perusteella panna liikennemerkki mistä nopeudesta on kysymys ja silloin ihmiset tietävät eivätkä jarruttele turhaan

arvoisa herra puhemies on pakko sanoa edustaja hassille että tässä puhutaan juuri siitä että nämä kameratolpat olisivat näkyviä kun niitä koetetaan sijoitella sellaisiin liikenteelle vaarallisiin paikkoihin ja on siitä kysymys eikä siitä että ne

pitäisi lähteä siitä että kaikilla tienkäyttäjillä ja liikenteeseen osallistuvilla olisi tietty osaamisen taso käytiinkö lain valmistelun vaiheessa missään kohtaa keskustelua siitä että meidän koululaisillamme kuuluisi olla tietty liikenneosaaminen ja että tämä laki olisi voinut vaikka edellyttää jo päiväkoteihin tai kouluihin tuotavan liikennekulttuurikasvatusta

puhemies tämä yhden viiva viiden kilometrin sakkorangaistuksen mahdollisuus näköjään herättää täälläkin vilkasta keskustelua poliisihallitus on tosiaan tänään ilmoittanut että käytäntö ei tule muuttumaan ehkä näin mutta mitenkäs vuoden päästä poliisihallituksen päätös voi olla toinen ja tämä laki antaa mahdollisuuden sakottaa jopa yhdestä kilometristä tunnissa ylinopeutta peltipoliisi ei armoa tunne ja

ei poliiseja enää juurikaan riitä liikkuva poliisi on lakkautettu ja monessa poliisipiirissä liikennevalvontasektorikin on liitetty osaksi valvonta ja hälytyssektoria jos siis nykyjärjestelmää ei haluta muuttaa minun mielestäni se tulisi kirjoittaa auki tähän esitykseen

arvoisa puhemies tuossa useampikin edustaja on kiinnittänyt huomiota siihen että tämä laki antaa nyt mahdollisuuden sakottaa yhden kilometrin ylinopeudesta ja monta kertaa on todettu se että nykyinenkin laki toteaa että missään ei ole oikeutta ajaa rajoitusta suurempaa nopeutta elikkä nykyisenkin lain voimassa ollen voidaan kirjoittaa rangaistusmääräys rikesakkomääräys tai antaa huomautus jos ylitetään ajonopeus kilometrillä tunnissa mutta en yhtäkkiä muista tapausta missä tällaista menettelyä olisi tehty tietenkään sitten nopeusrajoitus ei ei tarkoita sitä että sitä rajoitusvauhtia pitää ajaa vaan se on suurin sallittu nopeus sillä tieosuudella ajoneuvon kuljettajan täytyy sovittaa ajoneuvonsa nopeus niin että se on turvallinen ajo ja keliolosuhteet huomioon ottaen joskus on satasen rajoitusalueella niin liukasta että ei ole turvallista ajaa kuin kahdeksaakymppiä tai vielä hiljempaa kuljettaja vastaa siitä että ajetaan turvallisella ajonopeudella

herra puhemies liikenneturvallisuus on tosiaan laaja alainen asia ja minua huolestuttavat eniten päihteiden käyttäjät liikenteessä olen jo pitkään koettanut alkolukkoa saada vakiovarusteeksi tämmöistä helppokäyttöistä alkolukkoa joka aistii uloshengitysilmaa ja ihmettelen että eu tasolla tähän ei ole lähdetty olen saanut siihen vastauksen että etelä euroopassa ei liikkuisi yksikään auto jos niissä olisi vakiovarusteena alkolukko eli se on tyssähtänyt siihen mitä ministeri aikoo täällä suomessa asialle tehdä toinen asia koko ajan puhutaan tästä nopeusvalvonnasta se on vain pieni osa tätä tätä kokonaiskulttuuria minun mielestäni ne kameratolpat saa maalata vaikka vaaleanpunaiseksi jos siltä tuntuu tai olla maalaamatta eniten minua kiinnostaisi se että niitä sijoitettaisiin paikkoihin joissa niillä olisi eniten merkitystä päiväkotien koulujen läheisyyteen isoille risteysalueille elikkä aikooko ministeri tätä asiaa edistää kameroita oikeille paikoille

puhemies edelliseen puheenvuoroon on hyvä jatkaa kameratolpat ovat minun mielestäni puolustettavia siinä näkökulmassa että poliisilta vapautuu merkittävä määrä resurssia juuri siihen tärkeämpään tehtävään liikennevalvontaan rattijuoppojen ja tämäntyyppisten henkilöiden valvontaan minullekaan ylinopeudet eivät ole se ykkösprioriteetti mikä poliisille kuuluu kamerat voivat sen hoitaa ja me tiedämme missä ne kamerat ovat ja näemme jokainen joka siinä kohtaa ylinopeutta ajaa silloin tekee virheen ja se on armoton se kamera ja se on reilu meille kaikille se on oikeudenmukainen

herra puhemies liikenneturvallisuuden parantaminen on yksi tämän lain lähtökohtia ja myös minä yhtyisin näihin kysymyksiin näitten kameratolppien sijoittelun osalta nythän ne ovat usein paikoissa joissa on mutka tai nopeus yllättäen laskee pieneksi hetkeksi ja tämä aiheuttaa äkkijarrutuksia ja siten onnettomuusriskien kasvamista huoli on tästä tulkinnanvaraisuudesta talvirenkaiden käytön osalta itse ihmettelin tässä edustaja maijalan esille ottamaa ulkomaalaisille rekoille tulisi sitten tämmöinen talvirengaspakko olenko väärässä kun mielestäni tämä lakiesitys ei määrää talvirengaspakkoa raskaalle liikenteelle kysyisin myös ministeriltä kun tuon onnettomuustietoinstituutin mukaan joka toinen jalankulkijakuolema tapahtuu suojateillä mitkä ovat esitykset tämän osalta

puhemies

mutta nyt sitten toinen asia keltainen viiva minä vastustin ehdottomasti sen poistamista aluksi mutta sitten minulle tässä syksyllä kävi ajellessa semmoinen homma että kun minä yhtenä yönä märällä kelillä olin ajamassa niin minun piti pysäyttää auto yhtenä yönä mennä ulos ja se viiva on vaihdettu valkoiseksi mutta ei kyllä siinä keltainen viiva sitten kuitenkin oli ei sitä edes huomannut todellisuudessa kumman värinen viiva siinä oli olemassa nyt sitten tästä keltaisesta viivasta minä esitänkin kysymyksen kuinka pian nyt sitten siitä tullaan käytännössä luopumaan ettei sitä enää ole ollenkaan käytössä vielä haluaisin kysyä sitten kännyköittenkäyttöasiasta miten sitä jatkossa saadaan rajoitettua enemmän etteivät tien päällä muun muassa ammattiautoilijat käytä kännykkää liikenteessä

minäkin tuen edustaja myllykosken ajatusta siitä että kouluissa ja ylipäätään lapsille ja nuorille liikennekasvatusta laajennettaisiin nykyisestä joskus on ollut enemmänkin ymmärtääkseni sitä olemassa nostaisin esiin aivan toisena asiana pysäyttämiskiellon jalkakäytävälle ja pyörätielle josta tulee paljon palautetta kuntien luottamushenkilöiltä mielestäni sitä kannattaisi tehdä selkeämmäksi ja hallituksen esityksessä nykytila kuitenkin käytännössä jatkuu auto jalkakäytävällä tai pyörätiellä aiheuttaa kuitenkin helposti vaaraa ja estää esimerkiksi liikuntarajoitteisten liikkumista ja haittaa tietenkin jalankulun ja pyöräliikenteen sujuvuutta lisäksi tämä nykyinen muotoilu ehkä vähentää osaltaan kestävien liikennemuotojen houkuttelevuutta osa ei ole ehkä kauhean suuri mutta kuitenkin ja jarruttaa näiltä osin ilmastotavoitteiden saavuttamista lukuisat poikkeukset tekevät säädöksestä kovin vaikean valvoa facebookissahan on on suoranaista kansanhuvia laskea kuinka monta autoa päivässä omalla työmatkareitillä pysäköi pyörätielle toivoisin että tähän

olen itse saanut seurata liikennettä pyöräilijän näkökulmasta muutaman kerran olen maapallon ympäri pyörällä ajanut siis kilometreissä laskettuna lähinnä siinä roolissa eteen on tullut joitakin kertoja tämä liikennekunnon kysymys lähinnä siinä siinä näkökulmassa onko autonkuljettaja kyvykäs kuljettamaan autoaan ja ja onko hänen henkinen tilansa sellainen että hänen pitäisi ollenkaan olla siellä liikenteessä mukana kysymyksessä on liikenneraivo siis sellainen ilmiö jossa ihminen käyttäytyy impulsiivisesti ei hallitse omaa tunnetilaansa ja tekemisiään ja on suoranaisia taponyrityksiä voisi sanoa onko tässä hallituksen esityksessä mitään mahdollisuuksia tunnistaa tällaista luonnehäiriötä mitään mahdollisuuksia tarjota jonkinlaista vihanhallintakoulutusta niin kuin ainakin usassa

arvoisa herra puhemies tässä on puhuttu nyt kameratolpista jonkun verran ja todellakin täytyy muistaa se että aikanaan kun liikennevalot tulivat niin yksi syy oli nimenomaan myös se että saatiin poliiseille resursseja muuhun työhön ymmärrettävää silloin oli varmaan harkittava tarkkaan missä ylinopeuksia ajettiin mihin ne kamerat niin kuin tässä on useampi edustaja sanonut niin totta kai kun virhe tapahtuu niin kamera välähtää se on tasavertainen meille kaikille kyllä minä vähän kyseenalaistan nyt myöskin sitä jos ne väritetään hirveän kirkkaalla värillä että ne näkyvät niin kuin täällä edustaja kari toi esille minulle sopii maalaaminenkin mutta miettikääpä sitä että kun ne rupeavat näkymään tuolla entistä paremmin niin sitten tulee niitä äkkijarrutuksia ja peräänajoriskin mahdollisuus lisääntyy taas siinä tilanteessa elikkä ei ole välttämättä ihan selkeä turvallisuuskysymys kuitenkaan meillä on aika paljon liikennevalvontaa myöskin poliisiautosta joka on merkattu liikenteessä aika hyvin ja kun ne ajavat meitä vastaan niin ne saattavat meitä myöskin pysäyttää kysyn ministeriltä vielä

nostettiin nopeus sataan kilometriin oliko harkittu myös sitä että katsastettaisiin peräkärryt jotta saataisiin oikeasti käyttökuntoisiakin

arvoisa puhemies muutama käytännön esimerkki vielä poliisilla on nyt valta niin sanotusti sakottaa otetaanpa esimerkki nykyaikainen huippumoottoripyörä jossa on epsit lepsit kipsit kapsit ja kupsit ja vanha jawa jossa ei ole kuin rumpujarrut samat säännöt ja varmasti tulee lappu käteen kummallakin tässä pitäisi pystyä käyttämään harkintaa sitten vielä semmoinen että kun täällä kaupungissa jonkin verran joutuu väkisin ajamaan autolla niin eikö näille polkupyöräilijöille saa semmoista sääntöä että kun on suojatie ne taluttaisivat sen pyörän yli sieltä eihän tämä mikään kuntoilualue ole että ajetaan hampaat irvessä tuolla ja joutuu väistelemään kaukaa katsomaan että tuleeko se päälle eihän kaupungissa ajeta rallia autollakaan samat säännöt sille polkupyöräilijälle kuin jalankulkijalle että työnnetään se pyörä

herra puhemies tieliikennelakipaketti on todella iso ja tietysti tässä keskustelussa on monet puheenvuorot tässä pienten ylinopeuksien asiassa tosiasia on että ei tule sallia ylinopeuksia mutta kyllä liikenteessä ne todella isot ylinopeudet ovat isompi asia omasta mielestäni samoin myöskin kuten edustaja tolvanen toi esille rattijuoppousasiat ja muut päihteiden käyttäjät ovat se ongelma asia ja kyllä itsekin kannatan sitä että tulevaisuudessa meillä olisi autossa vakiona alkolukko joka sitten varmistaisi näitä asioita sitten edustaja laukkanen omassa puheenvuorossaan on on ottanut esille nämä tiekohtaiset nopeudet itse kyllä kannatan sitä että tienpitäjät pyrkisivät menemään vaihtuviin nopeusrajoituksiin se on tulevaisuutta myöskin arvoisa ministeri kun olette vielä paikalla niin haluaisin kysyä vielä

kun se on niin että voi laittaa kelin mukaan marras joulu tammi helmi ja maaliskuun aikana ja toivon että trafilta tulee tarkempia ohjeita tähän

arvoisa herra puhemies oli lievä pettymys että edustaja tolvanen suhtautui noin vähättelevästi tähän kameratolppien maalaamisehdotukseen se pitää sisällään sen jo aikaisemmissa puheenvuoroissa asiasta olen puhunut että tuotaisiin nämä tolpat sinne aidosti oikeisiin vaaranpaikkoihin mainitsitte koulut päiväkodit ja niin edelleen tämä maalaaminen siis kunnolliset värit tolppiin on ruotsissa ollut käytössä jo vuosia ja kokemus siitä on ilmeisenkin mukaan mitä itsellä on päinvastainen kuin mitä edustaja hakanen tuossa ajatteli että se lisäisi haitari ilmiötä päinvastoin se vähentää haitari ilmiötä nyt haitari ilmiö tapahtuu siinä kun autoilija huomaa sen tolpan kymmenen viiva viisitoista metriä aikaisemmin painaa jarrun pohjaan ja haitari on valmis aamuruuhkassa se tarkoittaa mahdollisesti jopa kymmenien minuuttien jatkuvaa haitariliikennettä joka ei ole varmasti tämän lakiesityksen ympäristötavoitteiden mukaista liikenteen turvallisuus on liikenteen joustavuutta

herra puhemies olemme puhuneet tosiaan ylinopeuksista ja rikesakoista ynnä muusta itse haluaisin vielä nostaa ainakin tämän tieliikenneverkon ja sen tilan se on kuitenkin kokonaisuudessaan liikenneturvallisuuden kannalta suurin suurin ongelmakohta meillä on pitkä tieverkko kaiken kaikkiaan ja siitä on valtion maanteitä

kokonaisuuden hallitseminen ja saaminen siihen kuntoon että meillä olisi turvallista liikkua teillä saataisiin nämä ajanmukaiset nopeudet vaihtuvat nopeudet niin kuin täällä on tullut ja ja myös tämä

sellainen iso asia mistä toivoisin että tämä parlamentaarinen työryhmä pääsisi järkevään ratkaisuun ja päästäisiin tässä isossa kuvassa kohti sitä hyvää tavoitetta mikä tällä hallituksella on

parkkeeraaminen tulee samanlaiseksi kuin mannermaissakin että voi pysäköidä myös kulkusuunnan vasemmalle puolelle tietä tämä joustavoittaa parkkeeraamista ainakin minulla itselläni on ihan hyvät kokemukset siitä totta kai se täytyy tehdä muuta liikennettä vaarantamatta ja tässä mielessä se on hyvä asia mutta vielä palaisin tuohon asiaan tästä käännetystä todistustaakasta ja siihen että rikkomukseen syyllistyneelle asetetaan velvollisuus myötävaikuttaa omaan asiansa selvittämiseen maksusta vapautuakseen onhan nytkin jo pitänyt kertoa jos joku muu henkilö on ajanut sinun autoasi miten tämä nyt muuttaa sitä käytäntöä tuleeko tuleeko sitten käymään niin että ei ei näe vaivaa valittaakseen jos tämä prosessi tosiaan muuttuu käänteiseksi mitä tulee tosiaan itse näihin nopeusrajoituksiin niin totta kai sehän on selvä että nopeusrajoituksia on pitänyt noudattaa nyt ja pitää tulevaisuudessakin mutta tosiaan poliisi on sanonut että käytäntö jatkuu entisellään että yhden kilometrin ylinopeuksiin ei

tärkeintä on että tämä kameravalvonta on oikeassa paikassa ja se on toissijaista minun mielestäni mikä se väri on siitä varmaan edustaja karin kanssa olemme samaa mieltä että paikka ratkaisee käsittääkseni poliisi on entistä enemmän siirtymässä tämmöiseen liikuteltavaan kamerakalustoon eli niin sanottuihin pakettiautoihin joissa on se kamera en tiedä pitäisikö nämäkin sitten maalata jollain huomiovärillä että ne huomattaisiin sekin on taas toinen asia en tiedä se on makuasia mutta tärkeintä kuitenkin on että sitä nopeusvalvontaa olisi ja mielellään niin että sitä tekisivät elävät poliisit jotka voisivat sitten ihan tarkistaa sen kuljettajan ajokunnon koska kuten alussa kerroin jos kuuntelitte huolestunut päihteiden käyttäjistä he aiheuttavat suurimman riskin liikenteessä ja he useimmiten ajavat hyvin huomattavaa ylinopeutta ja ja aiheuttavat sen todellisen riskin tämä kameravalvonta on ihan hyvä lisä tähän mutta se ei korvaa elävää poliisia joka osaa sitten tarvittaessa myydäkin sen sakon sille asiakkaalle ja kertoa miksi sakko

olen samaa mieltä kaikkien niiden edustajien kanssa jotka ovat korostaneet nopeuden lisäksi muitakin liikenneturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä mutta haluaisin nyt vielä muistuttaa nopeuteen liittyvästä fysiikasta jos meillä on kolme autoa samanlaisia samoissa oloissa samanlaisella tiellä ja kelillä joiden jarrutus alkaa kahdeksastakympistä yhdeksästäkympistä tai satasesta niin siinä vaiheessa kun se kahdeksastakympistä aloittanut auto on pysähtynyt yhdeksästäkympistä jarruttamaan aloittanut ajaa vielä neljääkymppiä ja satasesta jarruttamaan aloittanut ajaa kuuttakymppiä tämä havainnollistanee sitä että vaikka nopeus ei useinkaan ole se onnettomuuden syy onnettomuuden seurauksien vakavuus riippuu hyvin voimakkaasti nopeuksista se on yksi syy siihen miksi lämpimästi edelleen tuen sitä mitä edustaja parviainen totesi siitä että taajamien yleinen nopeusrajoitus pitäisi laskea kolmeenkymppiin erityisillä perusteilla saisi sitten

edustajat hoskonen kymäläinen maijala myllykoski hongisto

ja kari näiden puheenvuorojen jälkeen ministerille sitten kolmen minuutin puheenvuoro

arvoisa herra puhemies huomasin tässä uudessa lakiesityksessä erittäin kannatettavan pykälän ajokorttilain kuudennenkymmenennenviidennen pykälän muuttamisen niin että nämä pienet ylinopeussakot jäävät pois siitä perusteesta minkä mukaan ihmisen ajokortti voidaan laittaa hyllylle kuivumaan tai lepäämään hyvä näin mutta tuli mieleen raskas liikenne esimerkiksi puutavarankuljetuspuolellahan meillä on sellainen ongelma että kun talvella ajetaan puuta rekalla niin siinä ajon aikana tulee helposti tuhat viiva kaksituhatta kiloa lisää painoa kun lumi pölisee ja kun rekkakuski saa kolme ylipainomaksua niin sehän toimii samalla keinoin kuin lievä ylinopeus kolmen ylikuormamaksun jälkeen lähtee kortti kuivumaan ja sen jälkeen ammatti on siinä tuleeko tähän muutosta sitten tämä toinen hyvä asia mikä täällä lakiesityksessä on huolellisuusvelvollisuus olisin muutamalla sanalla halunnut kuulla ministerin luonnehdinnan siitä mitä tämä hieno uusi kohta täällä

tähän esille nostettuun asiaan on erittäin hyvä että tuosta kolmesta ylinopeussakosta ei enää menetä korttia ja erityisesti pienestä todella hyvä lisäys ettei tämä vaikuta

kuljettajiin täällä nousi keskustelussa esille tienvarsiin pysäköiminen sen kysyisin tästä tienkäyttäjän ennakointivelvollisuudesta joka tähän lakiin on kirjoitettu nimenomaan tienvarteen pysäköinnin kohdallahan tässä voi tulla tulkinnanvaraisuuksia edelleen kysyn tapahtuvien jalankulkijakuolemien osuudesta millä tavoin tällä esityksellä pyritään tätä ehkäisemään nythän siellä on hyviä lisäyksiä polkupyöräkypärien pakosta ja heijastimen käyttämisestä ja niin pois päin mutta täällä on myös ollut esillä nopeusrajoitusten alentaminen taajamien kohdalla

olen ollut tien päällä varmaan sen miljoona kilometriä ja siellä on tullut nähtyä ja koettua kaikennäköistä viime vuosina olen useamman kerran säikähtänyt sitä kun joillakin jalankulkijoilla tai sitten joissakin paikoissa on ollut aivan ylimitoitettu heijastinmäärä esimerkiksi poliisi on saattanut pysähtyä yhtäkkiä pimeässä valtavalla valaistuksella tai sitten on joku semmoinen ylimääräinen liikennemerkki laitettu tai jotkut tämmöiset mitkä ovat olleet aivan ehdottomasti ylireagointia siihen tilanteeseen ja se on kuskit enemmänkin säikäyttänyt siinä tilanteessa nyt sitten kysyn onko tässä laissa huomioitu se että ylimääräistä häirintää ei saa tapahtua tämmöisellä toiminnalla tuossa oli muun muassa äsken jo keskustelua näistä näistä eri tolpista ja ja tämmöisistä näin siitä kuinka paljon niitä voidaan sitten merkitä ettei tule ongelmia tässä liikenteessä kokonaisuudessaan uskon että me valiokuntakäsittelyssä pääsemme hiomaan tätä esitystä vielä aika paljonkin mutta kiitoksia tähän asti

arvoisa herra puhemies on pakko käydä nyt ruotsin puolella tässä kamera asiassa minun mielestäni siellä

turvallisuuden nimissä tämä kaikki ensin kaukana ennen risteystä on jo ilmoitustaulu siitä että on kohta kameravalvonta vähän ennen risteystä on vielä nopeudennäyttötaulu ja vasta sen risteyksen jälkeen on se kamera jos siihen ajat ja sakot saat niin kyllä täytyykin saada eli tavallaan se ruotsalainen turvallisuuslähtökohta on jo erilaisempi kuin meillä täällä on ollut tähän asti eli eli kyllä ne kamerat on todellakin sijoiteltu juuri sitä varten että mahdollisimman hankalissa paikoissa autoilijan kannalta varmasti on syytä nopeutta valvoa mutta nyt jos palataan tähän tolppien maalaamiseen sijoitellaan ne kamerat sinne missä niitä tarvitaan ja kerrotaan niistä autoilijoille jotta se kaksinkertainen turvallisuusajattelu tulee koulun läheisyydessä

arvoisa herra puhemies tässä on käyty erinomaisen hyvää keskustelua ja olen tulkinnut asian niin että jokainen puheenvuoron käyttänyt henkilö haluaa omalta osaltaan olla parantamassa liikenneturvallisuutta hyvä näin haluaisin muutamalla sanalla nostaa esille vielä itsetuhoiset kuljettajat meillä on valitettavan monta esimerkkiä siitä että itsetuhoinen henkilö syystä taikka toisesta päättää toteuttaa tämän tämän tuhoisan turman ja monta kertaa käy niin että siinä vastapuolella sitten tulee uhreja myöskin kysynkin olen lakiesityksen mutta en muista suoraan onko tässä lakiesityksessä mainittu sitä ja otetaanko kantaa siihen millä tavalla voitaisiin itsetuhoisten kuljettajien määrää liikenteessä vähentää uskon näin että lääkäreiden oikeus ja velvollisuus ilmoittaa itsetuhoiseksi havaitsemastaan

se tausta minun mielestäni lähtee siitä että poliisin resurssien vähentyessä painetta liikennevalvonnasta on siirretty tänne automaattiselle puolelle näin ollen tolpat eivät ole tulleet laadullisesti lisäämään meidän liikenneturvallisuutta ja liikennevalvontaa ainoastaan ikään kuin pakon sanelemana poliisin tehtäviä on siirretty tällaisien kylmien poliisien peltipoliisien hoidettavaksi ja tämä kehitys on negatiivinen toivon että samalla kun poliisin määrärahoja ja poliisin resursseja pystytään pitkällä aikajänteellä tarkistelemaan liikenneministeri ja sisäministeri yhdessä kävisivät näissä asioissa valtiovarainministerin puheilla jotta saisimme ne poliisit tekemään sitä liikennevalvontaa sen ammattilaisten joukon joka joka sillä kentällä osaava joukko on ja samalla saataisiin nämä tolpat liikenteen karimerkit jos vaikka näin sanon maalattua kunnolla näkyviksi kun se kuopan paikka siellä tiessä on niin ei tulisi suotta ylimääräisiä jarrutteluja vaan saataisiin joustava turvallinen liikenne

olen havaitsevinani että juuri tähän saumaan vielä ennen ministerin puheenvuoroa edustajat pakkanen ja kiuru ilmeisesti haluaisivat aivan välttämättä käyttää vastuspuheenvuoron ja siihen haasteeseen on vastattava

arvoisa herra puhemies juuri tähän edustaja karin esittämään etteikö tolpilla olisi liikenneturvallisuuden kannalta merkitystä olen itse elävä esimerkki siitä kuinka ajokäyttäytyminen muuttuu kun tulee riittävän monta kertaa tolpasta valokuvan perusteella se kuvamaksu minulla oli ennen aina tapa ajaa sellainen kymmenen viiva kaksitoista kilometriä ylinopeutta ja kun riittävän monta kertaa tulee sakko niin kyllä vain käyttäytyminen muuttuu nyt ajan vain kuusi kilometriä yli ja jos se menisi vielä tarkemmin niin se olisi

puhemies edustaja hongisto puhui hyvin itsetuhoisista henkilöistä vielä haluan nostaa esiin kun jäi äsken hieman kesken henkilöt joilla on impulsiivinen luonne taipumus liikenneraivoon ja aggressiiviseen käyttäytymiseen minun käsitykseni mukaan liikennevirhemaksut päiväsakot eivät vie heille perille sitä koulutusta tai oppia mistä tässä on kysymys totta kai heille tulee se viesti että he ovat tehneet jotain ikään kuin väärin mutta vaikuttaako se heidän käyttäytymiseensä jatkossa uskallan epäillä tämä oppi pitäisi saada vähän niin kuin pavlovin koirille jotenkin sinne ja tässä kannustan tällaisiin vihanhallintakursseihin

puhemies ajokunto on todellakin erittäin tärkeä osa liikenneturvallisuutta ja tämän uuden lain mukaan poliisin toimesta voidaan keskeyttää sellainen ajo josta poliisi epäilee että kuljettaja ei ole kunnossa tämä on iso ja tärkeä uudistus tässä kokonaisuudessa päihteet eivät kuulu liikenteeseen ja myöskin valtioneuvoston

on tämä otettu huomioon liikenneosaaminen on toinen asiakokonaisuus jota muun muassa edustaja myllykoski nosti tässä esille sekin on tärkeä osa tätä kokonaisuutta opetusasioiden osalta toivottavasti saamme yhteisymmärrystä opetusministerin kanssa mutta järjestöt tekevät jo nyt erittäin tärkeää työtä osana tätä kokonaisuutta ja ovat siinä yhteydessä meille hyvin merkittäviä tässä on verrattu sitä mikä on ruotsin nopeusjärjestelmä se vastaa suurin piirtein suomen talvinopeusjärjestelmää ruotsissa yli kahdeksankymmentä kilometriä tunnissa sallitaan pääsääntöisesti ja vain jos ajosuunnat on erotettu toisistaan rakenteellisesti voidaan nostaa nopeutta automaattivalvonta on kasvanut meillä suomessa mutta se ei ole kuitenkaan niin suurta kuin monessa muussa verrokkimaassa meillä on satakolmekymmentä kameraa ja kolmetuhatta valvontakameraa neljäsataaviisikymmentätuhatta kilometriä teitä

ei sinänsä mikään muutu mutta mutta niin kuin on edellä todettu poliisin puuttumiskynnys on tässä ratkaiseva edustaja tolvanen nostitte esille alkolukkokokonaisuuden alkolukkolain kokonaisuudistus astui voimaan vuoden kaksituhattakuusitoista lopussa tavoitteena on saada lisää alkolukkoja mutta emme tiedä vielä miten laki on vaikuttanut ja sitä vielä pitäisi katsoa kameratolppien sijainnista vastaa lähinnä poliisi ja toiseksi kunta elikkä tässä heillä on hyvin paljon harkintaa käytettävissä mutta tämä laki mahdollistaa nyt sen että tolppia voidaan asettaa lähemmäs suojateitä ja siinä on iso iso muutos ja parannus pysäköinti jalkakäytävälle ja pyörätielle on lähtökohtaisesti kielletty mutta se sallitaan silloin kun halutaan mahdollistaa tavaran purku joka on tietysti meidän kivijalkamyymälöillemme erittäin tärkeä me pyrimme tässä lainsäädännössä mahdollistamaan se niin että nämä lastaus ja kuormauspaikat on selkeämmin merkitty ei niin että härdelli on vähän niin kuin joka paikassa mutta pääsääntö on että pysähtyä ei saa tienpitäjä on se joka määrittelee sopivat nopeusrajoitukset tielleen mutta tässä on sitten huomioitava tien kunto ja myöskin esimerkiksi meluhaitta joka syntyy nopeuden nostamisesta edustaja kiuru nostitte esille voiko liikenneraivon tunnistaa liikenneturva antaa tässä mahdollisuuden asennekasvatukseen mutta esimerkiksi tässä laissa on sellainen kohta että jos on vilkku päällä ja haluaa vaihtaa kaistaa niin sitä ei saa estää esimerkiksi nostamalla nopeutta pienillä asioilla pystytään tässä laissa jotenkin vaikuttamaan mutta edelleenkin tämä on hyvin pitkälti myöskin jälleen kerran järjestöjen kanssa yhteisesti tehtävä asia pakettiautojen nopeusrajoitukset ajoneuvokohtaisia nopeuksia nostetaan koska se lisää liikenteen sujuvuutta ja vähentää ohitustarvetta ja sitä kautta nostaa liikenneturvallisuuden kokonaisuutta

alentaminen taajamissa on yksi aivan keskeinen mahdollisuus parantaa suojateiden turvallisuutta jonka edustaja kymäläinen nosti esille ja se myöskin sitten mahdollistaa sen että niihin voidaan asentaa paremmin kamerat

voidaan tässä järjestelmässä siihen alempaan rikesakkoon liittyen mahdollistaa myöskin valvonta jossa pystytään kuvaamaan läheltä vain rekisteritunnus tämä on siihen kohtaan tietysti tärkeä edustaja torniainen jos keli edellyttää talvirengasta niin sitä on käytettävä marras maaliskuun välisenä aikana laissa on sitten se valtuutussääntö jonka mukaan trafi määrittelee sen millä tavalla se rengas määritellään on erittäin tärkeää mitä edustaja hassi on nostanut monta kertaa esille että nopeuden lisäksi puhutaan muista aspekteista tässä yksi hyvin keskeinen on se kuinka hyvin tunnemme liikennesäännöt tässäkin toivon että tämän uuden tieliikennelain myötä syntyy lisää tietoa ja ymmärrystä ylipäätään siitä mitkä meidän sääntömme ovat tässä on noussut esille myöskin se miten rikesakkoasiassa sakkomääräyksen saanut voi sakosta vapautua käänteinen todistustaakka jo nyt me olemme tilanteessa että jos on saanut rikesakon niin joutuu siitä valittaakseen esittämään esitutkinnassa tai tuomioistuinkäsittelyssä vastanäyttöä syyttömyyden tueksi poliisin päätöksestä voi hakea oikaisua ja kielteisestä päätöksestä voi valittaa hallinto oikeuteen edelleenkin itsetuhoisten kuljettajien osalta on edelleen varmasti näin että tietojenvaihdossa saattaa olla asioita joita en tunne mutta tähän ei siis ole meidän hallinnonalallamme mahdollisuuksia vaikuttaa vaan tässä tarvitaan yhteistyötä muiden ministeriöiden osalta edustaja kymäläinen ennakointivelvollisuus tarkoittaa sitä että jokaisen tienkäyttäjän on oltava valppaana ja varauduttava toisen tienkäyttäjän toimintaan ja toimittava niin että vaara voidaan välttää

elikkä kuusi minuuttia mutta se oli tarpeen niin paljon kysymyksiä ministerille tuli minä huomaan että vielä on vastauspuheenvuoron tarvetta eli aivan lyhyesti vielä havaitsen

edustaja hassin pyytäneen

olen seurannut facebookissa tämmöistä minä pysäköin pyörätielle sivua jossa on järkyttävän paljon esimerkkejä hyvin törkeistä pyöräteille pysäköimisistä pitkäksi aikaa jopa sellaisia että tietty auto aivan säännöllisesti pysäköi pitkäksi aikaa samaan kohtaan

arvoisat edustajat olen vielä merkinnyt tänne vastauspuheenvuorot edustajille torniainen myllykoski ja hakanen näillä mennään ja sitten siirrytään puhujalistaan
arvoisa puhemies iso kiitos ministerille ensinnäkin tämän lakipaketin esittelystä ja myöskin näistä vastauksista mitä me olemme

koko lakiin joka on todella laaja on tullut paljon aikanaan lausuntoja ja sen eteenpäinvieminen ja tänne saliin saaminen on vaatinut paljon työtä ja vaivannäköä ja uskon että paljon pohdintaa myöskin kun olen katsonut noita lausuntoja tässä lakipaketissa on huomioitu hyvin autoilijat ja autoilijoiden käyttäytyminen ja liikennöinti ja muut

moottoriajoneuvoilla liikkuvat siinä on huomioitu pyöräilijät siinä on huomioitu myöskin jalankulkijat itseäni lämmittää erityisesti se että polkupyöräilijän ja polkupyörämatkustajan ajon aikana yleensä on käytettävä suojakypärää että se on myöskin saatu pysymään nytten laissa se on varmasti aiheuttanut paljon keskustelua puolesta ja vastaan

arvoisa herra puhemies

tässä kuultiin edustaja maijalalta tämmöinen liikenteen me too kampanjan avaus minä kyllä olen sitä mieltä että lakiin olisi ollut hyvä kirjoittaa jo että pimeällä on jalankulkijan käytettävä heijastinta täällä kaupungissa sateisilla ilmoilla

erityinen tarve olisi jalankulkijoitten käyttää heijastinta minun mielestäni varmasti on hyvä ruveta harkitsemaan valiokunnassa voidaanko kirjausta jollakin tavoin vahvistaa sitten olisin kysynyt ministeriltä onko se se tiemestari joka määrittelee koska sitten on käytettävä talvirengasta vai kuka se on jos tämä jää yksinomaan sitten kansalaisen omaan harkintaan katsoa onko nyt se talvirengaskeli vai ei niin siitä seuraa katastrofi

arvoisa herra puhemies todella tämä laki on laaja ja täällä on aika pitkälti keskitytty nyt tähän liikenteen nopeudenvalvontaan mikä on tietysti äärimmäisen tärkeä asia ja sen resurssien käyttöön ja jopa tosiaan näiden kameratolppien väriin edustaja kari täällä toi hyvin tämän ruotsin esimerkin kyllä esille ja kyllä nyt kun minä tätä hetken olen miettinyt totta kai tietysti jos aikaisempaan se kameratolppa näkyy värillisenä ehkä se

heiluriliike loppuu taikka ainakin vähenee mutta sitten minä vielä ministerille teen kysymyksen noista peräkärryistä joista äskenkin kysyin kun meillä on tosiaan nyt niitä henkilöauton peräkärryjä liikenteessä niin sanottuja omavalmisteita ja aika iäkkäitä vaunuja ja nyt niiden nopeus nostetaan sataan kilometriin tunnissa niin olisiko syytä harkita sitä katsastuksen tarvetta totta kai poliisi valvoo niitten kuntoa lähtökohtaisesti mutta jos ne olisi katsastettu esimerkiksi kerran kolmessa vuodessa me voisimme sillä tavalla saada myöskin liikenneturvallisuutta siltä osin

kaupunkilaisena tervehdin ilolla sitä että ministeri omassa puheenvuorossaan sanoi että pyöräteille pysähtymiseen etsitään keinoja jotta kaupungeissa kivijaloissa toimivat yritykset ja asukkaat pystyvät lastaamaan ja purkamaan joustavasti on hyvä että etsitään tällaista vaihtoehtoa muussa tapauksessa oltaisiin tilanteessa joka vaikeuttaisi kyllä ihmisten elämistä kaupungeissa mutta yksi asia joka vaikeuttaa kaupunkilaisten elämistä ovat kyllä toisaalta pyörätiet jotka tuovat hyvää ja mukavaa vaihtelua liikkumiselle pyörälläkin kaupungissa voi liikkua mutta usein törmää kyllä siihen että jalankulkija tarvitsi kypärää melkeinpä enemmän kuin

ministeri miten itse arvioitte pitäisikö meidän enemmänkin keskustella siitä että myös kaupunkiliikenteessä kaupunkiympäristössä polkupyöräilevät ihmiset noudattaisivat kohtuutta omassa nopeudessaan liikkuessaan täällä helsingissä usein tulee ainakin itselleni tilanne että kypärä pitäisi olla minulla eikä

puhemies olen erittäin tyytyväinen siihen että tähän lakiin tuli merkintä siitä että suositellaan heijastimen käyttöä sillä muutenhan lähtökohta olisi ollut se että tämä heijastinasia olisi pitänyt jättää pois laista sen takia että hyvä lainsäädäntö vaatii sen

jos määrätään heijastimen käyttö niin sitä pitäisi pystyä silloin myöskin valvomaan sanktioimaan se asia ja tämmöistä sanktiointiasiaa ei pysty käytännössä tekemään mutta olen erittäin tyytyväinen että me saimme laitettua sinne eteen sen sanan suositellaan jotta pystytään sitten myöskin lukemaan ja sen mukaisesti toimimaan ja minä omalta osaltani haluan kannustaa kaikkia heijastimen se mitä minä otin äsken esille kun kysyin miten reagoidaan siihen että jotkut laittavat liikaa oikein säikähdyttävän määrän heijastinpintaa näkyville mikä oikeasti häiritsee liikennettä on kokonaan eri asia kuin semmoinen asianmukainen huomiota herättävä sopiva heijastinmäärä

ja ei riitä ainoastaan se

pitää monet onnettomuudet jalankulkijoille ja myös pyöräilijöille olisivat ehkäistävissä minä olen sitä mieltä että mieluummin parempi näkyvyys ja useampi heijastin kuin täysin pimeänä siellä siellä tieliikenteessä liikkuminen minun mielestäni heijastinpakko kyllä olisi voinut olla ihan niin että se sisällytetään lakiin että se on se on laissa että käytä heijastinta ja suojaa suojaa itsesi mitä mieltä te ministeri olette tästä asiasta kyllä tuo

se pääkoppa on aika pehmoinen kun sieltä pyörästä lentää ja ne ovat kuitenkin vakavia

nyt ministerille vielä minuutin vastauspuheenvuoro minä huomaan että osin tulee samoja kysymyksiä joihinka ministeri on jo vastannutkin sitä keskustelua me emme kovin pitkään jatka siirrytään varsinaisiin

laissa on kriteerit sille miten jalkakäytävälle pysäyttämistä tilapäisesti voidaan tehdä ja on syytä katsoa että siitä voidaan pitää kiinni heijastimista ja pyöräilykypärän käytöstä on tässä laitettu suositus johtuen myöskin siitä että meillä ei oikeastaan ole käytännössä mitään mahdollisuuksia sanktioida näitä sen takia emme ole määritelleet sinne pakkoa jos olisi pakko pitäisi pystyä sanktioimaan sitten pitäisi pystyä valvomaan

niin kuin puhemies totesi olen jo aikaisemmissa puheenvuoroissani vastannut kysymys katsastuksesta jota edustaja hakanen nosti esille tulee valmisteluun kevään aikana ja siinä kohdassa voidaan tätä asiaa tarkastella vielä uudestaan kiitos

arvoisa puhemies meillä on täällä suomessa ja eduskunnassa

käsittelemään on yksi tunti neljäkymmentä minuuttia olen listan kärjessä ministerin jälkeen kiitoksia tästä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi muun muassa uusi tieliikennelaki nyt olemmekin mielenkiintoisen asian keskellä tuon tässä puheessani esiin useamman liikennettä valvovan konstaapelin mielipiteitä eli nämä eivät ole pelkästään omiani vaikka seison näiden takana säädämmekö turvallisuutta parantavan lain vai säädämmekö vähemmän byrokratiaa lain molempia emme voi säätää kompromissia emme myöskään tarvitse voimassa oleva laki on vuodelta tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäyksi ja se sisältää liikenteen periaatteet liikennesäännöt liikenteenohjauslaitteet ja liikennemerkit ajoneuvojen käyttösäännöt sekä liikennerikkomusten seuraamukset on selvää että näitä tulee ajanmukaistaa mutta vain liikenneturvallisuus edellä esityksen myötä otetaan hyvin huomioon haavoittuvimmassa asemassa olevat kuten jalankulkijat ja pyöräilijät joita on noin kaksikymmentäkahdeksan prosenttia kaikista liikenteen käyttäjistä onkin hyvä että heijastin ja polkupyörän kypäräsäännökset pysyvät tulevassa laissa toisaalta laki ilman sanktiota on torso ja vähentää sen merkitystä jatkossa jalkakäytävän tai pyörätien ylittävän ajoneuvon olisi väistettävä jalankulkijaa pyöräilijää sekä jalkakäytävän tai pyörätien takana olevan ajoradan liikennettä tällä hetkellähän väistämisvelvollisuus on vain jalankulkijaa kohtaan ellei liikennemerkki jotain muuta osoita mielestäni tämä on hyvä muutos niin jokamiehen peräkärryä eli alle seitsemänsadanviidenkymmenen kilon keskiakseliperävaunua voisi vetää sata kilometriä tunnissa nykyisen kahdeksankymmenen kilometrin sijaan nämä muutokset voisivat esityksen mukaan vähentää ohitustarvetta ja siten vaikuttaa myönteisesti liikenneturvallisuuteen olen asiasta hieman eri mieltä ohitustarve saattaa vähentyä mutta väärin kuormattu peräkärry on erittäin vaarallinen jo kahdeksankymmenen kilometrin nopeudessa tätä kohtaa kannattaa vielä asiantuntijakuulemisessa tarkentaa ja nimenomaan liikenneturvallisuus edellä esityksen mukaan talvirenkaita olisi käytettävä talviaikaan silloin kun sää tai keli sitä edellyttää annetaanko siis kuljettajalle itselleen mahdollisuus arvioida onko keli ja sää hänelle sopiva voisiko hän ajaa kesä vaiko talvirenkailla annan esimerkin syksyllä ja varsinkin talvella voi keli vaihtua hyvinkin nopeasti kun illalla menen nukkumaan yöllä on satanut lunta mutta aamulla on kuitenkin mentävä töihin eikä julkisia kulkuvälineitä ole tie on liukas ja jäinen mitä teen tuskin alan aamuhämärissä vaihtamaan talvirenkaita koska silloin myöhästyn töistä lähdenkin liukastelemaan muun liikenteen sekaan luottaen hyvään onneeni ja ajotaitooni poliisi valvojana voi olla siellä toisessa päässä minua odottamassa hänellä on erilainen näkemys tästä tästä kelistä ja hän kirjoittaa minulle rangaistuksen no tämän esityksen myötä tietenkin kitkarenkaiden myynti saattaa lisääntyä mutta ne eivät ole hyviä kesä eivätkä talvirenkaita vaan ne ovat kompromissi molemmista muussa tapauksessahan ne olisivat myös jokaisessa hälytysajoneuvossa kaupunkien ulkopuolellakin uudet liikennemerkit ovat myös tervetulleita uudistuksia vaikka entisiäkään ei vielä osata uusia olisi tulossa kappaletta nastarenkaiden käyttöä kieltävä liikennemerkki tuntuu hieman kaukaa haetulta kohta varmaankin joudumme laittamaan autoonkin tarran kun autossa on nastarenkaat kuten venäjällä sakko tästä tarran puuttumisesta on heillä viisisataa ruplaa venäjällähän ei ole nastarengaspakkoa mutta kuljettajasta saatetaan tehdä syyllinen jos joku ajaa auton perään kun autossa on nastarenkaat liikennemerkkiuudistuksessa symboliikkaa yksinkertaistetaan ne ovat sukupuolineutraaleja eli jatkossa ei aikuinen mieheltä näyttävä henkilö voi enää taluttaa pikkutyttöä koska sehän on joidenkin mielestä maaseudulla muutenkin hieman arveluttavaa sulkuviiva olisi jatkossa valkoinen ei enää keltainen toivottavasti saadaan jatkossa valkoinen sulkuviiva näkymään yhtä hyvin kuin keltainen lumen ja ohuen jään alta koska vielä pitkään ajamme itse autoa emmekä istu vain itsestään kulkevan auton kyydissä keltainen sulkuviiva on mielestäni selvästi liikenneturvallisuutta ajatellen parempi väri tienkäyttäjien automaattivalvonta lisääntyy merkittävästi uuden tieliikennelain myötä mikäli hyväksymme tämän esityksen liikennevalvontakamerat voivat valvoa automaattisesti ajonopeuksien lisäksi kymmenien liikennesääntöjen noudattamista meidän järjestelmämme erikoisuutena on ollut se että on pitänyt kuvata sekä ajoneuvon rekisterikilpi että kuljettajan kasvot koska vastuussa liikennerikkomuksista vaatimus liittyy rikosoikeusjärjestelmäämme ja valtion todistustaakkaan uusi laki mahdollistaisi sen että kamera voi kuvata vain pelkkää rekisterikilpeä myös ajoneuvon takaa eli rangaistuksia voisi jatkossa lähettää enemmän ajoneuvojen kuljettajille pidän tätä vaarallisena seurauksena jo oikeusturvan kannalta ajateltuna pidän tärkeänä että rangaistus teosta kohdistuu aina oikeaan henkilöön se ei tosin tälläkään hetkellä suomessa tee väkivaltaisessa perheessä toinen aviopuolisoista voi ajaa autolla ja saada rangaistuksia ja kolmen rangaistuksen jälkeen vuodessa auton omistajalta lähtee ajo oikeus vaikka hän ei olisi ajanut autolla metriäkään tämänhän voi väkivaltainen aviopuoliso päättää tällaista toimintaa meidän ei pitäisi mahdollistaa lievemmissä liikennerikkeissä luovuttaisiin rikesakkoihin ja sakkomenettelyyn perustuvasta järjestelmästä ja säädettäisiin uusi laaja alainen liikennevirhemaksu järjestelmineen lopullisessa lakiesityksessä ylinopeuksien rikesakkoraja eli liikennevirhemaksuraja on pudotettu takaisin kahteenkymmeneen kilometriin tunnissa alun perin ehdotetun tunnissa sijasta onkohan valtiovarainministeriö puuttunut peliin ja laskenut kuinka paljon sakkotulot tippuvat jos hallinnollinen maksu yltää kolmenkymmenen kilometrin tunnissa nopeusylityksiin vai miksi tämä muutos on tehty jatkossa automaattisen liikennevalvonnan kamerat voivat valvoa turvavyön käyttöä punaista päin ajoa ynnä muuta uusien valvontakohteiden määrä on jatkossa niin suuri että poliisin nykyiset kamerat eivät niitä vielä osaa tehdä turvavyön käytön valvonnan osalta se on hankalaa koska käräjäoikeudessa pitää pystyä todistamaan että turvavyö ei ole ollut kiinnitettynä käytännössä tämä tapahtuu siten että kiinnityssolki on ollut näkyvissä valvonnan aikana mikäli lakiesitys menee läpi se on iso askel kohti keskinopeusvalvontaa joka on oikeudenmukaisempi tienkäyttäjälle kuin pistekohtainen valvonta tällä hetkellä euroopassa valvotaan jo keskinopeuksia mutta suomessa ei vieläkään keskinopeusvalvontaan riittäisi että ensimmäinen kameratolppa rekisteröi ohi ajaneen auton rekisterikilven ja ohitusajan toinen kamera toistaa tämän ja näin auton matka aika ja sitä kautta keskinopeus saadaan laskettua se tämän vaikeampaa ole esityksessä on mainittu liikennevirhemaksuja euromääräisesti niissä on monessa vielä tarkistamisen paikka otan muutaman esimerkiksi kun autoilija ajaa päin punaisia olisi tulossa sadan euron liikennevirhemaksu nykyisin tästä joutuu maksamaan päiväsakkoja muistaakseni kahdeksan päiväsakkoa ja törkeimmissä tapauksissa kuljettajalta on mahdollisuus ottaa jopa ajo oikeus pois onko teko siis lievenemässä sataan euroon toivottavasti ei kun autoilija tai matkustaja ei käytä turvavyötä hänelle määrätään seitsemänkymmenen euron liikennevirhemaksu tämähän on sellainen asia että mikäli jokainen käyttäisi turvavöitä säästyisi noin viidennes kolareissa kolareissa menehtyneistä loukkaantuneista puhumattakaan tämähän vaikuttaa osaltaan meidän kaikkien liikennevakuutuksen euromäärään autoilija joka ajaa ylinopeutta tunnissa tiellä kun nopeusrajoitus on yli kuusikymmentä kilometriä tunnissa joutuisi maksamaan viisikymmentä euroa tämä on sellainen seikka josta tulee yksiselitteisesti luopua on selvää että ylinopeutta ei saa ajaa mutta kaikesta ei tarvitse rangaista vaikka valtio rahaa tarvitseekin se mikä ei ole oikeus eikä kohtuus ei voi olla lakikaan arvoisa puhemies uusi tieliikennelaki tarvitsee vielä paljon muutoksia valiokuntakierroksella että sen voisi tavallinen liikennevalvoja hyväksyä uudistuksella tulee parantaa liikenneturvallisuutta ja sen tulee olla myös sen lopullinen tarkoitus ei rikkeillä rahastamisen

arvoisa herra puhemies noin kahden tunnin puheiden aikana on varmasti käynyt jo ilmi että keskustelemme siis uudesta tieliikennelaista jonka yhtenä sisältönä on hallituksen linjausten mukaan säädösten sujuvoittaminen ja digitaalisen kasvuympäristön laaja rakentaminen tällä ehdotetulla lailla on myös tarkoitus toimeenpanna valtioneuvoston tekemää periaatepäätöstä liittyen tieliikenteen turvallisuuteen tarkoitus on purkaa byrokratiaa ja sitä kautta lisätä kaikkien meidän tienkäyttäjien omaa vastuuta liikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta tätä hyvin laajaa esitystä lukiessa on kuitenkin helposti havaittavissa että varsinaisesti suoraan liikenneturvallisuutta parantavia esityksiä tästä löytyy loppujen lopuksi rajallisesti mitä esityksestä nousee vahvasti silmiin ne ovat hallinnolliset virhemaksut poliisien työmäärän vähentäminen ja sitä kautta mahdollisuus käyttää tieliikenteessä jatkossa entistä enemmän pelkästään automaattista valvontaa siirtyminen tähän hallinnolliseen maksuun perustuu poliisia työllistävän byrokratian purkamiseen onkin erityinen syy valiokuntatyössä vielä painottaa ja pohtia muun muassa sitä onko hallinnollinen maksu hyväksyttävä perustuslain ja rikosoikeuden periaatteiden kannalta säännösten purkaminen kun ei koskaan saa polkea kansalaisten oikeusturvaa eikä tietenkään perustuslaillisia oikeuksia arvoisa puhemies mitä tulee sitten taas tähän automaattisen lisääntymiseen niin kuten debatissa jo totesin näen että se koituu kaikkien liikenteessä liikkuvien eduksi jos sitä käytetään ennaltaehkäisevästi vaarallisiksi määritellyissä paikoissa koulujen ja päiväkotien läheisyydessä sekä taajama alueilla mutta jos automaattista valvontaa käytetään sakkorysinä paikoissa joissa pienillä rikkomuksilla on liikenneturvallisuuteen vähäiset vaikutukset ollaan hakoteillä nimenomaan liikenneturvallisuuden näkökulmasta täytyy muistaa että mikään automaattivalvonta ei hurjasti laajennettunakaan korvaa poliisin läsnäoloa liikenteessä valvontakamerat eivät toistaiseksi näe muun muassa päihteiden käyttöä ajoneuvon kuntoa tai kuljettajan ajoterveyttä tästä oli loistavia puheenvuoroja debatissa useampiakin

viisi ja viiden viiva kymmenen kilometrin tunnissa ylinopeudesta annetut annetut uudet alemmat maksuluokat ja eniten keskustelua julkisuudessa on ollut siitä miten tämä toteutuu käytännössä tehdäänkö lakeja noudatettavaksi vai ei milloin lakeja tulkitaan poliisihallituksen tulkintojen mukaan yksi yhteydenottaja jopa kysyi tulkitaanko niitä sitten välillä vastuuministeri bernerin mukaan niin kuin debatissa kuulimme poliisihallitus on tänään kirjelmöinyt ettei se reagoi marginaalisiin ylinopeuksiin mutta hallituksen esitys pitää tämän tahtotilan kyllä vahvasti sisällään rohkenen epäillä että liikenneturvallisuutta tämä maksutason ja puuttumisrajan kanssa poukkoilu tuskin edistää minä väitän että me olemme kaikki tässä salissa siitä samaa mieltä pääpaino liikennekäyttäytymisen huomioinnissa kiinnittyy entistä enemmän nopeusmittarin havainnointiin se on jostain muusta pois liikennevirtojen joustavuus heikkenee ympäristötavoitteet romuttuvat ja ohitustilanteiden määrät tulevat kasvamaan kaiken kaikkiaan pitää kiittää tästä käsittelystä ministeriä laajasta esittelypuheenvuorosta mutta niin kuin on kuultu tämän kahden tunnin keskustelun aikana varmasti tämä vaatii hyvin tasokkaan laadukkaan pitkän valiokuntakäsittelyn jonka jälkeen sitten katsotaan ollaanko tämän saman lakiesityksen kanssa lopullisessa käsittelyssä tässä salissa

vielä puheenvuoron edustaja maijalalle

arvoisa puhemies tällä vaalikaudella on tieliikennepuolella pantu tuulemaan sieltä on tullut todella paljon lakeja ja moni asia on meillä liikenne ja viestintävaliokunnassa nytten myöskin työn alla näyttää siltä että on tekemisen meininki ja ja on halu todellakin saada jotakin tuloksia aikaiseksi ja olen erittäin tyytyväinen että on tapahtunut

ja nyt näyttää siltä että lopulliseen ratkaisuun tosin valiokunnassa varmasti tulemme vielä käsittelemään tätä lakia hyvin paljon ja joudumme hiomaan ja katsomaan jokaista kohtaa vielä että mitä siellä tarkasti on jotta me löydämme porsaanreiätkin mitä siellä on olemassa tämän takia varmasti kuuntelemme aika monta asiantuntijaa tämän osalta ja nämä loputkin ongelmat sieltä poistettua erityisen kiitollinen olen siitä että tämä ajokieltoasia nytten parani niin että pienistä rikesakoista pienistä virheistä ei mene sitten työpaikka ihmisiltä alta pois näitten pienten rikkeiden vuoksi talvirengasasiaa jo aikaisemmin toin esille mutta vielä sanon siitä sen että tämän vuoden alusta on tullut voimaan raskaalla liikenteellä talvirenkaitten pakko pakko elikkä lakisääteinen velvoite ja nyt jälkeen suomi kun on laaja maa niitä sen mukaisesti mikä on olennainen ja tärkeä ajankohta niiden laittamiselle todellakin kilpisjärventiellä on nyt viimeisen viikon aikana mennyt useampi rekka taas kerran ojaan ja sehän ei ole vielä ollut edes talvirengaspakkoaikaa mutta meillä lapissa on todellakin talvi ollut nyt jo pitkästi toista kuukautta niin että siellä olisivat kyllä kaikilla alla no minulla onneksi on ollut kun pakkohan on ollut olla jo talvirenkaat alla heijastin ja kypäräasiat on todella hyvä että ne saatiin tähän matkaan suosituksena mutta meidän kaikkien tehtävä on myöskin auttaa ihmisiä ymmärtämään että pidetään niitä nyt sitten yllämme turvavyöasia oli tässä esillä turvavyön käyttämisestä on monesti ihmisellä ja jatkossakin on kuitenkin näissä tietyissä ääritilanteissa oma mielipide laittaako sen näissä ääritilanteissa päälle vai ei itse ruukaan taksiinkin istuessa aina sanoa että rakastan itseäni niin paljon että laitan turvavyön kiinni toivon mukaan kaikki muutkin liikenteessä olijat rakastavat itseänsä niin paljon että laittavat turvavyön kiinni sillä suurin kärsijä on aina se henkilö joka ei itse laita turvavyötä kiinni sitten vielä ajoneuvokohtaisista nopeusrajoituksista siitä minä olen tyytyväinen että jatkossa on sama nopeus kaikilla ajoneuvoilla sillä se on selvästi vaikeuttanut ja hidastanut liikennettä että siellä on joukossa ajoneuvoja kuin kahdeksaakymppiä vaikka niillä ajoneuvoilla kuitenkin aivan aivan jouhevasti pystyy satasta ajamaan eli tämmöisiä hidasteita saadaan pois liikenteestä näillä eväillä nyt sitten jatkamme tämän talven me saamme varmasti aika monta kuukautta tätä työstää että saamme tämän lopulliseen muotoon kiitos

annetaan

lastenrahaston säätiölle viisikymmentä miljoonaa

osakkeina valtiolta tämä on erittäin tärkeä asia nythän on suomi sata juhlavuosi ja me kansanedustajat olemme olleet jalkautuneina niin kouluihin kuin myös päiväkoteihin tutustumassa nuorten ja lasten arkeen ja ja nyt valtuuskunnan asettamisella joka tehdään tällä lakialoitteella jossa on kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajien allekirjoitukset tämä on siis tehty yhdessä turvataan voimavaroja lapsiperheille lapsille nuorille jotta suomessa voitaisiin hyvin ja se on meidän kaikkien eduskuntaryhmien yhteinen tahtotila mitä sitten se säätiö oikeastaan tekee ja mihinkä sitä kohdennetaan se edistää ja tukee suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia eli hyvinvoinnin edistäminen on erittäin tärkeä teema ja toki yritetään myös vaikuttaa perheiden sisäisiin toimintatapoihin siihen millä tavalla hyvinvointia voi siellä lisätä ja otetaan esimerkiksi sitten neuvolakäynnit ja oppilashuoltotapaamiset ynnä kaikki tällaiset asiat nekin mainitaan tässä lakialoitteessa ja erityisesti luodaan käytäntöjä joilla pystytään arvioimaan ja puuttumaan puuttumaan asioihin ja julkaistaan tutkimuksia ja selvityksiä toki myös

arvoisa puhemies ei se ainoastaan riitä että me täällä eduskunnassa teemme lakialoitteen ja myönnämme tällaisen ison ison rahasumman vaan vaan tarvitaan oikeasti niitä toimia ja ja sitä että myös seurantaa seurantaa on ja kyllä niin meillä kansanedustajilla kuin myös kaikilla kansalaisilla on on nyt sitten suuria odotuksia että resurssit mitä juhlavuoden kunniaksi annetaan tulevat hyvään käyttöön ja todella siirtyvät sitten sinne lapsiperheiden ja lasten ja nuorten arkeen

puhemies santeri alkio kuvaili jokaisen kodin olevan maailman keskipiste kerttu saalasti puolestaan sanoi koti on yhteiskunnan sydän se pitäisi lainsäätäjienkin aina muistaa on hieno asia

että yli puoluepoliittisen mielipide erojen kaikki eduskuntaryhmät ovat yhdessä tehneet tämän aloitteen ja valinneet juhlavuoden muistamisen kohteeksi juuri lapset ja etenkin vanhemmuuden tukemisen se on tärkeä perustavanlaatuinen arvovalinta ja viesti suomen eduskunnalta yhteiskunnan kiinteyden ja vakauden puolesta kun luin lakiesityksen tekstiä vielä lakimiehen silmin niin niin pidän tärkeänä että säätiön yhdeksänhenkinen valtuuskunta valitaan lakiesityksen mukaan noudattaen sitä mitä eduskunnan toimielinvaaleista säädetään parlamentaariset voimasuhteet näkyvät siis säätiön hallinnossa suomalaisen demokratian hengessä yli kulloistenkin hallitus oppositio asetelmien toivottavasti säätiön hyvä työ jatkuu vielä sukupolvienkin päästä

arvoisa herra puhemies olen erittäin iloinen siitä että tämä juhlapäätös on nyt täällä salissa ja erityisesti siitä että sen pitkän työskentelyn ja monien kokousten jälkeen löytyi aivan selkeä yhteinen tahtotila tässä niin kuin edustaja maijalakin totesi että saimme aikaiseksi tämmöisen yhteisen päätöksen täällä tekstissä todetaan eduskuntaryhmät pitävät tärkeänä että eduskunta juhlistaa suomen itsenäisyyden satavuotisuutta lasten hyvinvointia ja yhdenvertaista kehitystä tukevalla juhlapäätöksellä päätöksellä tuettaisiin säätiötä jonka tehtävänä on vaikuttaa lasten aseman kaikenpuoliseen kohenemiseen kehittämällä ja ylläpitämällä tätä tavoitetta tukevia hyviä toimintoja tuki on tarkoituksenmukaista suunnata paitsi lapsille myös lapsiperheille ja lasten kanssa työskenteleville viranomaisille ja palveluntuottajille aikanaan sitra perustettiin viisikymmentä vuotta sitten palvelemaan ja tänä päivänä kaikki tiedämme mitä hyvää sitran kautta syntyy meidän yhteiseen työskentelyyn haluaisin olla näkemässä ehkä viidenkymmenen vuoden päästä jos se olisi mahdollista mitä tämä perustettu säätiö on ja mitä silloin tulevat edustajat sanoisivat tästä päätöksestä toivon että nämä kaikki jalot tavoitteet joita me yhdessä mietimme voisivat nähdä päivänvalon ja tuoda tätä yhteistä hyvää tulevaisuudessa lapsille ja lapsiperheille

arvoisa herra puhemies tämä lakialoite lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta on minun mielestäni erittäin hyvä ja oikeaan osuva kun suomi täyttää nyt sata vuotta ja voimme juhlistaa suomen itsenäisyyttä sillä että teemme selkeän selkeän sijoituksen investoinnin lapsiin niin että lasten elämä tässä itsenäisessä sata vuotiaassa suomessa olisi mahdollisimman hyvää ja turvallista kun katsoo suomen historiaa taaksepäin sadan taakse taikka vaikka viidenkymmenen vuoden taakse mihin edustaja laukkanen omassa puheenvuorossaan äsken viittasi niin tänä päivänä meillä on kuitenkin lasten tilanne suomessa hyvä mutta se ei tarkoita sitä ettemmekö voisi näitä hommia paremmin tehdä olen hyvin iloinen siitä että eduskuntaryhmät kaikki ovat yksimielisesti tukemassa tätä lakialoitetta ja saadaan tämän kyseisen säätiön toiminta vahvemmalle pohjalle ja sitten nimenomaan sen tärkeimmän viestin annamme sata sata vuotiaalle itsenäiselle suomelle että sijoittaminen lapsiin lapsiin takaa sen että tässä maassa pystytään seuraavankin sadan vuoden päästä vielä näitä samoja juhlia pitämään pitämään kun suomi täyttää paljon enemmän vuosia
arvoisa herra puhemies itsenäinen suomi täyttää todellakin tänä vuonna sata vuotta ja itse juhlapäivä on hyvin lähellä tämän juhlavuoden teemana on meillä ollut ja on yhdessä tillsammans ja on erittäin hyvä että eduskuntaryhmät ovat kaikki yhteisesti päätyneet tähän päätökseen mikä nyt on meillä esillä täällä että eduskunta juhlistaa suomen itsenäisyyden lasten hyvinvointia ja ja yhdenvertaista kehitystä tukevalla juhlapäätöksellä päätöksellä tuettaisiin säätiötä jonka tehtävänä on vaikuttaa lasten aseman kaikenpuoliseen kohentamiseen kehittämällä ja ylläpitämällä tätä tavoitetta tukevia toimintoja on erittäin hyvä että tämä juhlava päätös juhlapäätös kohdistuu nimenomaan lapsiin ja myös lapsiperheille ja ja lasten kanssa työskenteleville viranomaisille ja palveluntuottajille sillä lapsissa on myöskin suomen tulevaisuus ja lapset ovat meidän kaikkien tulevaisuus

esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö neljätoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies tosiaan nyt käsittelemme hallituksen esitystä jossa ehdotetaan muutettavaksi sakon ja rikesakon määräämisestä annettua lakia ja ajokorttilakia sekä eräitä muita näihin muutoksiin liitännäisiä lakeja valiokunta on jälleen asiaa miettinyt perusteellisesti ja todennut muun muassa seuraavaa esityksessä on kyse sakkomenettelyn käyttöalan tosiasiallisesta laajentamisesta siirtämällä toimivalta ajokieltoseuraamusten määräämiseen kaikilta osin poliisille muutoksen johdosta rattijuopumuksia voidaan käsitellä sakkomenettelyssä ajokielto määrätään syyksi lukevan ratkaisun pohjalta hallinnollisessa menettelyssä rattijuopumus voitaisiin enimmäisrangaistusta koskevan ehdon perusteella jo nykyisin käsitellä sakkomenettelyssä sakkomenettelyn käytön estää kuitenkin voimassa olevan lain mukaan sellainen pakollinen oheisseuraamus jota ei voida määrätä tuomioistuimen ulkopuolella tällainen seuraamus on esimerkiksi ajokielto kun se määrätään ajokorttilain pykälän ensimmäisen momentin nojalla rattijuopumuksen oheisseuraamuksena esityksessä ehdotetaan edellä todetuin tavoin ajokiellon määräämistä koskevan toimivallan siirtämistä kaikilta osin poliisille jolloin rattijuopumuksia voidaan myös tosiasiallisesti käsitellä sakkomenettelyssä lakivaliokunta pitää esityksessä ehdotettua sakkomenettelyn käyttöalan laajentamista perusteltuna valiokunta yhtyy esityksen perusteluissa esiin tuotuun näkemykseen siitä että tuomioistuimet ratkaisevat nykyisin runsaasti selviä ja yksinkertaisia rattijuopumusrikoksia jotka soveltuvat käsiteltäviksi sakkomenettelyssä valiokunta katsoo että sakkomenettelyn soveltamisen laajentaminen mahdollistaa tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen resurssien kohdentamisen niihin asioihin joiden käsittely tuomioistuimessa on muun muassa oikeusturvasyistä tarpeen esitys myös turvaa tätä kautta kansalaisten oikeutta saada asiansa käsiteltyä ilman aiheetonta viivytystä viivytystä esityksessä ehdotetaan myös että sakkomenettelyn käytön edellytykseksi säädettyä epäillyn suostumusta kevennetään siten että tunnustamista ja seuraamuksen hyväksymistä koskevista suostumuksen osatekijöistä luovutaan ehdotuksen myötä epäillyn tulisi siten ainoastaan luopua oikeudestaan suulliseen käsittelyyn ja ja suostua asian ratkaisemiseen sakkomenettelyssä esitetyn muutoksen vastapainoksi ehdotetaan että epäilty voi valittaa tuomioistuimeen jatkossa ilman valitusperusteiden rajauksia lakivaliokunta pitää ehdotettua epäillyn suostumuksen keventämistä ja muutoksenhakumahdollisuuden laajentamista perusteltuna esityksen perustelujen mukaan sakkomenettelyn voimaanpanon yhteydessä on käynyt ilmi että epäillyn neliosainen suostumus tekee menettelystä tarpeettoman raskaan mikä on omiaan vähentämään sakkomenettelyn käyttöä arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan poliisin ajokieltomenettelyä yksinkertaistettavaksi siten että kuulemismenettely voidaan käynnistää jo tapahtumapaikalla lisäksi väliaikaisessa ajokiellossa olevan henkilön ajokieltoa koskeva päätös voidaan esityksen mukaan antaa tiedoksi tavallisena tiedoksiantona ja vielä muutama sana sakon muunnosta lakivaliokunnan saaman selvityksen mukaan rattijuopumuksesta sakotetut henkilöt eivät tällä hetkellä muodosta erityisen ongelmallista ryhmää muuntorangaistuksen kannalta vaan sakko saadaan lähes aina perittyä rahana rattijuopumuksesta tuomitut ovat tyypillisesti vakituisessa työsuhteessa työsuhteessa ja ajavat omistamallaan henkilöautolla yleisesti ottaen muuntorangaistusta suorittamaan joutuvat ovat varattomia päihdeongelmaisia ja useimmiten vakavasti syrjäytyneitä nyt käsiteltävän esityksen muuntorangaistukseen liittyvät vaikutukset koskevat vain kaikista syrjäytyneimpiä syrjäytyneimpiä rikoksentekijöitä jotka ovat edellä todetun valossa rattijuopumukseen syyllistyneiden joukossa poikkeus eli kun selvitysten mukaan rattijuopumustapauksia on vuodessa yli neljätoistatuhatta kappaletta tämä koskisi vain ja ainoastaan kuutta vankia vuodessa siis vain kuutta kun puhutaan neljästätoistatuhannesta tapauksesta mutta siitä huolimatta lakivaliokunta on periaatteellisista syistä huolissaan siitä että rattijuopumusten osalta käytettävissä olevat tosiasialliset seuraamukset vähenevät siltä osin kuin sakkomenettelyssä tuomittua sakkoa ei voida muuntaa vankeudeksi lakivaliokunta katsookin siksi että muuntorangaistusjärjestelmää tulee jatkossa yleisesti arvioida tämä lakivaliokunnan mietintö ei tällä kertaa valitettavasti ollut yksimielinen vaan siihen sisältyy vastalause ja kun katselen saliin niin uskon että se esitellään tässä kohta

arvoisa herra puhemies lakivaliokunta hyvin huolellisesti käsitteli tätä esitystä ja monelta kannalta katseli sitä ehkä sitten tämä vastalause jonka tässä nyt esittelen syntyi hyvin pitkälle tuomariliiton näkemysten pohjalta joissa koettiin selkeitä epäkohtia ja joista jäi sellainen olo että tätä ei ollut niin hyvin valmisteltu kuin olisimme toivoneet kun kuitenkin meillä valiokunnassa on aika hyvä henki ja yhteinen mahdollisimman moni asia saataisiin tänne saliin yhtenäisenä ja ja yksimielisenä niin sitten tekee mieli ehkä sanoa että ei ole tämmöistä vastalausetta niin mukava esitellä mutta näin siinä nyt kävi ja käyn tämän lyhyesti läpi hallituksen esityksen myötä poliisin sakkomenettelyn soveltamisalaa laajennettaisiin siirtämällä toimivalta ajokieltoseuraamusten määräämiseen kaikilta osin poliisille muutoksen johdosta rattijuopumuksia käsiteltäisiin sakkomenettelyssä nykyään rattijuopumustuomio annetaan käräjäoikeudessa jolloin maksamatta jäävä sakko muutetaan vankeudeksi poliisin sakkomenettelyssä määrättyä rattijuopumussakkoa ei kuitenkaan voida muuttaa vankeudeksi vaikka sakko jäisi maksamatta eikä sitä saada perittyä jos rattijuoppo ei maksa sakkoaan hän voi hallituksen esityksen myötä selvitä rikoksestaan kokonaan vailla rangaistusta hallituksen esitys on omiaan lisäämään rattijuopumusten määrää ja vähentämään liikenneturvallisuutta samalla rattijuopumusseuraamusten käsittely poliisin sakkomenettelyssä heikentää oikeusturvaa hallituksen esityksen perusteluna oikeusturvan heikentämiselle on fiskaalinen peruste eli rahan säästäminen tässä täytyy todeta että aika monta on tullut nyt tällä kaudella näitä rahan säästämiseen ja siihen tarpeeseen perustuvia oikeusistuimiin

tämä tuomioistuinlaki tai oikeuskäsittelyjen maksujen nosto olivat luonteeltaan tällaisia säästöjen tavoittelu hallituksen esittämällä tavalla on hyvin lyhytnäköistä oikeuspolitiikkaa oikeusvaltiossa ei toimita siten että säästösyiden takia ei rattijuopumuksesta laiteta rikollista vankilaan lisäksi tuomiovallan käytön enenevä siirtäminen poliisille lisää poliisityön vaativuutta ja työmäärää mikä vähentää hallituksen toimien kokonaissäästöjä toisena tavoitteena on että tuomioistuimet voivat keskittyä ydintehtäviinsä käytännössä hallituksen esitys päinvastoin murentaa periaatetta tuomiovallan kuulumisesta tuomioistuimille valtion talousarvion valmistelun yhteydessä on otettu huomioon että hallituksen esitys toteutuessaan vähentäisi oikeuslaitoksen työmäärää jos tuomioistuinten määrärahoja pienennetään arvioituja säästöjä vastaavalla summalla ei tuomioistuinten mahdollisuus keskittyä ydintehtäviinsä voi mitenkään parantua hallituksen esityksellä lain säätäminen ei ole järkevää ellei lain rikkomisesta seuraa rangaistusta tällainen laki ei myöskään toimi rikoksia ennalta ehkäisevästi oikeudenkäytön julkisuudenkin kannalta on huolestuttava kehityssuunta että yhä suurempi osa rikosasioista siirretään pois tuomioistuimista oikeudenkäytön läpinäkyvyys on yhteydessä oikeuslaitoksen nauttimaan kansalaisluottamukseen tämän vastalauseen ovat allekirjoittaneet kaikki oppositiopuolueet

arvoisa herra puhemies kannatan tuota vastalausetta ja

että tämä lakiehdotus hylätään toisaalta tässä on puolensa siinä että tätä oikeudenkäyntiä virtaviivaistetaan ja juurikin niin että että pystyy keskittymään ydintehtäviinsä tässä tulee ongelmalliseksi se että tämä johtaa siihen että kun käräjäoikeudessa pystytään nykyisin nämä sakot jotka jäävät maksamatta muuntamaan vankeudeksi niin tässä poliisin sakkomenettelyssä määrättyä rattijuopumussakkoa ei voida jatkossa muuntaa vankeudeksi vaikka sakko jäisi maksamatta eikä sitä saada perittyä tässä kuitenkin syntyy tämmöinen tilanne että osa niistä jotka jättävät sakkonsa maksamatta pääsevät ikään kuin koira veräjästä tässä asiassa ilman seuraamuksia tämä sotii ainakin itselläni oikeustajua vastaan ja sen vuoksi olen ollut kannattamassa tätä hylkäysesitystä on tunnustettava toki se että määrällisesti tämä ei koske kovin suurta joukkoa on arvioitu että maksimissaan lähes kymmenkunta tapausta vuodessa on tällaisia mutta tämä on ennen kaikkea periaatteellinen kysymys
arvoisa herra puhemies myös minä yhdyn tähän vastalauseeseen ja näen että tämä on ristiriidassa vuonna kaksituhattaneljätoista meillä oli käsittelyssä eduskunnassa kansalaisaloite jossa vaadittiin kovempia tuomioita rattijuopoille silloin lakivaliokunta mietinnössään esitti viisi erilaista lausumaa ja yksi näistä kuului eduskunta edellyttää että hallitus laatii selvityksen rattijuopumuksen rangaistuskäytännöstä selvityksessä tulee erityisesti kiinnittää huomiota kuolemantapauksiin päätyneiden rattijuopumusten rangaistuskäytäntöön ja vähimmäis ja enimmäisrangaistuksiin

siitä huolimatta jos me mahdollistamme sen että joku pääsee kuin koira veräjästä jos ei maksa maksa sakkoaan jää ilman sitä rangaistusta niin minun mielestäni se on signaali jota ei tulisi antaa henkilölle joka tekee tällaisen rikoksen hänen pitäisi saada rangaistus eikä päästä kuin koira veräjästä

herra puhemies ensinnäkin tämän hallituksen esityksen tarkoituksena ei todellakaan ole lieventää rattijuopumusrangaistuksia mutta ei toisaalta kiristääkään tämä liittyy näihin prosesseihin mitä hoidetaan elikkä tässä on tämmöinen niin sanottu yhden kosketuksen periaate kun poliisi tapaa tuolla tien päällä sen perusmuotoisen rattijuopon joka puhaltaa vaikka nolla pilkku seitsemän ja tekee tarkkuusalkometrillä vielä tutkimuksen niin sen jälkeen poliisi voi antaa suoraan sakon kouraan ei tarvitse suorittaa mitään laajaa esitutkintaa ja poliisi voi määrätä ajokiellon väliaikaisen ja myöhemmin tämmöisen pidemmän ajokiellon se on se tarkoitus

tuossa kun tuli puhetta siitä että näitä poliisin sakkoja ei voida muuntaa niin niitä arvion mukaan olisi alle kymmenen noin kuusi vuodessa kun näitä rattijuopumustapauksia on yli

sitten jos siihen rattijuopumukseen liittyy jotain muuta törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen puhumattakaan kuolemantuottamuksesta tai muusta niin eihän sitä silloin voida sakolla käsitellä vaan se menee oikeuteen ja silloin

kuten tuolla meidän mietinnössämme lukee ja itse asiassa oikeusministerinkin kanssa olen keskustellut niin kyllä jonkinlainen seuraamusjärjestelmä pitää saada palautettua liittyen tähän muuntorangaistukseen oikeusministerikin on on tähän lähtenyt mukaan elikkä kyllä vastuuseen pitää joutua näiden kuudenkin ihmisen jotka rattijuopumukseen syyllistyvät tämä muuntorangaistus onkin sitten laajempi kysymys enemmänhän se on ongelma näpistyksissä juoksukaljoissa joissa ei näitä sakkoja makseta se on ilahduttavaa nyt että myös edustaja ojala niemelä kannattaa tätä muuntorangaistuksen palauttamista se on todella hienoa että siltä puolelta salia tätä kannatetaan kun olen ymmärtänyt että siellä ei niin ilahduttavasti tähän suhtauduta mehän saamme nyt

arvoisa rouva puhemies tämä lakialoite on erittäin hyvä ja tämä on saatava maaliin tämä vähentää todellakin poliisin työtä vähentää syyttäjien työtä vähentää oikeusasteiden työtä me saamme nämä rattijuopot niin kuin edustaja tolvanen sanoi neljätoistatuhatta rattijuoppoa on keskimäärin hoidettua sillä yhdellä kosketuksella meidän ei tarvitse enää kierrättää sen raskaan tutkintaketjun ja syyttäjän kautta näitä tapauksia eteenpäin toki tämä tämä menetelmä ei vähennä millään tavalla rattijuoppojen määrää siihen tämä ei tietenkään pureudu jos halutaan rattijuoppojen määrää vähentää niin siihen on olemassa ihan erilaiset lääkkeet on olemassa ajokielto alkolukko pahimmassa tapauksessa vaikeimmille rattijuopoille jopa ajoneuvon takavarikoiminen takavarikoiminen ja valtiolle konfiskaatio ne ovat niitä keinoja joilla me pystymme vähentämään rattijuoppoja tietenkin se kiinnijäämisriski on se kaikkein tärkein niin että sitä valvontaa täytyy olla työvuoron alussa työvuoron lopussa ja ja jopa siinä välillä

arvoisa rouva puhemies edustaja tolvanen erittäin hyvin selitti tämän problematiikan tässä että tavallaan jos olisi nyt ensin tullut saliin se sakon muuntorangaistus sitten tämä laki olisi ollut helppo viedä maaliin mutta nyt kun ei oikein tiedä tuleeko se ja minkälaisena se tulee niin ei oikein jäänyt sitten muuta mahdollisuutta kuin tässä kohtaa hylätä tämä pikkasen pidin tätä saliin tuomista hätäisenä olisi voinut odottaa ja ehkä jopa kytkeä näitä asioita vähän toisiinsa sitten olisimme olleet kaikki tyytyväisiä

arvoisa rouva puhemies valiokunnan puheenjohtaja edustaja tolvanen erinomaisessa puheenvuorossaan tiivisti tämän miten tämä homma tämä rangaistuksen eteneminen sitten menee ja mikä on sitten näiden rangaistujen oikeusturva perustuslakivaliokunta nimenomaan tässä omassa lausunnossaan kiinnittää siihen huomiota ja todellakin perustuslakivaliokunta kovin harvoin kehuu lainvalmistelua ja tässä asiassa siis niin tapahtui ja vielä todettiin että lainvalmistelu oli hyvin hyvin tehty ja huolellista niin että minä en kyllä näe mitään ongelmaa siinä että tämä laki hyväksytään näin nopeasti mikäli oikein muistan ja varmasti muistan oikein tämän hallituksen tehtävänä on ollut ihan todellakin purkaa turhaa byrokratiaa koska emmehän me jos tässäkin asiassa on ihan selvä rattijuopumustapaus niin mitä hyötyä on siitä että sen jälkeen poliisi tekee siitä esitutkinnan sen jälkeen se menee syyttäjälle syyttäjältä se menee käräjäoikeuteen käräjäoikeudessa kallis

asianajaja ja syyttäjä ottavat yhteen ja sen jälkeen todennäköisesti vielä uskonpa vakaasti kuvitellaan että se epäilty on rattijuoppo jolla ei ole rahoja kovin paljoa epäilty saa vielä valtiolta ilmaisen oikeudenkäynnin ja sitten totta kai asianajaja katsoo asiakseen valittaa siitä hovioikeuteen päivänselvästä asiasta siinä syntyy kymmenientuhansien lasku helposti ja sen jälkeen sitten tuomio on se sama niin että tässä yhteydessä voi esittää mikä meni väärin no tässä meni väärin se että päivänselvä tapaus tuli maksamaan kymmeniätuhansia pahimmillaan ja mitään mitään uutta lisäarvoa tälle asialle ei saatu kuin isot kulut se sama kaveri sai sen saman sakon maksaako se kyseinen tuomittu sitten sen sakon koskaan se on toinen asia ja jos nyt ei maksaisi niin varmasti tästä maasta löytyvät keinot joilla kyseisen henkilön laittomuudet saadaan pysäytettyä

arvoisa rouva puhemies täytyy edustaja tolvaselle sanoa että ihmettelen kyllä tätä hallituksen poukkoilevaa politiikkaa oikeuspolitiikassa sakon muuntorangaistus hyväksyttiin kesäkuussa kaksituhattaviisitoista ja ja lokakuussa kaksituhattaviisitoista se jo peruttiin muistan kun joulukuussa kaksituhattaneljätoista sanomalehdessä uutisoitiin piittaamattomuudelle piittaamattomuudelle loppu sakon muunto

hyvin erikoisena tätä tilannetta että kokoomus ajoi tätä uudistusta viime kaudella kuin käärmettä pyssyyn ja sen jälkeen ääni kellossa kuitenkin muuttui ja lakia pidettiin byrokraattisena ja monimutkaisena samaan aikaan te edustaja tolvanen vaaditte täällä eduskunnassa toimia korvaavien toimenpiteiden valmistelemiseksi kysynkin nyt onko tämä sakon muunto tulossa edustaja hoskoselle toteaisin kyllä samaan hengenvetoon että tässä ei ole kyse kyllä byrokratian purkamisesta tämä on puhtaasti sitä että tuomioistuimissa on liian vähän rahaa tehdä nykyisiä töitä ja sen takia sieltä pitää yrittää putsata töitä vähemmäksi tämä on ihan puhtaasti säästölaki

arvoisa puhemies ensinnäkin tämä laki ei tule voimaan vuoden yhdeksäntoista alussa vaan yhdeksänätoista aikana sitten kun katsotaan siihen sopiva hetki mitä tulee tähän sakon muuntorangaistukseen niin olen tosiaan sitä ajanut jo pitkään edellisellä vaalikaudella me edustaja ojala niemelän kanssa silloinkin istuimme tiiviisti lakivaliokunnassa ja tätä tätä mietintöä silloin tehtiin mutta

oli todella todella byrokraattinen ja kallis siinä vaiheessa se silloinen

joka sitten peruttiin ja nyt koetetaan saada aikaiseksi semmoista virtaviivaisempaa mihin ei tulisi niin paljon byrokratiaa eli kuuluu tämän hallituksen linjaan sekin ja todella kuten sanoin oikeusministerin kanssa olen asiasta keskustellut ja hän on luvannut ryhtyä nopeasti toimenpiteisiin ja kuten sanoin kun tämä nyt käsiteltävä laki tulee vuoden yhdeksäntoista aikana voimaan niin minä uskoisin että tämä sakon muuntokin saadaan aika nopeasti kuvioihin mukaan minun mielestäni ei kannata tätä lakia nyt viivyttää kuuden ihmisen takia keskimäärin kuuden ihmisen takia koska siinä on myös se elementti että poliisi saa nopeammin tuolla tien päällä tehtyä ne toimenpiteet ja pääsee suorittamaan sitten seuraavia virkatoimia noin pääsääntöisesti se on kanssa hyvä muistaa edustaja juvoselle vielä sanoisin sitä että olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne että rattijuopumuksien rangaistuksia pitää kiristää ja tiukentaa ja etsiä keinoja millä rattijuopumusta ennalta estetään edustaja kulmala jo näitä hyviä keinoja kertoikin ja tämä on vain ja ainoastaan laki jolla tätä prosessia kevennetään sekä poliisin osalta syyttäjän osalta että tuomioistuimen osalta ja hyvä laki

rouva puhemies kiitos valiokunnan puheenjohtaja tolvaselle

puheenvuorostanne ja erityisesti siitä että että olemme samaa mieltä rattijuoppojen tuomioista ja ja ylipäänsä rangaistuksista haluan muistuttaa edelleenkin niistä viidestä lausumasta jotka me laadimme silloin kaksituhattaneljätoista lakivaliokunnassa jossa itse myös silloin istuin ne eivät unohdu ja pyydänkin teitä lakivaliokunnan puheenjohtajana että että muistutatte niistä ja viette niitä eteenpäin ja kysytte niiden perään olen itse tehnyt kirjallisen kysymyksen vuoden kaksituhattaviisitoista alussa siitä missä vaiheessa lausumat ovat ja ja toivon että oikeasti niitä viedään eteenpäin ojala niemelä nostitte esiin että tämä on säästölaki kyllä minua minua huolestuttaa se että meillä on myös alkoholilainsäädäntö uudistumassa eduskunnassa ja puhutaan siitä mitä kaikkea laki voi tuoda tullessaan samalla kulmala kertoo että neljätoistatuhatta

suomessa vuosittain näinkö se oli juu ja nyt sitten puhutaan että vain kuutta kuutta tapausta tämä koskee mutta niistä yksikin voi olla se se kaikkein pahin ja vaarallinen eli minä toivon että me teemme täällä sellaista lainsäädäntöä että me emme anna minkäänlaista signaalia suomeen emmekä emmekä ulos täältä että että

tämmöisen teon voi tehdä ilman että siitä tuomitaan ja minua huolestuttaa se voiko selvitä ilman rangaistusta ja näin ei todellakaan saa olla tämä huoli on meillä ihan varmasti yhteinen meidän täytyy tehdä todella paljon toimia sen eteen että rattijuopumustapaukset saadaan laskuun suomessa ja jos poliisilla ei ole resursseja tai tai tämä on säästölaki meidän tulee täällä tehdä kaikkemme että resursseja annetaan kyllä poliisin pitäisi enemmän olla liikenteessä puhalluttamassa autoilijoita sillä tavalla me saamme sitten tapaukset kiinni
arvoisa rouva puhemies todellakin liikennevalvontaa kannatan tehostettavaksi ehdottomasti ja nimenomaan rattijuoppojen osalta koska siinä todellinen vaara piilee jos ajetaan alkoholin vaikutuksen tai huumeiden vaikutuksen alaisena sellaiset tapaukset on tieltä saatava ehdottomasti pois

aikaa pahimmillaan ja valtavat kustannukset syntyy laskekaapa sen prosessin hinta kun siellä on monta lakimiestä ymmärrän toki juristien kannan tähän asiaan pieni tuloerähän siinä menee kun ei tällaisia itsestäänselvyyksiä tarvitse enää pyöritellä käräjäoikeuksissa mutta ymmärrän senkin että yhteiskunnan pitää säästää rahaa ja ne vähät rahat sijoittaa sellaiseen paikkaan mistä niistä on suurin mahdollinen hyöty muistutan esimerkiksi siitä tapauksesta aikanaan kun

tämä kiinteistöjen lainhuudatus siirrettiin maanmittaustoimistolle kokonaisuudessaan ennen piti lainhuuto hakea käräjäoikeuden kansliasta ja viedä paperia sinne ja se maksoi turkasen paljon nyt kun ostat maapalan ja lohkaiset itsellesi maanmittaustoimistosta kaikki hoituu yhdellä allekirjoituksella valtava kustannussäästö valtava aikasäästö ja sama lopputulos jos on muutama kaveri tämän takia niin kuin edustaja tolvanen mainitsi noin kuuden tapauksen osalta joilla voisi olla ongelmia tässä sakon maksussa niin jos jotain täydellistä lakia tässä maailmassa etsimme niin voin kuvitella että seuraavat sata vuotta menee vielä ennen kuin tässä talossa täydellinen laki säädetään koska me ihmiset olemme vajavaisia ja se pitää meidän vain hyväksyä mutta tällaiset lait mitä tässä käsitellään ovat erittäin kannatettavia kaikin puolin en näe näissä mitään heikkoutta viittaan perustuslakivaliokunnan lausuntoon se kannattaa lukea

arvoisa puhemies täällä on käyty keskustelua

tästä sakotuksen ja muun uudistamisesta järjestelmän uudistamisesta se on tärkeää itse en ole voinut koko aika olla mukana

julkisuudessa vääriä tietoja usein ajatellaan että olisi ihanteellinen samaten kun rinnastaa tämän myöskin meidän liikenteen rahoitukseemme sen muuttamista on myöskin vastustettu ihanteellinen kuitenkin meiltä kerta kaikkiaan loppuu rahat joilla pitäisi liikenneväyliä kehittää ja ylläpitää ja ja emme nykyjärjestelmällä pysty pysty sitä tekemään tämä nykyisen järjestelmän uudistaminen vähemmän byrokraattiseksi ja ja vähemmän tieliikenteen käyttäjille ongelmia tuottavaksi on hyvä asia meillä nyt kortti lähtee vähän turhankin helposti kun kun voi ihan ihan huomaamatta tulla näitä liikennerikkomuksia ja se että päästään tähän virhemaksujärjestelmään vähän yksinkertaisempaan järjestelmään on hyvä asia silloin kun kuitenkin se toimii niin että se estää liikennenopeuksien rikkomista suomessa tällä tavalla päästään mielestäni parhaaseen tulokseen kun valiokunnan puheenjohtaja käytti hyvän puheenvuoron kun valiokunta tämän hyvin käsittelee niin niin varmasti tästä tulee nykyistä järjestelmää toimivampi

kertaan ja teen pienen kysymyksen kun poliisi tapaa liikenteessä rattijuopon toteaa sen drägerillä ja tarkkuusalkometrillä ja sen jälkeen sen kuulustelee niin minkä takia hänet pitäisi päästää vapaaksi sen takia että hänet haastetaan vielä erikseen käräjäoikeuteen kun siinä samalla hänet haastaa jo sinne käräjäoikeuteen jos on tarvetta tämän tämän uudistuksen myötähän ei ole mitään tarvetta koska poliisi käsittelee sen paikan päällä nyt jos se kaveri päästettäisiin vapaaksi niin siinä kissojen ja koirien kanssa mahdollisesti etsittäisiin sen jälkeen sitä sitä henkilöä sinne käräjille ensimmäisellä kerralla hän ei välttämättä tulisi eikä toisellakaan mutta sitten kolmannella kerralla tulee tietenkin kun poliisi hänet hakee hakee kotoa mutta minkä takia tällaiseen menetelmään pitäisi ryhtyä kun voimme nyt jo hoitaa tämän yhden kosketuksen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö neljätoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies kyseessä on hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta tässä esityksessä esitetään että kansaneläkelaitos korvaisi valtion varoista kunnalle ja kuntayhtymälle aiheutuneet kustannukset kun välttämätöntä sosiaalipalvelua on annettu kansainvälistä suojelua hakeneelle ulkomaalaiselle jonka vastaanottopalvelut ovat lakanneet kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja ja auttamisesta annetussa laissa tarkoitetulla tavalla näitä korvattavia palveluita olisivat välttämättömänä sosiaalipalveluna annettu tilapäinen asuminen sekä kustannukset ruoasta ja välttämättömistä lääkkeistä valiokunnan mietinnön mukaan valiokunta pitää tätä esitystä kannatettavana valtio korvaa nykyään kunnille kiireellisestä terveydenhuollosta aiheutuneet kustannukset niistä henkilöistä joilla ei ole kotikuntaa suomessa ja joiden kustannuksia ole saatu perittyä asiakkaalta kuitenkin kunnissa on kiireellisissä tapauksissa välttämättömänä huolenpitona järjestetty esimerkiksi tilapäistä asumista ja myönnetty ruokakorvausta tai korvattu välttämättömät lääkkeet näin ollen valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena että valtion korvausta kunnille laajennetaan sosiaalihuollon esityksen mukaisesti samalla valiokunta toteaa että tässä ei laajenneta muutoin tehtäviä eli eli kysymys on vain kuntien kuntien saamasta korvauksesta näiden näiden välttämättömien toimien osalta näin ollen sosiaali ja terveysvaliokunta esittää että eduskunta hyväksyy muuttamattomana tämän hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen tähän on jätetty yksi vastalause

arvoisa rouva puhemies tällä hallituksen esityksellä ehdotetaan lisättävän sosiaalihuoltolain säännös jonka mukaan valtio korvaisi kunnille tietyissä tilanteissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille henkilöille kiireellisten sosiaalipalveluiden kustannukset kansaneläkelaitos korvaisi valtion varoista kunnalle ja kuntayhtymälle kiireellisistä sosiaalipalveluista aiheutuneet kustannukset kun välttämätöntä sosiaalipalvelua on on annettu kansainvälistä suojelua hakeneelle ulkomaalaiselle jonka vastaanottopalvelut ovat lakanneet kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetussa laissa tarkoitetulla tavalla korvattavia palveluja olisivat

välttämättömänä sosiaalipalveluna annettu tilapäinen asuminen sekä kustannukset ruoasta ja välttämättömistä lääkkeistä esittelen tässä perussuomalaisten jättämän vastalauseen tähän asiaan ja viralliset esitykset teen sitten ensi maanantaina kun tämä on toisessa käsittelyssä tällä hallituksen esityksellä ei anneta uusia tehtäviä kunnille eikä uusia palveluja laittomasti maassa oleskeleville tämän esityksen tarkoituksena on jakaa valtion ja kuntien välisiä kustannuksia me perussuomalaiset ymmärrämme toki sen että että tiukalla olevia kuntia tuetaan joissakin asioissa ylimääräisissä kustannuksissa koska niistä aiheutuu kunnille ylimääräistä painetta ja siinä mielessä resurssien antaminen on ymmärrettävää perussuomalaiset pitävät tärkeänä myös että ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa ja auttamisessa tehdään suomessa toimia me esitämme kuitenkin huolemme valtion ja kuntien jaetusta taakanjaosta sillä samalla kun valtio kustantaa kielteisen turvapaikan saaneiden kiireellisiä ja ja välttämättömiä sosiaalipalveluja se luo myös kannustimia ja vetovoimatekijöitä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille siten että heidän luvaton maassa oleskelunsa saattaa jatkua eivätkä he poistu maasta tämä on kestämätöntä ja suomen tulisikin tehdä sellaisia ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä joilla laittomasti maassa oleskelevat poistuisivat suomesta kielteisen turvapaikkapäätöksen saatuaan laittomasti maassa oleskelun ehkäisyyn ja hallintaan laaditussa toimenpidesuunnitelmassa vuonna kaksituhattakuusitoista todettiin että vuonna kaksituhattaviisitoista saapuneista turvapaikanhakijoista runsaat yksitoistatuhattakolmesataa on saanut kielteisen päätöksen oleskelulupahakemukseensa muutoksenhaun alaisena oli edelleen yli yhdeksäntuhattaneljäsataa hakemusta lisäksi vastaanottojärjestelmästä oli kadonnut noin kolmetuhattakahdeksansataa henkilöä näistä henkilöistä arveltiin että jopa kahdeksantuhatta viiva kymmenentuhatta jäädä oleskelemaan maassa laittomasti kustannusarviossa henkilöä ja vuorokautta kohden majoituksen kustannukseksi arvioidaan kolmekymmentäviisi euroa ruokakorvaukseksi seitsemän euroa vähän päälle ja lääkekorvauksiksi noin viisi euroa hätämajoitusta käyttäviä arvioidaan olevan henkilöä noin kolmen kuukauden ajan ruokakorvausta hakevia olisi noin tuhatviisisataa henkilöä noin puolen vuoden ajan ja muiden kustannusten perusteena on tuhat henkilöä puolen vuoden ajan ja arvioiden mukaan kuntien menot olisivat yhteensä noin viisi pilkku neljä miljoonaa euroa vuonna kaksituhattakahdeksantoista elikkä tämä on ylimääräinen momentti siellä valtion budjetissa arvoisa puhemies hallituksen budjetissa esitetyt resurssit sosiaalihuoltolain muuttamiseen ja kuntien kustannusten korvaamiseen laittomasti maassa oleskelevien kiireellisten ja välttämättömien sosiaalipalvelujen osalta saattavat olla kuitenkin alimitoitettuja sillä esimerkiksi kuntaliiton asiantuntijalausunnossa todetaan että kuntaliiton näkemyksen mukaan rahoituksen riittävyys edellä mainittuihin palveluihin tulee turvata tarvittaessa lisäbudjetilla

tämä tulisi esimerkiksi helsingin kaupungin lausunnon mukaan huomioida kustannusten korvaamisessa kansaneläkelaitos on myös esittänyt asiantuntijakuulemisessa että lisäkustannuksia voi tulla hallinnollisista kustannuksista sekä muun muassa tulkkaustilanteista perussuomalaiset ovat erittäin huolissaan kustannusten kasvusta ja siitä että hallituksen esitetään korvattavaksi sekä kiireelliset sosiaalipalvelut että välttämättömät sosiaalipalvelut ja meidän mielestämme lainsäädännössä tulisi avata erityisesti kiireellisyyden ja välttämättömän käsite sosiaalipalveluista puhuttaessa välttämättömistä sosiaalipalveluista puhuttaessa voi syntyä käsitys että kyseessä on tuki jota annetaan toistuvasti erityistä huolta on kannettava myös laittomasti maassa oleskelevien ja sosiaalipalveluiden piiriin hakeutuvien henkilöllisyyden identifioinnista sillä laittomasti maassa oleskelevien statusta ei kyetä välttämättä tarkistamaan ja he saattavat hakeutua palvelujen piiriin toistuvasti

kunnille tanskassa sen sijaan kansainvälistä suojelua hakeneen henkilön joka on saanut kielteisen päätöksen tulee lähteä maasta tanskan maahanmuuttovirasto vastaa ulkomaalaisen tukemisesta kunnes hän lähtee tai hänet karkotetaan tanskasta perussuomalaisten mielestä olisi tärkeää että ajantasaista tietoa siitä miten erilaisista sosiaalipalveluista ja niiden kustannusjaosta säädetään pohjoismaissa ja euroopassa olisi saatavilla ja ehkä sitä tulevaisuudessa myös tulee vielä muutamia seikkoja mitä olemme vastalauseessa esittäneet me esitämme että hallitus ryhtyy välittömästi toimiin rekisteröidäkseen kiireellisiin ja välttämättömiin sosiaalipalveluihin hakeutuvat laittomasti maassa oleskelevat henkilöt jotta heidän henkilöllisyytensä varmistetaan me esitämme myös että laittomasti maassa oleskelevien kiireellisten ja välttämättömien sosiaalipalvelujen kustannuksia seurataan erittäin tarkasti ja tämä on varmasti kaikkien tahtotila lisäksi me me toivomme myös etteivät lakimuutokset toimisi vetovoimatekijöinä laittomasti maassa oleskeleville vaan sen sijaan kannustaisivat laittomasti maassa oleskelevia poistumaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saatuaan ja sen jälkeen kun he ovat saaneet kiireelliset sekä välttämättömät sosiaalipalvelut ja sitten vielä tietysti toivomme että että saamme jonkunlaista tietoa siitä millä tavalla pohjoismaissa ja euroopassa tällaista vastaavanlaista lainsäädäntöä jo noudatetaan tai ollaan mahdollisesti säätämässä tulevaisuudessa eli perussuomalaiset ovat ovat esittäneet tästä vastalauseen me tulemme esittämään maanantaina myös tämän lakiesityksen hylkäystä

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan terveysvaliokunnan mietintö kuusitoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies tässä on kyseessä kansaneläkkeen ja muiden etuuksien vuoden kaksituhattakahdeksantoista indeksitarkistuksista ja tässä esityksessä siis kansaneläkeindeksi jäädytetään pysyvästä lainsäädännöstä poiketen vuoden kaksituhattaseitsemäntoista tasolle tämä koskisi kansaneläkkeitä takuueläkettä ja muita sellaisia etuuksia joita tarkistetaan tämän kansaneläkeindeksin perusteella tai jotka ovat muuten sidottuja kansaneläkkeen määrään tähän liittyy myös toimenpidealoite kaksikymmentäkahdeksan kautta kaksituhattaseitsemäntoista joka tässä yhteydessä myös käsiteltiin

tällä

indeksijäädytyksellä on pysyvä vaikutus etuuksien tasoon sekä saavutettavaan valtiontaloudelliseen säästöön

jäädytetty indeksi tulee olemaan myös vuoden kaksituhattayhdeksäntoista kansaneläkeindeksin laskennan pohjana tämä

indeksijäädytys koskee myös toimeentulotuen perusosaa valiokunnan mukaan on kuitenkin hyvä että hallitus esittää laissa säädettyä toimeentulotuen perusosaa korotettavaksi näin ollen perusosan korotus toteutuu tosiasiallisesti täysimääräisesti myös vuonna kaksituhattakahdeksantoista lisäksi hallitus on samanaikaisesti antanut erillisiä esityksiä joilla lievennetään tämän indeksijäädytyksen vaikutuksia eräissä etuuksissa sosiaali ja terveysvaliokunta kuitenkin yhtyy perustuslakivaliokunnan huomautukseen että samaan asiakokonaisuuteen liittyvät uudistukset pitäisi koota mieluummin yhteen hallituksen esitykseen tai voidaan arvioida näiden vaikutukset perusoikeuksiin liittyvinä liittyvinä asioina

kansaneläkeindeksin soveltamatta jättäminen vuosina kaksituhattaseitsemäntoista viiva saa useita eri etuuksia saaville henkilöille ja kotitalouksille aikaan kumuloituvia vaikutuksia näin ollen etuuksien rahamääriin vaikuttavien muutosten lisäksi merkityksellisiä ovat esimerkiksi asumismenojen lääkekorvausten asiakasmaksujen ja verotuksen muutokset osa peräkkäisinä vuosina tehdyistä indeksijäädytyksistä kohdistuu pahimmin tuen pitkäaikaisiin saajiin

joiden joiden tulotaso uhkaa jäädä jälkeen ja kulutusmahdollisuudet pienentyä muuhun väestöön ja hintakehitykseen nähden valiokunta hyväksyy tämän tästä kokonaisuudesta äänestettiin valiokunnan enemmistön mukaan indeksijäädytys hyväksytään mutta samalla pidetään sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuuden kannalta ongelmallisena jos syyperusteisen perusturvan taso harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen nähden jatkuvasti heikentyy

perustuslakivaliokunta myös huomauttaa ettei perustoimeentuloa turvaava järjestelmä voi muodostua viimesijaisesta turvasta ja pitää huolestuttavana etuudensaajien ohjautumista ohjautumista viimesijaiseksi tarkoitetun toimeentulotuen saajiksi valiokunnan käsittelyn yhteydessä tänne tehtiin myös tarkennuksia kun näitä eri pistelukuja ja laskentaperusteita saatiin ne tulivat vähän myöhemmin ennen kuin tämä esitys on annettu ne on korjattu tänne tämän mietinnön liitteen mukaisesti näin ollen sosiaali ja terveysvaliokunta esittää että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen sisältyvät yksi neljäs ja kuudennen lakiehdotuksen ja että eduskunta hyväksyy muutettuna tähän sisältyvät toinen ja kolmas sekä viidennen lakiehdotuksen ja että eduskunta hylkää samalla

kaksikymmentäkahdeksan kautta

arvoisa puhemies perussuomalaiset ovat jättäneet tähän hallituksen esitykseen vastalauseen me vastustamme indeksijäädytyksiä esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden kaksituhattakahdeksantoista indeksitarkistuksista tämän lain mukaisesti kansaneläkeindeksi jäädytettäisiin pysyvästä lainsäädännöstä poiketen vuoden kaksituhattaseitsemäntoista tasolle

näitä muita etuuksia ovat vammaisetuudet rintamalisä työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha työmarkkinatuki sekä lapsikorotus muutos koskisi myös kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien määräytymisperusteita sekä rahamääriä kuten lääkekorvausten vuotuisen omavastuun rajaa thln mukaan hallituksen esitys lisää pienituloisuutta etenkin yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden keskuudessa ja miksi näin on tämä on seurausta siitä että takuu ja kansaneläkkeen taso heikkenee mutta myös siitä että eläkkeiden verotus voimistuu eläketulovähennyksen pienenemisen myötä arvoisa puhemies lakiehdotukset ovat merkityksellisiä myös perustuslain yhdeksännentoista pykälän toisen momentin kannalta sen mukaan lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden sairauden työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella neljäkymmentäseitsemän kautta

tähän asiaan perussuomalaiset katsovat että lakiehdotukset lisäävät yhteiskunnallista eriarvoistumista yhtenä esimerkkinä on juurikin eläkeläisköyhyys eläkeläisten määrä kasvaa entisestään eivätkä pelkät nimelliset takuueläkkeen nostot riitä

asetetut velvoitteet huomioon ottaen ei ole mitenkään hyväksyttävissä näin ollen me esitämme että tämä lakiehdotus hylätään lisäksi esitämme maanantaina vielä vielä lausumaa että tulevaisuudessa hallitus huolehtii siitä että perustoimeentulon turvaan ei puututa olennaisesti mutta se sitten maanantaina

arvoisa puhemies vastalauseessa yksi jonka edustaja kiljunen kohta tulee tänne esittelemään on hyvin kerrottu se miksi tätä lakiesitystä ei voi hyväksyä tämäkin kansaneläkeindeksien jäädyttäminen on leikkaus ja hallitus leikkaa jälleen niiltä joilla on muutenkin vähiten leikkaus kohdistuu pienimpiin ensisijaisiin etuuksiin ja erityisesti se tulee lisäämään pienituloisuutta yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden keskuudessa lisäksi vaikutukset kumuloituvat eri etuuksien kautta ja myös ajallisesti muutokset kohdentuvat herkästi samoille henkilöille ja kotitalouksille ja erityisesti pitkään etuutta saaville pitkällä aikavälillä indeksileikkausten kumuloitumisessa uhkaa tulotason jääminen jälkeen pysyvästi useiden muiden leikkausten johdosta useampi suomalainen joutuu taloudelliseen ahdinkoon ja siirtyy toimeentulotuen asiakkaaksi hallituksen toistuvat indeksijäädytykset ja leikkaukset siirtävät pidemmällä aikavälillä sosiaaliturvan painopistettä viimesijaiseksi ja tilapäiseksi tarkoitetun toimeentulotuen suuntaan tämä on erittäin huolestuttavaa sillä tutkimuksissa on tullut esille että pitkäaikainen arjen toimeentuloa paikkaava riippuvuus tarveharkintaisesta toimeentulotuesta heikentää myös työnteon kannustimia ja sitoo ihmisiä köyhyysloukkuun jopa ylisukupolvisesti

tätä kehitystä on mahdotonta hyväksyä toivottavasti hallitus kunnioittaa perustuslakivaliokunnan esitystä siitä että indeksien jäädytysten vaikutuksia on seurattava tarkasti lopuksi arvoisa puhemies perustuslakivaliokunta on omassa lausunnossaan muistuttanut että euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on todennut eräiden suomen perusturvaetuuksien olevan riittämättömiä

arvoisa rouva puhemies hallitus esittää ensi vuodelle kansaneläkeindeksin jäädyttämistä pysyvästi lainsäädännöstä poiketen kuluvan vuoden tasolle jo aiemmin hallitus antoi etuuksien tason laskea poikkeuksellisesti indeksin painuttua miinukselle vuonna kaksituhattakuusitoista tälle vuodelle hallitus leikkasi kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia nolla pilkku kahdeksallakymmenelläviidellä prosentilla hallitus on myös lopettanut lapsilisän indeksisidonnaisuuden ja leikannut lapsilisää nyt siis hallitus jäädyttää indeksin kuluvan vuoden alennetulle tasolle tämä tarkoittaa leikkausta perusetuuksiin

varassa sinnittelevät kotitaloudet joutuvat yhä useammin turvautumaan myös pitkäaikaiseen toimeentulotukeen paitsi alhaisten perusturvaetuuksien myös korkeiden asumiskustannusten vuoksi hallituksen toistuvat indeksijäädytykset ja leikkaukset siirtävät pidemmällä aikavälillä sosiaaliturvan painopistettä viimesijaiseksi ja tilapäiseksi tarkoitetun toimeentulotuen suuntaan kehitystä vahvistaa asumistuen enimmäisasumismenojen indeksitarkistusten jäädyttäminen vuodesta kaksituhattaviisitoista pitkäaikainen arjen toimeentulon paikkaava riippuvuus

tarveharkintaisesta toimeentulotuesta heikentää myös työnteon kannustimia ja sitoo ihmisiä köyhyysloukkuun jopa yli sukupolvien hallituksen leikkaus kohdistuu pienimpiin ensisijaisiin etuuksiin hallituksen esitys lisää pienituloisuutta etenkin yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden keskuudessa tämä johtuu paitsi siitä että eläkkeen taso heikkenee myös siitä että eläkkeiden verotus voimistuu eläketulovähennyksen pienenemisen myötä indeksileikkaukset kumuloituvat paitsi eri etuuksien kautta myös ajallisesti muutokset kohdentuvat herkästi samoille henkilöille ja kotitalouksille sekä erityisesti pitkään tiettyjä etuuksia saaville lisäksi vaikutukset kumuloituvat myös elämäntilanteiden mukaan useita eri leikkauksia saavan henkilön osalta jo yksittäisenkin leikkauksen vaikutus kertaantuu koska indeksin alentaminen kohdistuu samanaikaisesti useampaan henkilön saamaan etuuteen pitkällä aikavälillä indeksileikkausten kumuloitumisessa uhkaa tulotason jääminen jälkeen ja kasvava riippuvuus toimeentulotuesta joillekin väestöryhmille valiokunnan kuulemat asiantuntijat asiantuntijat ovat toistuvasti kiinnittäneet huomiota leikkausten kasautumiseen ja toisaalta vaikutusarvioiden puutteeseen arvoisa puhemies me sosiaalidemokraatit sekä myös vasemmistoliitto emme voi hyväksyä hallituksen jatkuvia perusturvaleikkauksia jotka osuvat toistuvasti samoihin ihmisiin ja ajavat ihmisiä köyhyyteen ja viimesijaisen toimeentulotuen asiakkaiksi esitämme että kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien indeksitarkistukset tehdään pysyvän lainsäädännön mukaisesti siten että vuoden kaksituhattakuusitoista pisteluku on vuoden kaksituhattaviisitoista tasolla vuoden kaksituhattaseitsemäntoista indeksiin ei tehdä leikkauksia vaan elinkustannusindeksin mukainen nolla pilkku neljänkymmenenyhdeksän prosentin korotus ja ensi vuoden korotus olisi olisi indeksin mukainen noin nolla pilkku yhdeksänkymmentäkolme prosenttia näin laskettuna vuoden kaksituhattakahdeksantoista pisteluku olisi tuhatkuusisataakuusikymmentä arvoisa puhemies me sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliitto edellä mainitun perusteella ehdotamme että ensimmäinen lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisesti mukaisesti paitsi ensimmäinen pykälä

toinen viiva kuudes kuudes lakiehdotus tultaisiin hylkäämään
rouva puhemies kansaneläkeindeksiä jäädytettiin vuoden kaksituhattakuusitoista tasolle jo vuosi sitten nyt tällä esityksellä jäädytystä jatketaan lisäksi vuoden kaksituhattaseitsemäntoista talousarviossa kansaneläkeindeksiä alennettiin pysyvästi nolla pilkku kahdeksallakymmenelläviidellä prosentilla hallituksen esityksen mukainen muutos koskee laajasti suomalaisia pienituloisia näin hallitus jatkaa köyhien aseman heikentämistä on aivan kohtuutonta että indeksisäästöillä kuritetaan erityisesti lapsiperheitä työttömiä eläkkeensaajia opiskelijoita vammaisia asevelvollisuuden suorittajia sekä sairaita suomalaisia sillä muutoshan koskee myös

tehdyt leikkaukset peruttaisiin kokonaan olemme esittäneet vaihtoehtobudjetissamme yhteensä kuudensadanneljänkymmenen miljoonan euron panostusta köyhyyden torjuntaan tästä kaksisataaviisikymmentäkahdeksan miljoonaa kohdennettaisiin juuri näiden kansaneläkeindeksileikkausten perumiseen

on syytä syytä käydä aina välillä muistuttamassa siitäkin se että sopeuttamistoimia tehtäessä hallitus on valmis jäädyttämään indeksin kansaneläkkeiden kohdalla on varsinaisen kylmä päätös ja jälleen kerran tämä päätös on tehty kaiken lisäksi ilman vaikutusarviointeja niin kuin tämän hallituskauden aikana on ollut tapana tehdä monen monen lakiesityksen kohdalla mihin tämä hallituksen esitys kohdistuu taas kerran kaikkein pienimpiin ensisijaisiin etuuksiin pitää muistaa että niin kansaneläkkeen taso kuin myös takuueläkkeen taso heikkenevät myös siitä syystä että eläkkeiden verotus voimistuu eläkevähennyksen pienenemisen myötä mitä itse ajattelen kun suomi täyttää tänä vuonna sata vuotta koen tavattoman nöyryyttäväksi sen että sata vuotiaan suomen rakentajat joutuvat turvautumaan jopa pitkäaikaiseen toimeentulotukeen selviytyäkseen arjen laskuista ja asumisen kustannuksista kun me edustajat kierrämme tuolla kenttää eri tilaisuuksissa vaalien alla ja vaalien välillä me helposti puhumme eläkeläisköyhyydestä ja pienituloisista vanhuksista ikäihmisistä ääni väristen mutta milloin me pystyisimme aidosti huomioimaan päätöksiä tehtäessä täällä salissa varsinkin ne ihmiset keillä on se valta ja vastuu ja eurot että näitä leikkauksia ja sopeuttamistoimia ei tämän väestöryhmän kohdalle enää osuisi
arvoisa puhemies näin perustuslakivaliokunnan jäsenenä olen tietysti tyytyväinen ja kuuntelen hyvinkin tarkasti tätä keskustelua ja sitä mitä mietintövaliokunnan edustajat puhuvat haluaisin kiinnittää oikeastaan kolmeen asiaan huomiota ensimmäinen koskee oikeastaan samaa asiaa mihin kiinnitimme huomiota jo massiivisen sosiaali ja terveysuudistuksen ja maakuntauudistuksen kohdalla eli hallituksen tulee jatkossakin kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen että otetaan huomioon kokonaisuus ja tuodaan meille perustuslakivaliokuntaan ja eduskuntaan vain ja ainoastaan kokonaisuuksia tähän liittyy toki se että pitää pystyä puhumaan esitysten tosiasiallisista vaikutuksista ja siitä mitkä ovat ne tosiasialliset kumulatiiviset vaikutukset kuulemisten aikana perustuslakivaliokunnassa saimme selkoa siitä että muun muassa thl on käynnistämässä tähän liittyvät selvitykset ja se on hyvä asia mutta tämäkin olisi meille voitu kertoa aikaisemmin ja puhua siitä jo oikeilla nimillä toinen kokonaisuus johonka haluan kiinnittää huomiota liittyy päätösten seurantaan esimerkiksi tässä aihekokonaisuudessa erilaisten asiakasmaksujen muodossa kuinka hallitus seuraa päätöksen vaikutuksia ja tekee vaikuttavuusarviointeja ja viimeisenä arvoisa puhemies tämä eu tason euroopan sosiaalinen peruskirja kuinka suomi noudattaa euroopan sosiaalisen peruskirjan kahdestoista artiklaa ja sopimuksen artiklassa puhuttuja asioita se että suomi ei ole tässä asiassa mallioppilas on tosiasia

puhemies yhdyn tuohon edustaja skinnarin puheenvuoroon joka oli joka oli todella hyvä kokonaisuus tulisi aina viedä sellaisenaan jotta pev pystyisi sen hyvin käsittelemään ja varsinkin nämä esitysten todelliset vaikutukset täällä tehdään ja ja menee eteenpäin olisi tullut tehdä vaikutusten arviointia tai edes antaa selkeitä lukuja mitä nämä nämä leikkaukset tarkoittavat kyllä perussuomalaiset pitävät indeksien jäädytystä kohtuuttomana ja todellakin se osuu kipeimmin esimerkiksi juurikin yli kuusikymmentäviisi vuotiaisiin se ei riitä ollenkaan että sanotaan että esitys esitys lisää pienituloisuutta

vielä täytyy muistaa mainita se miksi näin on eläkkeiden verotus voimistuu entisestään eläketulovähennyksen pienenemisen myötä ja tämä on omiaan vielä lisäämään sitä eläkeläisen tuskaa tuntuu todella pahalle kun tuolla kiertää toreilla ja turuilla ja ihan riippumatta siitä minne päin suomea menee aina siellä vastaan tulee ikääntyneitä ihmisiä ja eläkeläisiä jotka kertovat siitä ja huolestaan siellä ihan oikeasti mietitään että ostanko minä ruokaa vai haenko minä ne lääkkeet ja vielä uusi ilmiö jonka olen kohdannut lukuisia lukuisia kertoja on se että yhä useampi eläkeläinen tukee vielä pienistä rahoistaan esimerkiksi omia lapsiaan tai jotakuta läheistään ja ja siinä on sitten myös vaarana se että se eläkeläinen itse velkaantuu hyvä sydän on ja halutaan auttaa mutta kyllä tänä vuonna kun suomi täyttää sata tuntuu välillä siltä

arvoisa puhemies jatkan vielä tästä perustuslakivaliokunnan sinänsä hyvästä lausunnosta ja oikeastaan sen viimeisestä kappaleesta kappaleesta jossa toteamme perustuslakivaliokunta suhtautuu erittäin vakavasti sosiaalisen peruskirjan valvontakäytännössä esitettyihin huomioihin ja katsoo että valtioneuvoston olisi syytä ryhtyä pikaisesti tarvittaviin toimenpiteisiin niiden johdosta tämä ei siis ole minun kantani sdpn kansanedustajana vaan tämä on perustuslakivaliokunnan kanta perustuslakivaliokunnan lausunnossa toivottavasti hallitus nyt hallitus nyt kuuntelee ja katsoo mitä me olemme lausuneet ja ryhtyy aidosti tähän liittyviin toimenpiteisiin

tässä esityksessä esitetään muutettavaksi sairausvakuutuslakia kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia sekä maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annettua

että molemmille vanhemmille voidaan maksaa yhtä aikaa erityishoitorahaa lapsen kotona tapahtuvan saattohoidon ajalta valiokunta pitää näitä esityksiä perusteltuina samoin kuin sitä että yrittäjän sairausvakuutuslain mukaista omavastuuaikaa lyhennetään sairastumispäivään tämä muutos koskee yrittäjäeläkelain mukaista yrittäjää yrittäjää joka rahoittaa myös itse tämän vakuutusmaksuillaan samoin sitten tässä on esitys jossa kahdessa tai useammassa työssä olevan henkilön työkyvyttömyys voi kohdistua vain johonkin työhön ja hän saattaa jatkaa muissa töissään kuten ennen työkyvyttömyyttä näin ollen näissä tapauksissa tämän esityksen mukaan sairauspäivärahan määräytymisperustetta muutetaan niin että päivärahan perusteeksi otetaan vain työkyvyttömyydestä aiheutuva ansionmenetys tätä valiokunta pitää myös perusteltuna valiokunta on yksimielinen näistä esityksistä ja esittää että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen

sisältyvän toisen lakiehdotuksen ja muutettuina ensimmäinen ja kolmannen lakiehdotuksen

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on hyvä ja ansaitsee kiitosta perussuomalaisetkin ovat tämän takana hyvin vahvasti ei yksikään puhe eikä teko eikä sana liittyen saattohoitoon ole ollut turha täällä eduskunnassa ei viime kaudella eikä tällä kaudella siitä on tullut osa myös meidän lakejamme lainsäädäntöä ja ja asiasta puhutaan puhutaan hyvin usein eduskunnassa se on hieno asia ja se näkyy myös täällä lain sisällä hallitus esittää että molemmille vanhemmille voidaan maksaa yhtä aikaa erityishoitorahaa lapsen kotona tapahtuvan saattohoidon ajalta tämä ehdotus poikkeaa pääsäännöstä jonka mukaan erityishoitorahaa ei makseta molemmille vanhemmille yhtä aikaa lapsen kotihoidon ajalta valiokunta pitää tätä ehdotusta myönteisenä erittäin myönteisenä ja toteaa että muutoksella voidaan nykyistä paremmin ottaa huomioon lapsen ja perheen tilanne sekä mahdollistaa molempien vanhempien läsnäolo ja hoitoon osallistuminen hyvin vaikeassa tilanteessa tämä esitys on on hyvä ja siinä on mukana juuri sitä sydäntä mitä edelliseen esitykseenkin kaipasin mutta tämä on hyvä ja ja toivottavasti auttaa niissä tilanteissa kun on vakavia vakavia ja murheellisia tilanteita perheissä

arvoisa rouva puhemies näihin edellä mainittuihin puheisiin on helppo yhtyä tässä esityksessä vähimmäismääräistä sairauspäivärahaa korotetaan ja se nousee kuuteensataankuuteentoista euroon kuukaudessa se on positiivinen asia mutta se minkä takia pyysin tämän puheenvuoron on nimenomaan tämä että nyt mahdollistetaan molemmille vanhemmille yhtä aikaa kotona oleminen koska koska nyt tässä yhteydessä hallitus on päättänyt että että se maksaa erityishoitorahaa lapsille kotona tapahtuvan saattohoidon ajalta tämä poikkeaa tästä yleissäännöksestä joka joka on tällä hetkellä voimassa ja sitä kautta tämä tukee perheen hyvinvointia siinä vaikeassa elämäntilanteessa ja jaksamista siinä vaikeassa elämäntilanteessa jossa ollaan kun on kyse lapsen saattohoidosta kolmas myönteinen asia joka tässä myös

on on tämä yrittäjän sairausvakuutuslain mukainen omavastuuaika sitä lyhennetään sairastumispäivään tämä on siinäkin mielessä tärkeä että yrittäjät hyvin herkästi ovat töissä sairainakin ja silloin tämä saattaa aiheuttaa sen että sairaus pitkittyy ja ja tämmöinen yleiskunto sitten on todella koetuksella tästä syystä on hyvä että nyt myös yrittäjän sosiaaliturvaa parannetaan

arvoisa rouva puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi takuueläkkeestä annettua lakia vammaisetuuksista annettua lakia sekä kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua

korotettaisiin vuoden kaksituhattakahdeksantoista alusta niin että se säilyy takuueläkkeen tasoisena tähän liittyy myös neljä lakialoitetta jotka käsiteltiin tässä yhteydessä valiokunta pitää myönteisenä takuueläkkeen nostoa viisitoista pilkku nolla yksi eurolla ensi vuoden alusta se lisää valtion menoja kahdeksantoista pilkku kahdeksan miljoonaa tämä ehdotettu nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan osatyökykyisen kuntoutusrahan nostaminen takuueläkettä vastaavasti on myös valiokunnan näkemyksen mukaan tarpeellista koska näin voidaan kannustaa osatyökykyisiä hakeutumaan kuntoutukseen työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutumisen sijaan sosiaali ja terveysvaliokunta esittää että eduskunta hyväksyy muuttamattomana tähän esitykseen sisältyvät ensimmäinen ja toisen lakiehdotuksen ja että hyväksytään muutettuna tähän

ja samalla että nämä neljä aloitetta hylätään tähän on jätetty neljä vastalausetta

arvoisa puhemies puhumme nyt takuueläkkeestä tämän esityksen mukaan takuueläkkeen määrää samoin kuin eläkettä saavan hoitotuen perusosaa korotettaisiin kuntoutuksen toteutumisen turvaamiseksi nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan korotettaisiin vuoden kaksituhattakahdeksantoista alusta siten että se säilyisi takuueläkkeen tasoisena perussuomalaisten valiokuntaryhmä katsoo että esityksessä on hyvää se on selvä signaali että takuueläkettä tulee korottaa pidämme hyvänä sitä että takuueläkkeen korotus parantaisi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien eläkeläisten tilannetta se on hyvä että hallituksella on myös tällainen ajatusmaailma ollut myös se on hyvä että esitys tukisi kuntoutustarpeessa olevien nuorten ja työelämään kiinnittymättömien aikuisten hakeutumista koulutukseen ja muuhun ammatilliseen kuntoutukseen mikä parantaa heidän mahdollisuuksiaan työllistyä avoimille työmarkkinoille mutta perussuomalaiset pitävät näitä korotuksia kuitenkin riittämättöminä me olemme tehneet vastalauseen numerolla tähän esitykseen ja olemme varjobudjetissamme kohdentaneet enemmän takuueläkkeen korotukseen me pidämme korotuksia riittämättöminä sillä takuueläkkeen nosto vaikuttaa lisäksi esimerkiksi asumistukeen tämä yhdessä elinkustannusten nousun kanssa merkitsee edelleen tilannetta jossa kaikkein pienituloisimmat ja kuntoutuksen tarpeessa olevat jäävät vaille riittävää hyvinvointia me lisäämme tätä takuueläkkeen nostoa hieman kaksikymmentä euroa lisää me sinne laitamme ja silloin se olisi kuusisataaneljäkymmentäneljä euroa kuukaudessa samoin eläkettä saavan hoitotukeen laitamme pienen korotuksen lisää se olisi kuusikymmentäyksi pilkku seitsemänkymmentäkahdeksan euroa myös ammatillisessa kuntoutuksessa olevan ja nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärää haluamme entisestään nostaa se olisi kolmekymmentäkolme pilkku kahdeksankymmentäyksi euroa

riittävästi ja mikä on riittävästi mutta mutta tärkeintä on se että on selkeä signaali että että meillä on paljon pienituloisia jotka tarvitsevat tukea ja apua arjessaan ja sitä me perussuomalaiset haluamme antaa ja se on myös varjobudjetissa sen takia me tämän vastalauseen jätämme ja vielä lisää sitä takuu eläkettä korotamme

arvoisa rouva puhemies esittelen sosiaalidemokraattien ja vihreiden

haluamme nostaa sitä enemmän tämän lisäksi kuntoutuksen toteutumisen turvaamiseksi esitämme myös nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärää korotettavaksi niin että se säilyisi takuueläkkeen tasoisena

riitä turvaamaan toimeentuloa vaan arjen toimeentuloa on paikattava esimerkiksi asumistuella sekä pitkäaikaisellakin toimeentulotuella muun muassa kansaneläkeindeksin jäädytykset ja leikkaukset palvelumaksujen merkittävät korotukset lääkekorvausten omavastuiden nostot energiaverojen ja muiden asumiseen liittyvien maksujen nosto sekä kelan matkakorvausten nostaminen ovat kiristäneet täysin kohtuuttomasti jo ennestään heikommin pärjäävien eläkkeensaajien taloudellista asemaa samalla on myös monia julkisia palveluita heikennetty tekemiään heikennyksiä hallitus on korjaillut tekemällä takuueläkkeeseen kahdenkymmenenkolmen euron korotuksen vuonna kaksituhattakuusitoista ja korotuksen vuonna kaksituhattakahdeksantoista nämä lisäykset ovat sinänsä tärkeitä ja hyviä mutta yhdessä indeksijäädytyksen ynnä muiden kanssa ne tarkoittavat vain kymmenen euron lisäystä takuueläkkeen ostovoimaan vuonna kaksituhattayhdeksäntoista takuueläkkeen saajina on satatuhatta eläkeläistä joista vanhuuseläkkeellä on noin pienituloisten takuueläkeläisten määrä on moninkertainen vuonna kaksituhattakuusitoista mediaanieläke oli oli tuhatneljäsataaviisi euroa kuukaudessa viisikymmentäneljä pilkku yhdeksän prosenttia eläkkeensaajista eli lähes kahdeksansataatuhatta henkilöä sai eläketuloa alle tuhatneljäsataayhdeksänkymmentäyhdeksän euroa kuukaudessa alle tuhannen euron kuukausieläkettä sai kaksikymmentäkolme pilkku kolme prosenttia kaikista omaa eläkettä saavista eläkkeensaajistamme kansaneläkeindeksin jäädytysten vuoksi täyden kansaneläkkeen määrä on vaalikauden lopulla lähes kaksikymmentä euroa kuukaudessa pienempi kuin sen pitäisi olla normaalin indeksilainsäädännön mukaisesti eläkeläisten pienituloisuus on vakava ongelma johon hallituksen tulisi puuttua kiireellisesti on hyvä että takuueläkkeeseen esitetään nyt korotusta katsomme kuitenkin että eläkeläisten pienituloisuutta tulee tarkastella laajemmin ja toimeentuloa tulee arvioida kokonaisuutena yksittäiset pienet korotukset eivät riitä kun toisaalta tehdään samoihin etuuksiin ja samoihin ihmisiin kohdistuen merkittäviä leikkauksia olemme esittäneet vaihtoehtobudjetissamme toimenpideohjelmaa jossa esitetään aidosti vaikuttavia toimia pienituloisten eläkeläisten arjen parantamiseksi olemme muun muassa esittäneet kansaneläkkeen parannusta niin että alle tuhatneljäsataa euroa kuukaudessa saavien toimeentulo paranee kolmellakymmenellä eurolla kuukaudessa ja eläketulovähennystä korotetaan vastalauseenamme valiokunnan mietintöön esitämme että takuueläkettä korotetaan yhteensä kolmellakymmenellä eurolla kuukaudessa mikä tarkoittaa viidentoista euron lisäystä hallituksen esitykseen sama korotus koskee ammatillisessa kuntoutuksessa olevan ja nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärää arvoisa puhemies edellä

ehdotamme että lakiehdotukset hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisesti paitsi ensimmäisen lakiehdotuksen kahdeksas pykälä ja kolmannen lakiehdotuksen kolmaskymmenesviides pykälä muutetaan seuraavasti ensimmäinen laki kahdeksas pykälä takuueläkkeen määrä täysimääräinen takuueläke on kuusisataakolmekymmentäyhdeksän pilkku kaksikymmentäneljä kaksikymmentäneljä euroa kuukaudessa kolmas lakiehdotus kolmaskymmenesviides pykälä

ammatillisen

kuntoutusrahan vähimmäismäärä on kaksikymmentäyhdeksän pilkku kolmekymmentäseitsemän euroa arkipäivältä

rouva puhemies vihreillä on siis tähän hallituksen esitykseen yhteinen pykälämuutosvastalause sosiaalidemokraattien kanssa jonka edustaja kiljunen juuri esitteli tulemme yhtymään myös vasemmistoliiton kanssa osittain yhteiseen pykälämuutosvastalauseeseen pääviestimme vihreästä eduskuntaryhmästä siis on kuitenkin se että takuueläkkeiden korotus on esityksenä toki kannatettava mutta meidän mielestämme tässä tässä esitetyllä tavalla riittämätön on todettava että vihreiden omassa vaihtoehtobudjetissa ei ollut omaa korotusesitystä takuueläkkeeseen me esitimme jo tänään mainittua kuudensadanneljänkymmenen miljoonan euron köyhyydentorjuntapakettia jonka osana siis oli kaikkien kansaneläkeindeksileikkausten peruminen ja sen lisäksi kunnallisveron keventäminen joka hyödyttäisi kaikkia pienituloisia myös eläkeläisiä tämän esityksen hyvä puoli on se että pienikin korotus ellei se meidän esittämämme suurempi toteudu hyödyttää kaikkiaan noin sataatuhatta eläkkeensaajaa korotuksella tuetaan lisäksi niitä eläkeläisiä joiden toimintakyky on sairauden vian tai vamman vuoksi heikentynyt ja heillä on näin paremmat mahdollisuudet hankkia palveluita

puhemies eläkeläisköyhyys on vakava ja valitettavasti koko ajan kasvava ja syvenevä ongelma sata vuotiaassa suomessa on surullista että ikäihmiset joutuvat valitsemaan ruoan ja lääkkeiden väliltä ikäihmisiä on selvitysten mukaan yhä useammin myös leipäjonoissa olen monelle pienituloiselle eläkeläiselle joutunut itsekin muistuttamaan että heillä on oikeus toimeentulotukeen jos rahat eivät riitä perustoimeentuloon mutta he sanovat että mieluummin tinkivät ruoasta kuin menevät sosiaalitoimistoon arvoisa puhemies takuueläkkeen korotus on askel oikeaan suuntaan mutta valitettavasti monet muut hallituksen eläkeläisiin kohdistuvat säästöt syövät tämän korotuksen hyötyjä eläkeläisten elämässä myös palveluilla on tärkeä rooli palvelujen kallistuminen on johtanut siihen ettei pienituloisilla ole enää varaa tarvitsemiinsa palveluihin etenkin jos he eivät sitten halua mennä sinne sosiaalitoimistoon hakemaan toimeentulotukea toisaalta hallitus on leikannut rahoitusta myös vanhuspalveluista ja tämä on tarkoittanut palveluiden laadunkin heikentymistä köyhien eläkeläisten tilanne heikkenee siis monella tavoin ja monesta eri suunnasta

pyysin puheenvuoron tähän takuu eläkkeen nostoa koskevaan lakiesitykseen sillä halusin muistuttaa mistä tämä koko takuueläke on syntynyt sen päätöksen teki keskusta puoluekokouksessaan ja se tuotiin hallitusohjelmaan vanhasen ollessa puheenjohtaja ja sitten myös pääministeri tässä esityksessä nostetaan takuueläkettä jälleen viisitoista euroa kuukaudessa jo toista kertaa tällä hallituskaudella ja täytyy sanoa että onhan se hieno saavutus että meillä on nyt kuitenkin minimieläke jonka taso on ensi vuonna seitsemänsataaseitsemänkymmentäviisi pilkku kaksikymmentäseitsemän euroa kuukaudessa ilman keskustaa tätä ei olisi yhtään kertaa viime hallituskaudella kun sdp ja ja vihreät olivat hallituksessa ei nostettu tätä takuueläkettä kaikista pienituloisimpien eläkettä kun meillä käydään eriarvoisuuskeskustelua kiinnitän huomiota siihen että olette kuitenkin hyvillänne siitä että tätä nostetaan ja toivoisin että jos hallituksessa jossain muussa vaiheessa on muitakin puolueita tämä takuueläke kulkisi mukana meidän päätöksenteossamme sillä se jos mikä vähentää eriarvoisuutta on hyvä että tässä samassa yhteydessä myös eläkettä saavan hoitotuen perusosaan tulee korotus itse asiassa kun eriarvoisuudesta puhutaan hienoa on että edellisen lakiesityksen vähimmäispäivärahat myöskin nousevat näissä kaikissa on kyse siitä että kaikista pienituloisimpia muistetaan samoin kuin muistetaan myös sitä yrittäjää joka ei ole voinut olla

edustaja kalmarille sen verran että että aika monessa puheenvuorossa on täällä sanottu opposition puoleltakin että hyvä että takuueläkettä nostetaan se on aivan oikea päätös mutta kokonaisuutena kuitenkin eläkeläisköyhyys hallituksen leikkausten johdosta kasvaa ja syvenee ja ei tämä takuueläkkeen korotus auta köyhien eläkeläisten tilanne on entistä huonompi tämän hallituksen päätösten jälkeen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö kymmenen nyt päätetään sisällöstä siirrytään yleiskeskusteluun

arvoisa rouva puhemies

kalastonhoitomaksukertymä on jäänyt noin kaksi miljoonaa euroa kalastuslain uudistuksen yhteydessä arvioitua pienemmäksi ja viimeisten viidentoista vuoden aikana vuosikohtaisten maksujen määrä on pudonnut kolmanneksen asiantuntijakuulemisessa saimme selville että kun kalatalouden toiminta rahoitetaan pääosin kalatalouden sisältä tähän toimintaan ei riitä riittävästi rahaa vaan kertymä on ollut aleneva kuten tuossa jo äsken kerroin

yksi merkittävä syy siihen on on se että maksukertymä vähenee noin kaksisataatuhatta euroa jo siitä syystä että että ihmisiä kalastajia siirtyy eläkkeelle täytettyään kuusikymmentäviisi vuotta eläkeläisen ei tarvitse kalastonhoitomaksua maksaa eli edellinen hallitus päätti että esimerkiksi varapuhemies pekkarinen ei ansaitse niin paljon että hänellä olisi varaa maksaa kalastonhoitomaksua sen sijaan työtön sen kyllä maksaa

valiokunta kiinnittikin huomiota siihen että pitkällä jänteellä tähän asiaan tulisi löytää jonkunlainen muuntyyppinen ratkaisu laajennettua maksunmaksajapohjaa tähän liittyy tietysti myöskin se että että saamme ihmiset innostumaan lain noudattamisesta ja ja pystymme lisäämään valvontaa niin että kiinni jäämisen riski on todellinen toivoisin myöskin että että rangaistukset olisivat sellaisia että se kiinni jäämisen riski pelottaa

valiokunta kävi läpi tätä kalastuksenhoitomaksun käyttöä sitähän käytetään kahdeksannenkymmenennentoisen pykälän mukaan kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelusta ja toimeenpanosta ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kalastuksen valvonnasta aiheutuviin kustannuksiin kalatalousalueiden toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin kalatalousalan neuvontapalvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämiseen sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä maksettaviin korvauksiin vesialueen omistajille sekä valtiolle ja metsähallitukselle kalastuksenhoitomaksun kannosta aiheutuvien menojen maksamiseen kun kävimme tätä asiaa läpi ja huomasimme että että tämä kertymä aivan oikein oli ohjattu sinne omistajakorvauksiin missä se varsinainen kalastonhoitotyö tehdään niin kuitenkin totesimme että että näitten luettelemieni kohtien yksi viiva kolme elikkä muun muassa neuvontaan kalatalousalueitten toimintaan ja ja valvonnasta ja suunnittelusta sekä toimeenpanosta aiheutuviin kustannuksiin olisi hyvä ohjata lisäksi vähän rahaa teimme tänne perusteluteksteihin tämmöisen ohjausehdotuksen että että kolmekymmentä prosenttia tulisi näihin kohtiin yhden viiva myöskin ohjata tähän valiokunnan päätösehdotukseen sisältyy myös vastalause täytyy todeta että että vastalauseessa ei olla halukkaita nostamaan tätä maksua jolloin ei sitten voida kohdentaa myöskään esimerkiksi neuvontaan tai valvontaan tai tämäntyyppisiin asioihin lisärahoitusta

arvoisa rouva puhemies

vuosikohtaisten maksujen määrä on viimeisen viidentoista vuoden aikana pudonnut kolmanneksen eli noin satatuhatta kappaletta tämän esityksen jälkeen tunnolliset kalastuksenhoitomaksunsa aina maksavat kalastajat maksavat harrastuksestaan enemmän jatkossa rahaa arvioidaan kertyvän kymmenen pilkku yksi miljoonaa euroa mikä on yksi pilkku neljä miljoonaa euroa enemmän kuin voimassa olevan lain mukaisesti laskettu määrärahaesitys tämä korotus toteutuu siis silloin mikäli nämä tunnolliset kalamiehet maksavat edelleen kalastonhoitomaksunsa ja kyllähän he maksavat koska ovat niin aina tehneet valvonnan ja riittävien sanktioiden merkitystä ei voi kalastuksessakaan liikaa korostaa mikäli ei ole valvontaa ja sanktiot rikkeistä eivät ole asianmukaisia se vähentää kiinnostusta maksaa lupa tämä kalastonhoitomaksun korotus ei kuitenkaan turvaa maksukertymää pitkällä aikavälillä tässä kierretään kuin kissa kuumaa puuroa asian todellista ongelmaa eli harrastuksesta maksavien lisäämistä kaikki harrastukset maksavat niin myös kalastus keilailu teatterissa käynti ynnä muut ymmärrän kyllä hyvin että tietyt puolueet ja kansanedustajat eivät yli kuusikymmentäneljä vuotiaita kalastuksenhoitomaksun piiriin koska puolueista on tullut tiukat ohjeet asian suhteen ja pelätään pelätään äänestäjien kostoa tällä kalastuksenhoitomaksun määrällä saa ostettua hakaniemen torilta lähes kaksi kiloa siikaa fileinä sama kalamäärä on varsin helppo saada järvestä minkä jälkeen kaikki muu kala onkin sitten lähes ilmaista meillä on eliniänodote entistä korkeampi kun olen kiertänyt vuosikymmeniä paljon erilaisissa kalastuskilpailuissa niin sielläkin voi todeta että yli kuusikymmentä vuotta täyttäneiden osuus kalastajakunnasta kasvaa koko ajan nuoria ei kisoissa enää sama trendi on näkyvissä verkkokalastuksessa verkkokalastajissa ei juurikaan alle neljäkymmentä vuotiaita enää ole joten sekin harrastus on hiipumassa tiettyjen puolueiden kansanedustajien riemuksi vesialueiden omistusrakenteen pirstaleisuus vaikeuttaa tällä hetkellä kalastuksen valvontaa ja osakaskuntien toimintamahdollisuuksia vaikuttaen näin ollen välillisesti myös kalastonhoitomaksukertymään osakaskuntien yhdistämisellä olisi mahdollista parantaa osakaskuntien aktiivisen toiminnan edellytyksiä ja näin ollen tehostaa myös kalakantojen hoitoa sekä helpottaa ja lisätä kalastuksen valvontaa ja myötä myös kalastuksenhoitomaksukertymää mielestäni nämä osakaskuntien yhdistymiset täytyy kuitenkin hoitaa vapaaehtoisuuden pohjalta ei pakolla arvoisa puhemies tämä kalastonhoitomaksun korotus on tehtävä koska emme saa laissa määriteltyjä tehtäviä tehtyä emmekä kaikkia aikuisia kalastuksen harrastajia maksun piiriin

arvoisa

on tietysti tällä hallituskaudella esillä ollut monella tavalla ja ehkä vaikeimmalla tavalla meillä perustuslakivaliokunnassa teno sopimuksen muodossa siksi se mitä nyt sanon kalastuslaista on hyvin paljon yksinkertaisempaa ja helpompaa ja kysymys on poliittisista valinnoista vaikka hallituksen esitystä perustellaan kalastuslain edellyttämien tehtävien rahoituksen turvaamisella on käytännössä kyse keskustapuolueen vesienomistajasiiven masinoimasta hinnankorotuksesta omistajakorvauksien nostamiseksi edellisen kalastuslain mukaiselle tasolle edellisen kalastuslain aikana maksettiin omistajakorvauksia myös onginnasta ja pilkinnästä mutta tämä poistui lakiuudistuksen yhteydessä maa ja metsätalousvaliokunta on itsekin todennut asiasta seuraavaa valiokunta pitää asianmukaisena ratkaisuna sitä että jokamiehenoikeuksiin rinnastettavien onginnan ja pilkinnän kalastusrasitusta ei enää jatkossa

valtion talousarvioesityksessä kerrotaan hinnankorotuksesta odotetun yhden pilkku neljän miljoonan euron lisärahan kohdentuvan kalavesien hoidon vahvistamiseen nielaisivat kokoomus ja siniset syötin sellaisenaan talousarvioesityksestä käy kuitenkin ilmi että lisäraha menisi täysin sataprosenttisesti omistajakorvauksiin arvoisa puhemies omistajakorvauksia maksetaan korvauksena yleiskalastusoikeuksiin kuuluvan viehekalastuksen aiheuttamasta kalastusrasituksesta sen kasvusta ei ole näyttöä joten perusteita omistajakorvauksen lisäämiselle vesienomistajille maksettavat korvaukset eivät myöskään ole korvamerkittyjä vaan omistajat voivat käyttää rahat miten haluavat tässä kohtaa voi voi myös kysyä mihin katosi huoli kalakantojen hoidon turvaamisesta tässä on suora lainaus lainaus arvoisa puhemies lakiesityksen omalta nettisivulta yhteenvetona lausunnoista voidaan todeta että lähes kaikki lausunnonantajat joko vastustivat esitystä kalastonhoitomaksun hinnan korottamisesta tai ainakin pitivät ensisijaisena keinona maksajapohjan laajentamista tällä viittaan samalla yli kuusikymmentäneljä vuotiaiden maksuvapauden poistoon jota muun muassa sosiaalidemokraatit ja muun muassa suomen vapaa ajankalastajat ovat tuoneet esille arvoisa puhemies mitä tulee maksajapohjan laajentamiseen lakiuudistuksen yhteydessä on tuoreeltaan todettu että yli kuusikymmentäneljä vuotiaiden maksuvapaus on yhteiskunnalle erittäin halpa kannustin senioriväestön ulkoilun ja liikkumisen ylläpitämiseksi sen ennalta ehkäisevät sosiaaliset ja terveydelliset hyvinvointivaikutukset ovat mittaamattoman suuret lisäksi ikäihmiset pitkälti huolehtivat kalastusharrastusperinteen jatkamisesta uusille sukupolville voisikin kysyä koska koska hallitus ymmärtää sen tosiasian että kalastus hyvinvointi ja terveys luonto liikunta eivät ole vain maa ja metsätalousministeriön asioita vaan koko valtioneuvoston asioita

arvoisa puhemies kalatalouden rahoittamisen turvaaminen edellyttääkin riittävää eteenpäin katsomista meidän täytyy panostaa toimiin joilla täysi täysi ikäistyviä nuoria sekä maksuikäisiä aikuisia saadaan lisää kalastusharrastuksen pariin kuulostaa siltä että maa ja metsätalousvaliokunta on kantaansa muodostaessaan sivuuttanut lausuntokierroksen palautteen valiokuntamietinnön mukaan hinnankorotuksesta odotetusta lisäkertymästä ohjattaisiin omistajakorvauksiin seitsemänkymmentä prosenttia ja loput kolmekymmentä prosenttia kalastuslain muihin käyttökohteisiin perusteita tälle jakosuhteelle ei ole lopuksi arvoisa puhemies vetoan kokoomukseen ja sinisiin että vielä on mahdollisuus vetäytyä tästä lakiesityksestä joka on keskustan yksipuolinen vedätys lisärahan saamiseksi kalavesien omistajille vailla korvamerkintää rahojen järkiperäisestä käyttämisestä esitys ei ratkaise kalatalouden rahoitusta eikä tehosta uuden lain mukaista kalavesien hoitoa sen sijaan se vaarantaa kalastajien maksuhalukkuuden ja edes nykyisen kertymän tason saavuttamisen

kalavesien omistajista on erittäin moni demareita eri puolueitten edustajia mutta siellä on myös keskustalaisia eli vesioikeuden omistus on todella laaja käsite ja tässä onkin kyse paljon suuremmasta asiasta kuin mitä edellinen puhuja toi esille kun kalastuslakia kuusi vuotta valmisteltiin niin silloinhan koko ajan oli esillä se että kaikki yli kahdeksantoista vuotiaat osallistuvat kalastonhoitomaksun maksamiseen jolla olisi taattu se että jatkossakin kalavesien hoitaminen ja käyttö ovat asianmukaisia ja

tämä maksajapohjan laajentaminen on tässä lakiesityksessä tavoitteena ja on erittäin hyvä että se on koska meillä on oikeasti hätä siitä kuka hoitaa vesialueet kalastus on erittäin tärkeä ja hyvä harrastus sitä se on kaikille todella ja sitä pitäisi saada laajennettua entisestäänkin mutta vesialueet pitää hoitaa kuka ne hoitaa eivät ne pysy itsestään kuulkaa erittäin hyvässä kunnossa siellä tarvitaan käsipareja sen eli tämä varojen käyttö mihin tässä esityksessä niitä varoja nyt on tarkoitus käyttää niitä on todellakin lain mukaisesti tarkoitus käyttää siihen että niillä jonkin verran istutetaan kaloja mutta ennen kaikkea siihen että näitä rantapensaikkoja ja ryteikköjä leikataan vesistöjä hoidetaan tarvittaessa tehdään virtavesien kunnostamisia yksityisvesissä yksityisvesissä on todella monenlaisia pieniä toimenpiteitä joita siellä pitäisi tehdä myös demareilla on siellä paljon töitä ja he ovat todella tervetulleita osakaskuntien töihin matkaan etteivät sitten muutamat paikalliset joutuisi tekemään kaikkea sitä työtä mitä siellä pitää tehdä se työ ei missään nimessä ole ilmaista tämän kalastonhoitomaksun lisäämisellä saadaan pieniä lisäkorvauksia sinne matkaan mutta missään nimessä tämä kyseinen korotuskaan ei vastaa sitä todellista tarvetta mikä on että me saisimme hoidettua meidän vesistömme tämä ei kuulkaa ole mikään leikin asia että meidän vesistömme eivät ole enää siinä kunnossa missä niiden pitäisi olla kun ei ole käsipareja niitä hoitamassa minkä takia minä sitten puhun tästä asiasta julkisesti on tiedossa se että minä olen keskustalainen mutta se keskustalaisuus ei ole todellakaan se olennaisin asia vaan se että minä olen vesioikeuden omistajien kattojärjestön kalatalouden keskusliiton puheenjohtaja ja sen takia tiedänkin omistajakunnassa on todella monen eri puolueen ihmisiä mukana mutta ongelma on todellakin se että omistajakunta on pirstaloitunut valtavan isolle alueelle elikkä se on hyvin laaja kokonaisuus ja niitä käsipareja nyt sinne odotetaan saatavaksi mukaan nyt sitten vielä tästä laista muitakin asioita kun kalastuslaki on nytten ollut pari vuotta voimassa niin siinä on on pari muutakin kohtaa mitkä vaativat korjaamista eli ensimmäinen asia on pykälä kolmen pohjoisimman kunnan osalta valtion virtavesillä kalastamisen kalastamisen asia ja toivon että me saisimme sen asian nyt menemään eteenpäin tämän pykälän korjausasiahan tuli vahvasti esille myöskin teno sopimuksen yhteydessä kolmas asia mistä kalastuslakia tulisi korjata on sitten verkkokalastus jossa on ihan semmoinen todellinen ongelma että siinä puhutaan venekunnasta venekunta saa laittaa korkeintaan kahdeksan verkkoa ja mikä on venekunta se on hyvin vaikeasti määriteltävä käsite ja vielä se että suomi on laaja maa eteläisemmässä suomessa on alueita joilla kaksikin verkkoa on liikaa ja pohjoisessa ja itä suomessa on alueita joilla kahdeksankin verkkoa on aivan liian pieni määrä koska meidän vesistömme ovat hyvin erilaisia niiden kalakanta on erilainen erilaisia hoitotoimenpiteitä tarvitaan erilaisia kalastushommia tarvitaan mutta verkoilla siellä kalastetaan monin paikoin hoitokalastuksessakin että saataisiin sitä särkeä ja ahventa vähemmäksi lopuksi vielä haluan mainita tästä kotimaisen kalan käytöstä kotimaisen kalan käyttö on erittäin vähäistä suomessa kalaa kyllä syödään paljon on opittu syömään kalaa mutta vain prosenttia suomessa syödystä kalasta on kotimaista kalaa tähän pitäisi paljon tehdä töitä lisää ja yksi asia mihin tätä kalastonhoitomaksua myös käytetään on se että kannustamme suomalaisia kalastamisen lisäksi myös käyttämään kalaa suomessa enemmän

arvoisa puhemies hallituksen budjettilakiesitys kalastuslain muuttamisesta siten että kalastonhoitomaksuja korotetaan on hätäinen ja hieman huonosti harkittu konsti yrittää paikata lupakertymän vajetta siis vajetta suhteessa budjettiin todellisuudessa tilanne on on ollut jokseenkin vakiintunut viimeisen vuosikymmenen ajan kalastonhoitomaksuista on tavoitteeseen nähden saatu tähänkin saakka kerättyä vain noin neljäkymmentä prosenttia lupahintojen korotus kuitenkin oletettavasti aina jonkin verran lisää maksuhaluttomuutta tässä tapauksessa myös aktiivisten kalastajien keskuudessa näinpä noin kymmenen pilkku neljän miljoonan euron vuosittaisesta kalastonhoitomaksun tulokertymästä jäädään mitä todennäköisimmin jatkossakin kenties melko reilusti hallituksen esityksen arvioidaan kasvattavan vuotuista kalastonhoitomaksukertymää yhdellä pilkku neljällä miljoonalla eurolla lakiesityksen mukaan lisärahaa tarvitaan kalastuslaissa määriteltyjen käyttötarkoitusten riittävään rahoittamiseen

edelleen toki tarkoitus käyttää kalastuslain kahdeksannenkymmenennentoisen pykälän mukaisiin kalaston ja kalavesien hoitoa koskeviin käyttötarkoituksiin on lakiesityksen mukainen yhden pilkku neljän miljoonan euron lisäkertymä perustelemattomasta syystä tarkoitus käyttää lähinnä kalastuslain kahdeksannenkymmenennentoisen pykälän neljännen kohdan tarkoittamiin omistajakorvauksiin siis vesialueiden omistajille kaikkien muiden kalastuslain pykälän mukaisten käyttötarkoitusten kuten kalaston ja kalavesien hoitoon tarkoitettujen hankerahojen sekä kalatalousalueiden ja neuvontajärjestöjen toiminnan rahoitusosuus suhteessa omistajakorvauksiin pienenisi tällöin kalatalouden toiminta ja vielä melko uunituoreen kalastuslain toimeenpano vaarantuu edellisestä kalastuslain muutoksesta on kulunut vasta hyvin vähän aikaa näin ollen sen toteutumisesta ei ole olemassa kokemuspohjaista tietoa jonka perusteella uudet lakimuutokset tulisi valmistella arvoisa puhemies valtion budjetissa vuodelle kaksituhattakahdeksantoista maksukorotuksella kerättävät lisävarat ilmoitetaan käytettäväksi kalavesien hoidon vahvistamiseen suunnaten ne kuitenkin sataprosenttisesti omistajakorvauksiin

sellaisia perusteluja tullut esille myöskään asiantuntijakuulemisissa maksullisen viehekalastuksen aiheuttama kalastusrasitus ei ole kasvanut eikä sitä voida enää käyttää perusteena nykyistä suuremmille omistajakorvauksille uuden kalastuslain mukaan korvauksia vesialueiden omistajille ei enää makseta onginnasta pilkinnästä ja silakan litkauksesta joita kaikkia voi verrata lähinnä jokamiehenoikeuksiin marjastukseen ja sienestykseen kenen tahansa metsissä näin ministeriö ja valtioneuvosto ovat voimassa olevan kalastuslain mukaisesti maksuvarojen jakoperusteissa toimineetkin edellisen kahden vuoden ajan kalavesien omistajat saavat käyttää kalastonhoitomaksuista kertyvät korvausrahansa ilman velvoitetta vesien hoidosta en toki sano etteivätkö vesien omistajat kuten osakaskunnat pyrkisi kalavesien hoitamiseen osakaskuntien kalavesien tähän saakka kuitenkin perustunut lähes kokonaan kalanistutuksiin mikä on ristiriidassa nykyisen kalastuslain tavoitteisiin nähden tavoitteena tulee olla kalakantojen luontaisen lisääntymisen edistäminen järkeviä käyttökohteita maksuvaroille omistajakorvausten ohella ovat siis kalavesien kunnostus ja uusia kalastajia houkuttelevat hankkeet sekä kalastukseen ja kalavesiin liittyvä neuvonta ja valvontatyö

pykälän mukaisiin eri käyttötarkoituksiin hallituksen esityksen mukaisena vihreät eivät voi olla tätä lakimuutosta hyväksymässä nyt ei siis pidä hätiköidä vaan kuten enemmistössä lakiesitykseen tulleissa lausunnoissakin todetaan tulee maksujen korotusesityksestä mieluiten kokonaan luopua kalatalouden ja kalavesien hoidon rahoituksen turvaamiseksi tarvitaan nyt ensisijassa tehokkaampia toimia kalastusharrastuksen edistämiseksi siis toimia uusien maksuikäisten kalastajien houkuttelemiseksi

myös hallituksen on kiinnitettävä maksukorotuksen sijaan erityistä huomiota kalastusharrastuksen lisäämiseen sekä kalastonhoitomaksun maksamatta jättäneiden kalastajien neuvonnan ja valvonnan tehostamiseen maksukertymän nostamiseksi kalastuslakiuudistuksen mukaiselle tavoitetasolle

kehtaavat vielä sanoa että että tällä esityksellä se vaarantuu jos tätä korotusta ei tehtäisi ei olisi toimia uusien kalastajien saamiseksi koska neuvontaan ei tulisi lisää rahaa ei olisi rahaa virtavesien kunnostuksiin ei poistokalastukseen ei ruoppauksiin ei kalanistutukseen ei valvontaan ei mihinkään näihin hyviin tarkoituksiin

kalavesien omistajat lähtisivät jonnekin kanariansaarille näillä näillä rahoilla kirjoitimme sen tuohon mietintöönkin selkeäsanaisesti että nämä rahat on tarkoitettu kalaston hoitoon vaikka ne menisivät eri järjestöillekin oletan että kaikki järjestöt nyt sitten osallistuvat omalla rahallisella rahallisella panostuksellaan nimenomaan kalavesien hoitoon mutta

todellakin käyttää vesiolojen kunnossapitämiseen jotta kaloilla olisi paremmat olosuhteet olen samaa meiltä siinä että ne rahat pitää käyttää neuvontaan olen samaa mieltä siinä että ne pitää käyttää valvontaan ja siihen että me saamme toiminnalle uusia harrastajia mutta mikä on se organisaatio ja systeemi joka tekee nämä se on vesialueiden omistajien tehtävä ja rooli se on todellakin tämä rooli elikkä nyt olemme tekemässä juuri niitä asioita mitä edustaja halmeenpääkin sanoi mukavaa että me olemme samaa mieltä ei kukaan muu voi tulla

osakaskorvauksia on maksettu niin kaikki rahat on käytetty näihin toimenpiteisiin ei näistä rahoista ole osakkaille jaettu missään senttiäkään

yksi asia mikä vielä on ottamatta tässä kokonaisuudessa esille on se että kalatalousalueet uuden kalastuslain mukaiset alueet aloittavat toimintansa kaksituhattayhdeksäntoista se on valtavan iso työmaa kalatalousasioiden uudelleenorganisoimiseksi ei sekään miten tämä työ saadaan liikkeelle ole kuulkaa ilmaista asiaa siis eri kalastusalueet ovat todella ongelmissa siinä miten ne järjestelevät toiminnot jotta uudet kalatalousalueet saavat sitten toimintaansa järkevällä tavalla toimintaan

arvoisa rouva puhemies jos edustajakollegat malttoivat huolellisesti kuunnella mistä puhuin olin ensi sijassa huolissani siitä johtaako tämä maksukorotusesitys tavoitteeseen koska kuten olemme asiantuntijakuulemisissakin kuulleet tästä tavoitellusta maksukertymästä viimeisen vuosikymmenen aikana on saatu kerättyä vain noin neljäkymmentä prosenttia arvoisat edustajat en oikein jaksa uskoa että maksua korottamalla tämä maksukertymä ja maksuhalukkuus kasvaisivat ja sen takia olen ollut huolissani siitä onko tämä väärä konsti saada kalatalouden rahoitus kuntoon olen sitä mieltä kun uusi kalastuslaki on on ollut voimassa vasta kaksi vuotta ja tätä mieltä olivat useat asiantuntijatkin lausunnoissaan että meidän pitäisi kerätä kokemuksia uuden kalastuslain mukaisista toimista ja maksuhalukkuudesta ja kun edustaja maijala kyselit ketkä näitä asioita kalavesien hoidon suhteen tekevät niin onhan niin että uuden kalastuslain mukaiset kalastusalueet kalastuksen omistajista koostuvat kalastusalueet ovat vasta muodostumassa meidän ehkä pitäisi antaa tämän lain olla voimassa jonkin aikaa ennen kuin muuttelemme sitä vähän väliä edustaja maijala esitti jo muitakin muutoksia joille en kyllä ihan heti olisi lämpenemässä myös erittäin suuri kalavesien omistaja johon me kaikki tässäkin salissa kuulumme metsähallitus oli sitä mieltä että hinnankorotuksista tulisi pidättäytyä ja pitäisi enemmän kerätä käyttökokemuksia uuden lain mukaisista maksuista ja huolehtia siitä että pystymme toteuttamaan kalastuksen markkinointitoimia vaikkapa sinne metsähallituksen vesille ja ja laajentamaan sitä maksuhalukkuutta muilla keinoin kuin maksukorotuksilla
arvoisa puhemies olen todellakin sitä mieltä että tämä ei ole paras konsti tämän maksun saamiseksi ja rahojen saamiseksi paras konsti olisi ehdottomasti ollut se tämän lain valmistelun tarkoitus se oli se että kaikki yli kahdeksantoista vuotiaat maksavat tämän maksun jolloin tämä maksu olisi ollut kaikille huokeampi metsästyskortinkin maksun maksavat kaikki metsästäjät mutta koska tämä ei käynyt aikaisemmin

vähenee ja vähenee ikärakenteen vuoksi

meidän on satsattava valvontaan jotta kaikki kalastajat tai suurin osa kalastajista maksaisi tämän valvonta on yksi niistä toimenpiteistä joihin näitä kalastonhoitomaksuja sitten käytetään tämä laki on nyt ollut voimassa jo kaksi kautta ja tästä on saatu jo hyvin paljon kokemuksia ja tietoa tälläkin nopeudella on pysyttävä reagoimaan niihin tuloksiin mitä sieltä on saatu tietoja korjaan sen verran että kalastusalueethan ovat olleet voimassa jo pitkän aikaa mutta kalatalousalueet aloittavat nyt sitten toimintansa ja ja nytten kun kalastusalueista siirrytään kalatalousalueisiin tämän toiminnan organisointi vaatii myöskin määrärahoja

mikä meille asiantuntijoiden myötä kerrottiin että että noin kaksisataatuhatta euroa maksukertymä vähenee vuosittain jos mitään ei tehdä ja jos meillä on kaksisataatuhatta euroa vähenemä emme pysty tekemään näitä toimia mitä mitä edustaja halmeenpää totesi elikkä haluaisin että että sieltä oppositiostakin tunnustetaan että silloin jos maksukertymä vähenee sen kaksisataatuhatta euroa ei ole varaa esimerkiksi valvonnan tehostamiseen tai ei ole varaa uusien maksuhalukkaitten kalastajien houkuttelemiseksi todellakin valiokunnassa kävimme hyvää keskustelua siitä että että tulevaisuudessa pitäisi tätä maksupohjaa laajentaa sillä on kohtuutonta että tunnolliset työikäiset ihmiset joutuvat koko ajan tätä maksua maksamaan lisää ja osa on vapaamatkustajia vaikka tätä hyvää harrastusta toteuttavatkin

arvoisa puhemies tuossa äskeisessä puheenvuorossani unohdin todeta siitä kun edustaja kalmari viittasi jonkinlaisiin outoihin huhuihin ja haluan nyt tässä todeta jos valiokunnan puheenjohtajan korviin sellaisia huhuja on kantautunut että omiini ei kyllä sellaisia ole kantautunut eivätkä mitkään kanarian lentohuhut ole millään tavoin olleet oman kantani perusteena

kun kysymyksiä on hyvä esittää silloin kun jokin asia askarruttaa niin haluaisin kyllä tämän tietää jos maksuja korotetaan niin sille on löydettävissä perusteita vaikka epäiltäisiin niin kuin itse epäilen ettei tällä tavoitteeseen päästä sille en ole kuullut yhden yhtäkään perustetta miksi näiden maksuvarojen jakosuhteita pitäisi tässä yhteydessä muuttaa siten että tuon kalastuslain kahdeksannenkymmenennentoisen pykälän mukaiset käyttötarkoitukset eivät jakautuisikaan maksujen saajina enää entisin jo pitkään vakaana säilynein perustein vaan jostain syystä nyt omistajakorvauksia kasvatettaisiin kaikkein eniten

tähän haluaisin mielelläni kuulla jonkinlaisen vastauksen lisääntyvätkö tässä nyt sitten mahdollisuudet hoitaa kalavesiä vai eivät toteaisin että että ei ei tässä ole kyse siitä

ne eivät lisääntyisi jos maksuja saadaan jonkinkaan verran lisää ja kuten valiokunnan puheenjohtaja hyvin muistaa niin itselleni tämä lakiesitys olisi käynyt kompromissiratkaisuna jos tämä maksuvarojen jakosuhde olisi edes säilynyt ennallaan sille muutokselle en näe mitään perustetta ja koska perustetta ei ole esitetty niin eihän sitä voi olla silloin kannattamassa eikä hyväksymässäkään viimeisenä voisin todeta että lakiesityksessähän ei tuotu sellaista ratkaisua pöytään että eläkeläiset olisi otettu tähän maksuun mukaan henkilökohtaisesti voin todeta että minulle se kyllä kävisi

arvoisa puhemies edustaja halmeenpää on varmaankin oikeassa siinä että tuskin maksun korottaminen kasvattaa maksuhalukkuutta mutta toisin kuin edustaja halmeenpää minä uskon että maksun korottaminen kyllä kasvattaa maksukertymää kuten kuulemisissa ja mietinnössäkin nykyinen kertymä ei riitä kattamaan kaikkia laissa määriteltyjä käyttötarkoituksia ja on selvää että niin maksuhalukkuutta kuin maksajien määrääkin on pyrittävä kasvattamaan mutta kertymän kasvattamiseksi nyt on korotettava maksuja

arvoisa rouva puhemies edustaja halmeenpää vielä tuossa kysyi miksi maksukertymän jakoperusteet ovat juuri näin halusimme ohjata tätä rahaa nimenomaan kalakantojen hoitoon sen vuoksi esimerkiksi kohtaan viiden kalastonhoitomaksun kannosta aiheutuvien menojen maksamiseen emme halunneet sitä laittaa koska se ei kalakantoja lisää ja edellytämme tehokkuutta tehokkuutta tältä kannolta mutta sen sijaan halusimme ohjata niitä ensisijaisesti omistajille jotka tekevät valtaosan kalastonhoitotyöstä toki siihen osallistuu muitakin tahoja mutta valtaosa tapahtuu nimenomaan omistajien taholta ja silloin se kohdentuu kaikista parhaiten valtaosa tästä rahasta kohdennetaan sinne mutta koska katsomme että että nämä muutkin sektorit ovat merkityksellisiä halusimme omassa mietinnössämme ohjata kolmekymmentä prosenttia myös sinne toivottavasti tässä tuli hyvät perusteet
arvoisa rouva puhemies viimeisenä asiana on on todettava se käsitykseni mikä liittyy kalavesien hoitoon kalakantojen hoitoon asiantuntijakuulemisten perusteella olen siinä ymmärryksessä että vähintään yhtä merkittävää kalastonhoitotyötä kuin osakaskunnat vesialueiden omistajat tekevät syntyy myös osoittamalla rahoitusta hankerahoihin ja kalatalousalueille enkä edelleenkään ole kuullut perusteluja sille miksi juuri omistajakorvauksien määrän pitäisi nousta kun uuden kalastuslain mukaan maksuperusteet juuri omistajakorvauksilta ovat päinvastoin vähentyneet kuten pitemmässä puheenvuorossani toin jo esille tämän takia tämä kompromissiesitys ei ollut hyväksyttävissä mutta olen mutta olen itsekin harmissani siitä että emme semmoista yhteistä kompromissia asiassa löytäneet mikä olisi varmasti ollut vähän suuremmalla joustolla haettavissa
arvoisa puhemies tämä nyt menee jo toiston puolelle mutta kuitenkin edustaja halmeenpäälle sanomme nytten neljännen kerran minkä takia tämä jako oli tällä tavalla siksi että omistajat ovat ne jotka tekevät näitä kaikkein vähimmälle jääneitä toimenpiteitä elikkä niitä juuri mitä tässä pitää alkaa tekemään he tekevät suurimman osan näistä töistä ja tämä korvaus on todella pieni siitä todellisesta työmäärästä mitä he siellä käytännössä tekevät näitten asioiden kanssa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö yhdeksän nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies tässäkin esityksessä ollaan harrastajien kukkarolla

euroon samalla esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös riistahallintolakia suomen riistakeskuksen tehtäviä ja organisaatiota muutettaisiin ja järjestettäisiin uudelleen riistanhoitoyhdistysten tukemisen ohjauksen ja valvonnan lisäämiseksi riistanhoitoyhdistyksien osallistumisesta riistavahinkotarkastukseen aiheutuvat kustannukset korvattaisiin riistavahinkojen korvaamiseen osoitetuista määrärahoista valiokunta kävi erittäin hyvän hyvän keskustelun ja kuuli monia asiantuntijoita tästä lainsäädännöstä sen perusteella mitä saimme asiantuntijakuulemisessa kuulla

kun riistanhoitomaksuja kohdennetaan nyt erityisesti niihin yhdistyksiin joissa tapahtuu yhdistymistä ja ja siellä voidaan hankkia tällaista ammattimaista työntekijää samalla halusimme kuitenkin turvata valiokunnan yksimielisellä näkemyksellä sen että että tasapuolisuus huomioitaisiin näitten varojen kohdentamisessa sillä on tärkeää että että tällaisia pakkoyhdistymisiä ei tulisi ja on ihan hienoa että paikallinen toiminta säilyy niissä yhdistyksissä joissa pystytään hyvin nämä julkiset hallintotehtävät ampumakokeitten ja metsästäjätutkintojen järjestäminen toteuttamaan sekä osallistumaan riistavahinkojen maastotarkastukseen ja metsästyksen valvontaan asianmukaisesti

ja mikäli tällaisia vapaaehtoisia yhdistymisiä sitten tapahtuu näissäkin tapauksissa on erittäin tärkeää turvata se paikallistuntemus ja paikallisosaaminen sen sijaan katsoimme että että on ihan hyvä että tätä rahoitusta hieman lisää kerätään että pystyy näitä julkisia hallintotehtäviä asianmukaisesti toteuttamaan sillä kaikilla alueilla riistanhoitoyhdistyksellä nykytilanteessa ei ole ollut mahdollisuutta sitä tehdä tämä lakiesitys on niin ikään budjettilakeja ja lakien on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta

arvoisa rouva puhemies

eurosta kolmeenkymmeneenyhdeksään euroon korotus on perusteltua riistapolitiikan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi muun muassa riistanhoitoyhdistysten toimintaa vahvistamalla näkisin kuitenkin hyvänä että nuorten alle kahdeksantoista vuotiaiden kohdalta korotusta ei tehtäisi vaan riistanhoitomaksu heidän kohdaltaan puolitettaisiin tätä on myös suomen metsästäjäliitto esittänyt tällä toimella annettaisiin positiivinen signaali nuorison huomioimiseksi hyvän harrastuksen parissa valitettavasti asiantuntijakuulemisessa ministeriö vastusti esitystä se lisäisi muun muassa hallinnollisia kustannuksia vuonna kaksituhattakuusitoista metsästäjätutkinnon suoritti kymmenen viiva neljätoista vuotiaissa kahdeksansataayhdeksänkymmentäkolme ja viisitoista viiva yhdeksäntoista vuotiaissa tuhatkuusikymmentäseitsemän nuorta alle kahdeksantoista vuotiaita riistanhoitomaksun vuosittain maksavia on noin kuusituhattakolmesataa henkilöä rahallisesti tällä riistanhoitomaksun puolittamisella alle kahdeksantoista vuotiailta olisi ollut noin kahdenkymmenentuhannen euron merkitys budjettiin eli suomeksi sanottuna ei yhtään mitään siihen nähden mikä merkitys sillä olisi nuorille pidän erittäin hyvänä seikkana että maa ja metsätalousvaliokunta teki mietintöönsä seuraavan lausumaehdotuksen edellä esitetystä käy ilmi että riistahallinnon kenttätason toiminta on rakennettu metsästysseurojen vapaaehtoistoiminnan varaan tämän toiminnan turvaamiseksi ja painottaen sitä että metsästysharrastus on oleellinen osa suomalaista kulttuuria valiokunta pitää välttämättömänä että nuorten edellytyksiä harjoittaa metsästystä parannetaan kaikin tavoin sen vuoksi valiokunta pitää tarpeellisena että metsästysharrastuksen jatkuvuutta edistetään myös nuorten riistanhoitomaksua alentamalla tällä toimenpiteellä viestitettäisiin myös yleisesti nuorten huomioon ottamista metsästysharrastuksessa ja heidän harrastusmahdollisuuksiensa parantamista valiokunta edellyttääkin että hallitus antaa seuraavan valtiontalousarvioesityksen yhteydessä esityksen jolla nuorten riistanhoitomaksua alennetaan arvoisa puhemies tämä on erittäin hyvä lausumaehdotus josta meidän tulee pitää jatkossa kiinni

arvoisa puhemies

talkootyötä mitä siellä tehdään asioitten eteenpäinviemiseksi riistanhoitoyhdistyksillä on monia tehtäviä ja itse olen päässyt läheltä seuraamaan muun muassa näitä ampumakoeharjoituksia ja suoritusasioita joista olen itsekin kokeillut karhukokeen

nyt on käsittelyssä siihen miten muun muassa näitä suurpetoasioita voidaan viedä eteenpäin tällä hetkellä on ongelma se ettei ole todellista kunnon tietoa siitä paljonko meillä suurpetoja luonnossa oikeasti on olemassa suurpetojen laskenta asiat eivät ole järjestyksessä riittävästi luottamusta että kaikki osallistuvat siihen riittävällä tavalla riistanhoitoyhdistyksen maksun korottamisen yksi

että nämä suurpetolaskenta asiat saataisiin paremmin toimimaan tämä olisi todella tärkeä asia koska tällä tavalla pyritään siihen että suurpetovahinkoja voitaisiin vähentää ja suurpetokantojen hoitoa ja sääntelyä saataisiin metsästyksen avulla hoidettua suurpetolaskennan avulla päästäisiin siihen että voidaan myöntää riittävä määrä poistolupia jälleen kerran petovahinkoasiat esille sen takia että suomessa koko suomen alueella tapahtuu petovahinkoja niin paljon että se kymmenen miljoonan raja ei enää riitä vahinkojen korvaamiseen suomi on aikoinaan sopinut kymmenen miljoonan rajan eun kanssa että sen verran maksetaan korkeintaan petovahinkokorvauksia ja silloin luultiin että se ei ikinä tule ylittymään mutta nytpä se raja onkin jo ylittynyt ei ole ehkä järkevää enää lisätä todellakaan niitä korvauksia vaan kyllä meidän on puuttuva siihen ongelmaan mikä ne vahingot aiheuttaa korvausten määrää pitää vähentää sillä tavalla

arvoisa puhemies pidän hyvänä esityksen tavoitetta ohjata osa riistanhoitomaksun korotuksista kertyvistä varoista maanomistajien suorittamiin parantaviin hankkeisiin jotka edistävät luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja sen lisääntymistä lisäksi pidän hyvänä esityksen tavoitetta riistanhoitoyhdistysten vapaaehtoisten siis vapaaehtoisten yhdistymisten tukemista ja toiminnanohjauksen vahvistamista sekä kehittämishankkeiden edistämistä suurpetokonfliktien ja suurpetovahinkojen estämiseksi arvoisa puhemies olen erittäin tyytyväinen valiokunnan lausumaehdotukseen jolla edellytetään että hallitus antaa seuraavan talousarvioesityksen yhteydessä esityksen jolla nuorten riistanhoitomaksua alennetaan kuten edustaja kulmala täällä jo totesi esimerkiksi maksun puolittaminen vuotiailta olisi hyvä kädenojennus nuorten metsästäjien suuntaan

arvoisa rouva puhemies kiitän hyvästä keskustelusta tässäkin todellakin olen iloinen siitä että yksimielisesti tämän päätöksen saimme myös valiokunnassa aikaan ja yksimielisesti olemme sitä mieltä että

edellytämme että hallitus antaa seuraavan

yhteydessä esityksen jolla nuorten riistanhoitomaksua alennetaan tämä sen vuoksi että metsästäjäväki ikääntyy ja on tärkeä saada tähän arvokkaaseen harrastukseen ihan meidän ympäristömmekin kannalta uusia nuoria mukaan sillä sen riistanhoitotyön arvoa ei oikein euroissa voi edes mitata mitä he tekevät ja on toki merkityksellistä myöskin liikennevahinkojen kannalta se että että metsästäjiä tuonne hirviporukoihin tulevaisuudessakin löytyy

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kaksikymmentäkaksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies meillä on hyvin haastava tavoite joka liittyy meidän ympäristömme kestävyyteen ja tulevaisuuteen tavoite jota vastaan meidän kaikkien pitää tehdä päättäväisesti töitä liikenteen saralle on esitetty ilmastopolitiikan suunnitelmassa vuoteen kaksituhattakolmekymmentä varsin kovat tavoitteet osa asiantuntijoista on myös esittänyt että ne ovat jopa epärealistisia epärealistisia ja kohtuuttomia tämä hallituksen esitys on yksi askel siihen suuntaan että saavuttaisimme tavoitetta sähköautojen ja vähäpäästöisten autojen määrän lisääntymisestä tieliikenteessä romutuspalkkio jatkuu käytössä tällä päätöksellä vuoden kaksituhattakahdeksantoista ja sähköauton hankintatuki mahdollistuu seuraavaksi neljäksi vuodeksi jotta ympäristöystävällisemmät autot voivat vallata enemmän tiestöämme se vaatii paljon muutosta myös omalta infraltamme uusien polttoaineiden ja jakeluasemaverkoston kuten myös sähköautojen latauspisteverkoston rakentamisessa on vielä paljon työtä ja on ehdoton edellytys uuden vähäpäästöisen autokannan että paitsi että suomi on kehittämässä uutta teknologiaa ensimmäisten joukossa nämä jakeluverkostot saadaan toimiviksi toimiviksi koko maassa liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnössä korostimme että tämän lainsäädännön menestyksellinen toteutuminen vaatii hyvää ja kattavaa tiedottamista liittyen romutuspalkkion saannin edellytyksiin jotka liittyvät omistussuhteen kestoon ja liikennekäytössäoloaikoihin

arvoisa puhemies haluan nostaa esille asian jonka ympäristövaliokunta totesi liikennevaliokunnalle antamassaan lausunnossa jonka liikennevaliokunta myös on todennut mietinnössään nimittäin monet niistä asiantuntijoista jotka ympäristövaliokunnalle tästä asiasta lausuivat nimenomaan ympäristönäkökulmasta toivat esille sen että romutuspalkkio sellaisena kuin hallitus sitä esittää että tämän tuen saa kun vaihtaa yhden nelipyöräisen ajoneuvon toiseen nelipyöräiseen ajoneuvoon ei välttämättä ole ainoa eikä paras tapa vähentää liikenteen päästöjä joissakin euroopan maissa vastaavia kannusteita annetaan myös niille jotka romuttavat henkilöauton ja luopuvat henkilöauton hallussapidosta

esimerkkejä euroopasta löytyy esimerkiksi kahden vuoden joukkoliikennelipun saa ilmaiseksi jos luopuu henkilöautosta ympäristövaliokunta oli yksimielisesti sitä mieltä että tällaisten vaihtoehtoisten mallien valmistelu pitäisi aloittaa liikenneministeriön edustaja totesi valiokunnalle että tämä hallituksen esitys on valmisteltu hyvin nopeasti ymmärrämme sen että että nopealla aikataululla tällaista uudenlaista mallia ei ollut mahdollista valmistella mutta

puhemies edustaja hassi käytti oikeastaan puheeni alkuosan eli on tämmöinen paradigman muutos siinä minkälaista palvelua tässä nyt ollaan tekemässä idea on siis se että liikkumispalveluahan ihmiset tarvitsevat liikkuminen voi tapahtua henkilöautolla mutta se voi tapahtua yhtä hyvin junalla linja autolla tai metrolla tai näin poispäin ja tämäntyyppinen paradigman muutos että nelipyöräisestä pitäisi muuttaa nelipyöräiseen ei ole se ainoa vaihtoehto vaikka tässä hallituksen esityksessä tämä on ihan hyvä malli ja sinänsä kannatettava mutta jatkossa kannattaa miettiä myös tällaista lähestymistapaa toinen asia mikä tuli ympäristövaliokunnassa esille oli sähköavusteisten pyörien käyttö siinäkin voisi tulla kysymykseen romutuspalkkio eli vanhan auton viennistä romutukseen saisi sitten jonkinlaisen hyvityksen sähköavusteisen pyörän hankintaan tällaisia viestejä kuulimme jatkokehittelyn varalle arvoisa
arvoisa puhemies tällä hallituksen esityksellä pyritään paitsi uudistamaan suomalaista autokantaa myös edistämään hallitusohjelman biotaloutta ja puhtaita ratkaisuja koskevan hankkeen tavoitteiden toteutumista kun vuonna kaksituhattaviisitoista oli romutuspalkkiokokeilu se oli kylläkin suoraan sanoen menestys ja sen romutuspalkkion turvin saatiin suomen teille kaiken kaikkiaan noin kahdeksantuhatta uutta vähäpäästöistä autoa nyt tämä hallituksen romutuspalkkion osalta on määräaikainen ja oikeansuuntainen on hyvä että tällä tavalla mennään eteenpäin itse toivoisin niin kuin ympäristövaliokuntakin omassa lausunnossaan liikenne ja viestintävaliokunnalle totesi että romutuspalkkiota tulee voida jatkossa käyttää myös ehdotetut päästörajat täyttävien käytettyjen autojen hankintaan tämä siitä syystä että kyllä tuolla autoliikkeissä seisoo muutaman vuoden vanhoja ja myöskin päästörajat täyttäviä autoja ja kaikilla ei ole kuitenkaan mahdollisuutta hankkia sitä uutta autoa joten tällä tavalla saataisiin autoja kiertoon nopeammin kun liikenne ja

tätä asiaa käsiteltiin liikenne ja viestintäministeriön asiantuntija totesi että tätä hallituksen esitystä on jouduttu valmistelemaan nopealla aikajänteellä ja tätä asiaa ei ole ehditty tässä yhteydessä selvittää toivottavasti tätä jatkossa jos nämä kokeilut jatkuvat myöskin voidaan viedä eteenpäin tätä asiaa liikenne ja viestintävaliokunnassa käsiteltiin ja tämä mietintö on yksimielinen ja liikenne ja viestintävaliokunnassa

arvoisa puhemies ympäristö yhteinen asiamme pariisin ilmastosopimuksen suunnitelman mukaisesti suomella on vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä huikeat tavoitteet sille mitä meidän pitäisi saada aikaiseksi tämä kyseinen esitys on yksi pieni osa palanen millä tätä meidän tavoitettamme tullaan täyttämään minulla oli kunnia osallistua sekä ympäristövaliokunnan että liikenne ja viestintävaliokunnan kuulemisiin tämän asian osalta ja olen todella iloinen siitä että on olemassa hyvin paljon ajatuksia siitä miten tämä voisi olla jatkossa toteutettavissa kun tämä nyt on vain tässä muodossa mikä tämä kyseinen esitys on mutta tämä onkin vain lyhytaikainen esitys niin toivon mukaan seuraavassa vaiheessa silloin kun tätä

seuraavan kerran valmistellaan myöskin vaihtoehtoiset muodot siihen mitä aletaan tekemään kun luovutaan autosta sitten ihan esimerkiksi sähköpyörään tai sitten julkisen liikenteen käyttämiseen vaikkei se meillä pohjoisessa olekaan mahdollista ympäristö on tosiaankin koko suomen asia ja yhdessä me näitä asioita viemme eteenpäin

arvoisa puheenjohtaja vielä tästä autokannan sähköistymisestä tavoitteena on että kaksituhattakolmekymmentä meillä on kaksisataaviisikymmentätuhatta sähköautoa se kuulostaa tietysti paljolta ja tavoite on on kova kun katsoo tätä lähtötilannetta mutta toisaalta se kaksisataaviisikymmentätuhatta autoa on kuitenkin vain noin kymmenen prosenttia autokannasta eli eli tekemistä riittää ongelma tässä sähköautojen yleistymisessä on se muna kana ongelma että hankita jos ei ole latausinfraa ja latausinfraa ei taas rakenneta jos ei ole sähköautoja jostain päästä tätä täytyisi lähteä sitten purkamaan talousarvioesityksessä ympäristöministeriön hallinnonalalla on kohtuullinen määräraha sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen niin että taloyhtiöt pystyvät rahoitusta tai tukea siihen hakemaan

arvoisa puhemies haluan nostaa esille vielä yhden seikan joka todetaan ympäristövaliokunnan lausunnossa tästä hallituksen esityksestä

romutuspalkkion voi saada jos hankkii auton jonka päästöt alittavat satakymmentä grammaa hiilidioksidia kilometriltä tämä on varsin korkea raja kun ottaa huomioon että että eun lainsäädännön mukaan vuonna kaksituhattakaksikymmentä eli kahden vuoden päästä ensi vuodesta eussa myytävien keskimääräisten autojen päästöjen pitää alittaa yhdeksänkymmentäviisi grammaa kilometriltä ja että meillä on ollut keskiarvona sataseitsemän grammaa hiilidioksidia kilometriltä toivon että

mikäli tällainen romutuspalkkio jatkuu myös ensi vuoden jälkeen ollaan huomattavasti kunnianhimoisempia siinä

miten vähäpäästöiseen autoon vaihtamiseen tällaista palkkiota annetaan

arvoisa

tässä keskustelussa sitä mikä myöskin liikenne ja viestintävaliokunnassa tuli esille että jotta saadaan menestyksellisesti toteutettua tämä lainsäädäntö mikä nyt on että meillä on

määräaikainen romutuspalkkiokokeilu ja sitten myöskin muita mahdollisuuksia joita on tässä samassa lakiesityksessä tuotu esille jotta autokantaa saadaan nuorennettua ja myöskin saadaan autokantaamme paljon vähäpäästöisemmäksi niin

vaatii kyllä sitten hyvää ja kattavaa tiedottamista romutuspalkkiosta tästä hintatuesta ja myöskin muuntotuesta jotta ihmisille on myöskin selvää minkälaiseen autoon ja milloin sitä tukea pystyy saamaan tästä päätöksestä itse toivon että tämä menee yhteisesti eteenpäin kun nyt näyttää siltä että tämä mietintökin on yksimielinen tulee myöskin tiedottaa selkeästi ja kattavasti sekä näiden myöntämiskriteereistä että menettelyistä myöskin sitä toivon että autoala joka on tällaisia kokeiluja toivonut ja tätä romutuspalkkiota kokeillut tukee omalla panoksellaan nyt ja myös mahdollisesti sitten jatkossakin autokannan uusiutumista ja vähäpäästöisten autojen tulemista suomeen sekä varmistaa myöskin tämän hinnanalennuksen toteutumisen täysimääräisenä jatkossa
arvoisa puhemies edustaja hassi mainitsi tämän sadankymmenen gramman päästörajan on totta että kunnianhimon tasoa pitää nostaa mutta on myös totta että se varmasti nousee kun tekniikka kehittyy ja sitä kautta pienenevät asiantuntijakuulemisessa kävi myös selville että jos raja nyt vedetään liian alas niin se rajoittaa markkinoilla olevaa autokantaa ehkä vähän liiankin ronskilla kädellä jos ajatellaan vaikka isoa perhettä joka tarvitsee sitä kuljetuskapasiteettia vähän enemmän niin vaihtoehdot jäävät vähiin mutta kun tekniikka kehittyy niin suunnan on tietysti oltava siihen suuntaan että päästörajoja pitää laskea alaspäin

arvoisa puhemies on tietysti niin että politiikkatoimissa pitää olla paitsi oikea ja tavoiteltu suunta myös riittävästi vauhtia ja volyymia siihen tavoitteeseen pääsemiseksi tämä lakiesitys niin hyvä ja kannatettava kuin se onkin aiheuttaa pikkaisen huolta sen suhteen ovatko ne vauhti ja volyymi olen huolissani siitä samasta asiasta minkä edustaja kiuru tässä jo nosti esille että kun vähäpäästöisen liikenteen tavoitteet ovat kovia niiden tuleekin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja päästöjen vähentämiseksi olla kovia

käyttötarkoitukseen sopivia vähäpäästöisiä liikennemuotoja tässä yhteydessä tulee muistaa että liikenteen päästöjen pienentämiseksi meidän täytyy myös yhtä aikaa näiden toimien kanssa pitää tavoitteena sähkölatauspisteiden yleistymistä ja kaasunjakeluverkon ja erityisesti biokaasun jakeluverkon ja tuotannonkin laajentumista esimerkiksi nestemäiset biopolttoaineet sen sijaan on ensisijaisesti kaiketi järkevintä säästää ja kohdentaa jatkossa raskaaseen liikenteeseen joka ei tule varmaankaan sähköistymään ainakaan kovin nopeasti vielä pitkään

arvoisa puhemies tämä on siitä harvinainen

varhaiskasvatusta koskeva lakiesitys että sitä voi voi kannattaa arviolta kuuteentuhanteen perheen päivähoitomaksut ja varhaiskasvatusmaksut helpottuvat niin paljon että he pääsevät nollamaksuluokkaan kaiken kaikkiaan näitä maksurajoja muuttamalla helpotetaan lapsiperheiden arkea ja taloutta tämän arvioidaan aiheuttavan sen että neljätuhattakaksisataa ihmistä pystyy työllistymään vuoteen kaksituhattakaksikymmentäyksi mennessä tämän uudistuksen takia eli eli tämä perusuudistus on erittäin kannatettava mutta tiettyä huolta herättää se että jää hiukan epävarmaksi millä tavalla nämä kustannukset katetaan kustannukset jäävät hallituksen esityksessä kuntien katettavaksi ja ja tässä ikään kuin ajatellaan että kun kuntien kiinteistöveron tuotto on kasvanut se riittää kompensaatioksi mutta se

onko tämä rahoitus riittävä vaatii seurantaa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kuusitoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies tämä on hyvin samantyyppinen kuin äsken käsitelty lakiesitys hallituksen esitys on sinänsä hyvä mutta rahoitus on jossain määrin epävarma on aivan erinomainen asia että oppilas ja opiskelijahuoltolain mukaisten palvelujen piiriin otetaan arviolta noin neljäkymmentäyhdeksäntuhatta uutta opiskelijaa

tuo tasa arvon tältä osin perustason tutkinnon opiskelijoiden keskuuteen ja tuo heidät keskenään yhdenvertaiseen asemaan mutta sivistysvaliokuntakin on kantanut huolta näiden resurssien riittävyydestä hallitus on lähtenyt mitoituksessa siitä että riittää kun on yksi psykologi tuhatta opiskelijaa kohti ja yksi koulukuraattori seitsemääsataakahdeksaakymmentä opiskelijaa kohti sivistysvaliokunnan saamissa lausunnoissa on paljolti kyseenalaistettu näitä peruslähtökohtia kun otetaan huomioon sekin että että aikuisopiskelijoiden ryhmä on hyvin heterogeeninen ja tässä nyt sitten tämä työnkuva laajenee varsin huomattavasti haluaisin painottaa myöskin sitä sivistysvaliokunnan korostamaa asiaa että tämän lisäresurssin mitä tähän on osoitettu riittävyyttä pitää seurata

lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämisestä opiskelun yhteydessä että tietysti kuraattori ja psykologipalvelujen määrällisesti riittävä ja varhainen tarjoaminen aina vähentää monia kustannuksia aiheuttavia seurauksia pitkällä aikavälillä tämä on hyvää ennalta ehkäisevää toimintaa ja erityisen tärkeää tietysti ammatillisen koulutuksen ja ammatillista perustutkintoa suorittavien puolelle koska nyt tällä hallituskaudella toteutetut ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat kyllä johtaneet siihen tilanteeseen että entistä useampi perustutkintoa suorittava on vaarassa keskeyttää opintonsa ja tällaista kuraattori ja psykologitukea varmasti nykyistä vahvemmin tuorein kouluterveyskysely osoitti että kaksikymmentäkaksi pilkku kolme prosenttia ammatillisista opiskelijoista on kokenut ettei ole saanut apua koulukuraattoreilta silloin kun olisivat sitä tarvinneet kuraattoreillehan pitää järjestää tällöin lisäkoulutusta myös työnkuvan laajentamiseksi ja lisäksi seuranta on tärkeää kuten tässä jo edellä edustaja hassi totesi

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kymmenen

arvoisa rouva puhemies valitettavasti myöhäisestä ajankohdasta johtuen sivistysvaliokunnasta ei ole esittelemään tätä sivistysvaliokunnan mietintöä ja oma roolini on tässä keskustelussa kirjaston hallituksen puheenjohtajan rooli ensinnäkin haluan tietysti kiittää sivistysvaliokuntaa mietinnöstä ja niistä asioista joita he ovat tässä mietinnössään esiin ottaneet

valiokunnan mietinnössä puututaan muun muassa veteraanikansanedustajien haastatteluihin joita on on nelisensataa kappaletta tehty

ja myös päätöstä siitä että myös istuvia kansanedustajia voidaan tietyissä tapauksissa haastatella ikään kuin tämän veteraanikansanedustajan mandaatilla jos näin voisi sanoa huomiota kiinnitetään myös siihen mikä on kirjaston kirjaston käyttäjämäärien asiakasmäärien lainausmäärien kehitys tässä on menossa tämmöinen isompi trendi jossa varsinkin paikalle tulleitten asiakkaitten määrä on laskussa koska myös digitaalista aineistoa voidaan kirjaston toimintakertomuksen käsittelyyn ja tähän prosessiin sinänsä

tämä kirjaston kertomus on ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi jo huhtikuussa minkä jälkeen se siirtyi sivistysvaliokuntaan myös huhtikuussa ja marraskuussa se on nyt tänne täysistuntoon tullut ensimmäinen käsittely peruttiin ja nyt se on toista kertaa alkaa mennä hieman liian pitkälle tietysti kun ollaan jo aivan marraskuun lopussa ja käsitellään vuoden kaksituhattakuusitoista kertomusta

kirjaston toiminnasta hallituksen puheenjohtajana haluan kertoa vielä sen että aikaisempi johtaja jäi sairauseläkkeelle ja myöhemmin eläkkeelle ja johtoa on nyt hoidettu elokuusta kaksituhattakuusitoista lähtien määräaikaisena ja vakinaisen johtajan valinta on ollut tässä koko syksyn työn alla ja uuden johtajan on tarkoitus aloittaa tammikuussa kaksituhattakahdeksantoista paineita siihen suuntaan on että muutoksia toiminnassa tehdään sensuuntaisia odotuksia paineita on ja tietysti tässä väliaikaisessa tilassa jossa on ikään kuin virkaatekevä johtaja isojen muutosten tekeminen on on johtajan roolissa haastavampaa eikä sitä häneltä oikeastaan ole suoraan odotettukaan kiitos
arvoisa puhemies olen saanut kunnian nytten pidemmän aikaa useamman vuoden toimia kirjaston hallituksen jäsenenä ja olen päässyt perehtymään kirjaston toimintaan ja siinä samanaikaisesti harmitellut sitä että me kansanedustajat emme ole oppineet riittävästi käyttämään tuota hienoa kirjastoa mikä meillä on käytössä

todella paljon siellä on saatavissa hyvin paljon tärkeää tietoa eduskunnan kirjasto monine palveluineen on erittäin tärkeä paitsi meille eduskunnan väelle myös suomalaisille ainutlaatuisten kokoelmiensa ansiosta olen saanut kuulla että esimerkiksi säätyvaltiopäivien aikaisia

valtiopäiväkeskusteluja ei ole juuri muualta helppoa enää saada käsiinsä kirjastossa fyysisesti käyvien asiakkaitten määrä on ollut laskussa ja sähköisten aineistojen käyttömäärä on kuitenkin onneksi lisääntynyt tämän johdosta aukiolotuntien määrää on vähennetty ja kirjaston henkilömäärä on laskussa tämä trendi on monissa muissakin kirjastoissa kuitenkin uskon että henkilökohtaisia käyntejä tulee kirjastossa jatkossakin ja niiden mahdollistamiselle on annettava riittävät resurssit demokraattisessa maassa ylimmän valtioelimen kirjaston sujuva toiminta on kansallinen ylpeydenaihe ja onhan se myöskin tutkijoille todella tärkeä paikka näin talvisodan alkamisen seitsemänkymmentäkahdeksan vuotispäivänä haluan muistuttaa vielä että eduskunnan kirjasto on tehnyt todella arvokasta työtä sotaveteraanien henkisen perinnön vaalimisessa järjestämällä näyttelyn viimeiseen mieheen